neljäntenä asiana jatkamme vuoden kaksituhattakahdeksantoista valtion talousarvion käsittelyä nyt siirrymme ministeriökohtaiseen käsittelyyn aloitamme sisäasiainministeriöstä ministeri risikko seitsemän minuuttia
arvoisa puhemies sisäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan ensi vuoden talousarvion määrärahoja yhteensä noin yksi pilkku viisi miljardia euroa tämä on noin viisikymmentäkuusi miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa määrärahojen muutos johtuu suurimmaksi osaksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon tarvittavan määrärahan pienenemisestä suhteessa edelliseen vuoteen poliisin osuus pääluokan määrärahoista on noin puolet viime vuosina sisäisen turvallisuuden resursseja on kyetty jopa lisäämään vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta toisaalta hallitusohjelman mukaiset toimintamenosäästöt ja muut tehdyt leikkauspäätökset pienentävät toimintamenoja myös meillä siten että sisäisen turvallisuuden toimijat joutuvat etsimään haastavassa toimintaympäristössä uusia tehokkaampia ja tuottavampia toimintamalleja suomen sisäinen turvallisuus on sidoksissa muiden eu jäsenvaltioiden ja naapurivaltioiden turvallisuustilanteisiin keskeisiä teemoja budjettivuonna kaksituhattakahdeksantoista ovat terrorismin torjunta maahanmuutto rajaturvallisuus kyberturvallisuus ja hälytystoiminta

hyvin vähän resursseja ja rajalliset mahdollisuudet siten järjestää syventäviä kriisinhallinnan kursseja mikä heikentää suomen mahdollisuuksia lähettää osaavia asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin tuon seuraavassa esiin ensi vuoden budjettinäkymiä ja muita budjettiin liittyviä keskeisiä asioita toimintalinjoittain arvoisa puhemies viime keväänä tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti poliisille kohdennetaan vuodelle kaksituhattakahdeksantoista yhteensä kolmekymmentäneljä pilkku viisi miljoonaa euroa määrärahaa poliisin resurssien turvaamiseksi painopisteen ollessa vihapuheen ja ääriliikkeiden torjunnan vahvistamisessa poliisimiesten määrä pystytään pitämään seitsemäntuhannenkahdensadan henkilön tasolla ja poliisikoulutuksen aloituspaikkoja on lisätty vastaamaan resurssitarpeisiin sekä terroriteot että hybridivaikuttaminen ovat olleet poliisin operatiivisen varautumisen painopisteitä jo jo kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana turun traagisten tapahtumien jälkeen elokuussa varautumiseen ja terroritekojen ennaltaehkäisyyn liittyvät suunnitelmat ja hankintaprioriteetit käytiin kriittisesti vielä kerran läpi hallitus päätti esittää budjettineuvottelujen jälkeen vielä yhdeksän pilkku neljän miljoonan euron lisämäärärahaa erityisesti poliisin terrorismin torjunnan tehostamiseen ja ennaltaehkäisyyn eli poliisin vaativien tilanteiden kalustoa ja varusteita ajantasaistetaan esimerkiksi koska poliisilla ei tällä hetkellä ole riittävää luotisuojattua ajoneuvokalustoa tähän satsaamme nyt poliisin kyberrikostorjunnan toimintakykyä parannetaan lisäresurssit parantavat kykyä torjua erilaisia samanaikaisia laajoja pitkäkestoisia rikosasioita ja samalla reagointikyky nopeisiin tilanteisiin ja viestintävalmius näiden määrärahojen avulla nyt paranevat myös ennalta estävän toiminnan malleja viranomaisten ja järjestötoimijoiden yhteistyönä kehitetään suojelupoliisin resurssien turvaamiseksi viime kevään kehyspäätökseen sisältyy yhteensä kolmen pilkku viiden miljoonan euron tasokorotus jotta suojelupoliisi kykenee suoriutumaan tehtävistään tulee viraston resursseja pitkäjänteisesti parantaa tämä todettiin myös budjettineuvotteluissa minkä seurauksena ja tuloksena suojelupoliisin operatiivista toimintakykyä ehdotetaan vahvistettavaksi vielä kahdella pilkku viidellä miljoonalla eurolla lisäämällä resursseja tiedonhankinnan esikäsittelyyn kenttävalvontaan ja analyysityöhön elikkä ensi vuodelle kaiken kaikkiaan poliiseille tulee neljäkymmentäneljä miljoonaa euroa lisää ja myöskin suojelupoliisille kuusi miljoonaa rajavartiolaitoksen lisääntyvät eu velvoitteet vaativat niin ikään lisäresursointia esimerkiksi helsinki vantaan lentoasemalla missä liikenteen sujuvuus on kriittinen menestystekijä itärajan valvontaan helsinki vantaan lentoliikenteen kasvun ja sujuvuuden turvaamiseen ja muihin eu velvoitteisiin varattiin jo keväällä tehdyssä kehyspäätöksessä lisämäärärahaa seitsemän pilkku yhdeksän miljoonaa euroa uhkatilanteissa myös rajavartiolaitos kohottaa valmiuttaan tehostaa valvontaa ja tarkastuksia suojaa kansalaisia ja yhteiskuntaa vilkkailla rajanylityspaikoilla ja raja ja merialueilla sekä tukee antaa sille virka apua näin ollen myös rajavartiolaitoksen valmiuden sekä valvonta ja suorituskyvyn nopea kehittäminen on välttämätöntä arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaisesti pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista suunnittelua ohjausta valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan sisäministeriössä jatkuu hanke jossa valmistellaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa voimaan tulevaa pelastustoimen uudistusta pelastustoimen tietojärjestelmiin suunnataan lisärahoitusta ensi vuonna kolme miljoonaa euroa järjestelmiä kehitetään yhteensopiviksi sote ja maakuntauudistuksen tietojärjestelmien kanssa hätäkeskuksen ja hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten toimintaa yhdenmukaistetaan hälytyspalveluiden osalta valtakunnan tasolla ensi vuonna hätäkeskuspäivystäjien koulutusmäärää pystytään lisäämään ehdotetulla

ja sillä päästään erityisesti panostamaan kaksikielisten hätäkeskuspäivystäjien koulutukseen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton menoihin ja hakijoille maksettaviin tukiin on vuoden kaksituhattakahdeksantoista budjetissa varattu yhteensä noin satakahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa menot ovat laskeneet vuoden takaisesta sekä uusien tulijoiden määrän tasaannuttua että maahanmuuttoviraston tehostamistoimenpiteiden ansiosta suurimpana syynä vastaanoton piirissä oleviin suuriin rahamääriin että järjestelmästä ei poistu henkilöitä ihan toivotulla tavalla tähän vaikuttaa hallintotuomioistuinten kyky selviytyä kasvavasta määrästä valituspäätöksiä kielteisten päätösten saaneiden maasta poistamisen nopeus ja tehokkuus vapaaehtoisen paluun toimivuus sekä oleskeluluvan saaneiden kuntaan siirtymisen no peus eli monet asiat vaikuttavat siihen että vastaanottojärjestelmässä kuitenkin vielä meillä on noin viitisentoistatuhatta henkilöä

arvoisa puhemies arvoisa ministeri

toimenpiteitä sen suhteen ja sisäinen turvallisuus kuntoon ennalta ehkäiseviä toimia ja parannuksia on tehty paljon ja määrärahoja on lisätty siihen olisin kuitenkin tiedustellut ministeriltä sitä kun nämä vastaanottotoiminnan määrärahat nyt kuitenkin ylittyvät kevään alkuarvion mukaan ja yhtenä syynä on juuri ministerin mainitsema tämä palautusjärjestelmä ei ole oikein toiminut meillähän on tällä hetkellä kymmenentuhatta henkilöä jotka odottavat valitusprosessissa näitä oikeudenkäyntipäätöksiä ja tämä valituskierre tuntuu olevan loputon mitä tällaiselle asialle voidaan tehdä että kielteisen päätöksen jälkeenkin myös on se tuhatkuusisataaneljäkymmentäkuusi henkilöä jotka uudelleen jättävät turvapaikkahakemuksen ja käsittely alkaa alusta uudelleen kuinka sitä saadaan nopeutettua ja kuinka saadaan poistettua se kierre etteivät toistuvasti uudelleen samat henkilöt tee hakemuksia kun kielteisen päätöksen on

arvoisa puhemies hallituksella on syytä antaa kiitosta siitä että tähän yleiseen turvallisuustilanteeseen on reagoitu hyvin vahvasti ja tuo viime kaudella jatkunut turvallisuusrahoituksen laskusuunta on nytten käännetty sisäisen turvallisuuden rahoitusta eri toimijoille on nyt tulevassa budjetissa osin vahvastikin lisätty työn alla on myös ensimmäisen sisäisen turvallisuuden selonteon pohjalta sisäisen turvallisuuden strategia ja toimenpideohjelma tärkeää on tietysti että nämä konkreettisia tähän kokonaisuuteen voidaan eri toimijoitten osalta vahvasti sitoutua ja että tuo selonteko ja strategia toimenpideohjelmineen luovat myös riittävästi ja riittävän pitkän jatkumon ja vakauden tulevaisuuteen eli siis vakauden myös sisäisen turvallisuuden toimijoitten toimintaan pitkälle tulevaisuuteen ministeri voimmeko luottaa siihen että näitten papereitten pohjalta nyt tämä vakaus myös tulevaisuuteen voidaan turvata

arvoisa puhemies aluksi tietysti täytyy kiittää hallitusta ja sisäministeriä hyvästä työstä poliisin määrärahojen lisäämiseksi turvallisuustilanne on radikaalisti muuttunut ja hallitus on siihen reagoinut hyvä näin se on tosiasia että aikaisempina vuosina poliisin rahoitukseen tehtiin aivan liian isot leikkaukset se on nyt hyvä että poliisi saa neljäkymmentäneljä miljoonaa ja suojelupoliisi kuusi miljoonaa ja poliisikoulutus toimii tällä hetkellä täysillä olette yhdessä poliisiylijohtajan kanssa arvoisa ministeri päättäneet että vähintään neljäsataa poliisia koulutetaan joka vuosi kenttätehtäviin lainsäädäntöä pitää kehittää ja se on taas toinen juttu tässä ja sitä pitää käydä läpi että viranomaisyhteistyö toimii entistä paremmin ja poliisi pystyy tekemään täysipainoista huolenaiheeni liittyy minullakin tähän jatkuvuuteen kuinka voimme varmistaa että tämä rahoitus säilyy vaikka parin vaalikauden ajan sellaisena että pystytään turvaamaan poliisien määrärahat pitkällä jänteellä

arvoisa herra puhemies heti ensimmäiseksi kiitoksia ministerille tästä poliisimäärärahan nostosta raha tulee varmasti tarpeeseen sdp on omassa vaihtoehtobudjetissaan jo viime vuoden keväällä esittänyt poliisimäärärahojen nostamista nyt hallitus on tullut sdpn linjalle ja kiitos siitä on selvää että myös turvallisuustilanne on muuttunut ja on hyvä että hallitus myös tähän tilanteeseen reagoi kysyn kuitenkin tästä poliisikoulutuksen määrästä vähän viitaten edustaja tolvasen puheenvuoroon pitäisikö teidän arvoisa ministeri mielestänne luoda eduskuntaan parlamentaarinen pitkä kaari useamman vaalikauden taakse niin että pystyisimme varmistamaan poliisin riittävän tason tuleville vuosille nythän tämä taso on tämän hallituksen aikana laskenut jo hälytysrajan alle ja tätä tasoa pitäisi nostaa poliisikoulutuksen nykyinen määrä riittää ylläpitämään poliisin määrän mutta millä tavalla nostamme

herra puhemies aivan ensin haluan todeta että olen samaa mieltä edustaja mika karin kanssa siitä että me tarvitsemme yli vaalikausien menevän suunnitelman tilanteen pitämiseksi hallinnassa mielestäni sisäministeriön toimialalla on valittu ihan oikeat kohteet kun puhutaan vihapuheen torjunnasta ja ekstremismin torjunnasta ne ovat tärkeitä yhteiskunnassamme olen kuitenkin huolissani siitä onko tämä nykyinen toimenpidepaketti esimerkiksi poliisin ennalta estävän toiminnan kannalta lainkaan riittävä tosiasiassahan kun puhutaan ennalta ehkäisevästä ja estävästä toiminnasta tarvitaan yli hallintosiilorajojen menevää yhteistyötä ministeriöiden välillä ja kun tästä asiasta ministeriöiltä kysyy niin useimmiten vastauksena saa vain sen oman ministeriön katsauksen siihen että teemme tätä ja tätä

arvoisa puhemies tässä tulivat esiin poliisille hankittavat erityiskalustot nämä varmasti auttavat täällä pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa muutenkin mutta tuolla maaseudulla ne eivät auta maaseudulla kuitenkin on varuskunnista jääneitä pasi ajoneuvoja joita voitaisiin käyttää poliisin työvälineinä mikäli niitä siellä olisi arvoisa ministeri voitaisiinko jollain tavalla varmistaa että jokaisessa maakunnassa olisi näitä jotka ovat lakkautetuista varuskunnista jääneet ylimääräisiksi

poliisi tarvitsee riittävästi henkilöstöä tutkimaan annettuja vihjeitä rikoksia ja vastaamaan hälytyksiin haluan kysyä meneväthän poliisille suunnattavat lisäresurssit nimenomaan henkilöstön tutkintaresursseihin ja toisaalta onko jo ensi vuonna saatavilla riittävästi koulutettuja poliiseja arvoisa puhemies olen hyvin huolissani hätäkeskusten toimintakyvystä ihmisen hätä on suuri jos hätäkeskus ei vastaa ajoissa haluankin kysyä luenko budjettia oikein väheneekö ensi vuonna hätäkeskusten toimintamääräraha toimintamääräraha todella miljoonalla eurolla arvoisa puhemies pakolaiskiintiön nosto olisi keino auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pakolaisia perheitä naisia lapsia pakolaiskiintiö on turvallinen ja hallittu reitti pois konfliktin jaloista ja on käsittämätöntä että kiintiötä ei olla valmiita nostamaan ensi vuodelle haluankin kysyä ministeriltä mitä te ajattelette itse tästä pakolaiskiintiön tasosta

ärade talman on hieno asia että että poliisin määrärahoja nostetaan että että hallitus on nyt paitsi sdpn myöskin rkpn linjoilla me olemme tätä vaatineet toistuvasti varjobudjetissamme on hieno asia myöskin että hätäkeskuskoulutukseen panostetaan että sillä varmistetaan sitä että että palvelua on saatavilla paitsi molemmilla kotimaisilla myöskin muilla kielillä ja olen ilolla huomannut että ministeri on tämän henkilökohtaisesti monesti nostanut esille voisitteko hieman avata miten tämä konkreettisesti tapahtuu ja ja miten varmistetaan paitsi koulutuksen riittävyys myöskin että sitä palvelua on sitten konkreettisesti myöskin saatavilla migrin määrärahoista todetaan että tavoitellaan lyhyempiä käsittelyaikoja se on luonnollisesti hyvä asia mitä kauemmin kestää päätöksen saaminen riski paitsi turhautua myös sen lisäksi

on kuitenkin syytä olla huolissaan siitä että oikeusapua ei aina saa hyvänlaatuisena ja myöskin siitä että että käsittelyajat sinänsä perusteelliset käsittelyt eivät aina toteudu turvataanko tämä kuitenkin vaikka määrärahoja leikataan

poisti tilapäiset oleskeluluvat niiltä kielteisen päätöksen saaneilta turvapaikanhakijoilta jotka eivät vapaaehtoisesti suostuneet poistumaan maasta ja tuo päätös tuli kyllä kreivin aikaan koska suomi olisi ollut todella vetovoimainen maa jos olisi kulkenut viesti että tänne voi tulla eikä turvapaikkatutkintaa edes tarvita voi vain sanoa että ei halua täältä lähteä se johtaisi myös viranomaistyön turhentamiseen sen takia olen hiukan huolestunut niistä poliittisista kannanotoista joissa on vaadittu tämän lain palauttamista mutta sen sijaan olen kyllä sitä mieltä että pakolaiskiintiötä tulisi nostaa ja voisi nostaa sillä mielestäni apu tulisi kohdentaa niille jotka sitä tarvitsevat mutta ei niille joista todetaan että he eivät suojelua suojelua

herra puhemies oli tosi hienoa kuulla kuulla kun ministeri risikko sanoi että turvapaikanhakijoihin menee entistä vähemmän nyt rahaa me kaikki tiedämme että suurin osa näistä suomeen saapuvista turvapaikanhakijoista tulee tänne usean turvallisen maan kautta joissa olisi mahdollisuus hakea turvapaikkaa edelleen tiedämme että suurin osa turvapaikanhakijoista ei saa oleskelulupaa suomesta vaan käännytyspäätöksen ja kolmanneksi iso osa niistä henkilöistä jotka tämän käännytyspäätöksen saavat jää siitä huolimatta tänne suomeen ihan niin kuin entinen ministeri räsänen tuossa kertoi sitten kun kirjasta sivulta seitsemäänsataanseitsemääntoista katsotaan niin reilut viisi miljoonaa euroa annetaan näille laittomasti maassa oleville henkilöille ja sitten viereisellä sivulla seitsemäänsataankuuteentoista suunnilleen sama summa otetaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta pois ministeri risikko mitä hallitus vielä tulevaisuudessa tekee tämän lisäksi jotta suomi ei enää tulevaisuudessa olisi niin houkutteleva maa turvapaikanhakijoiden silmissä kuin se nyt vielä on

puhemies turvallisuustilanteen muututtua viime aikoina sana ja käsite kansalaistottelemattomuus on noussut noussut keskusteluun nimenomaan turvapaikkapolitiikan yhteydessä kansalaistottelemattomuutta tai edes siihen yllyttämistä ei tietenkään missään tapauksessa pidä hyväksyä lakia pitää noudattaa ja viranomaisille täytyy täytyy antaa työrauha kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden auttaminen ja ja piilottelu ovat kuitenkin ihan ihan arkea tänäkin päivänä maassamme ja monesti niissä liikutaan lain rajojen ulkopuolella vaikka lähimmäisen auttamisesta onkin kysymys arvoisa ministeri missä teidän mielestänne ja lain mukaan menee auttamisen raja

ulkoisen turvallisuuden rajapinta on käynyt jo pitkään varsin vaikeaksi havaita siviili ja sotilaskriisinhallinta menevät saman otsikon alle suomella on poikkeuksellisen hyvä maine kriisinhallintamaana rauhanturvatoimien jatkona tiedämme että kehitteillä on keskustelun myötä kysymys siitä miten suomen suorituskykyä tässä suhteessa olisi aihetta parantaa hallinnollisesti ja toiminnallisesti kysyisin ministeriltä onko tämän hallituskauden aikana vielä mahdollisuus edetä tässä asiassa jossa suomen kannalta ovat hyvinkin tärkeät mainetekijät ja suomen kansainväliset palvelut kysymyksessä

arvoisa puhemies tämä sisäisen turvallisuuden tilanne on paljolti muuttunut ja ja hienoa että hallitus nyt myös reagoi sitten määrärahalisäyksissään tähän myöskin poliisien määrä seitsemäntuhattakaksisataa mitä jo oppositiosta aikaisemmin on esitetty on pystytty nyt vakiinnuttamaan siinä mielessä että poliisien määräähän ei pystytä nyt lyhyellä aikavälillä enää nostamaan koska meillä koulutuspaikat ovat täynnä ja lisäkoulutus alkaa puremaan vasta siellä kolmen vuoden päästä senpä takia nyt olisi järkevää ettei ainakaan omalla toiminnallamme aiheutettaisi sellaista painetta missä poliisin voimavaroja joudutaan käyttämään johonkin muuhun kuin siihen ydintoimintaan mihin sitä pitäisi käyttää koska me tiedämme että nämä uhat muuttavat muotoaan ja vaativat yhä enemmän poliisin kysynyt ministeriltä miten tämä nyt sitten ratkaistaan kun esimerkiksi tämä tuleva alkoholilain muutos vaikutusarvioiden mukaan vaatii sataseitsemänkymmentä henkilötyövuotta lisää poliisiin jotta näistä vaikutuksista pystytään pitämään huolta miten ministeri on ajatellut että tämä pystytään ratkaisemaan nykyisten poliisin resurssien puitteissa

arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä budjetin vaikutusarvioinnista teidän hallintonne osalta viime vuosina on ollut paljon esillä se että että alaikäisten turvapaikanhakijoiden tulo suomeen on on moninkertaistunut puhutaan kuusinkertaistumisesta samoin on ollut esillä joissa on lähetetty alaikäisiä ja raskaana olevia naisia maihin joiden turvallisuutta ei ei välttämättä pystytä takaamaan olisin kysynyt teiltä miten lapsivaikutusten arviointi toteutuu tässä sisäministeriön budjetissa ja ylipäätään näissä päätöksissä joista joista nyt mainitsin ainakaan tähän budjettikirjaan joka meille on jaettu ei ole kirjoitettu että että oltaisiin tehty lapsivaikutusten arviointia tai sen kummemmin sukupuolivaikutusten arviointia minkään näiden edellä mainittujen päätösten tai seikkojen kohdalla mainitaan ainoastaan että sote uudistuksen kohdalla tullaan tekemään sukupuolivaikutusten arviointia mutta sitä ei voi pitää riittävänä
pidetäänpä kiinni tästä minuutin vastauspuheenvuoroajasta niin mahdollisimman moni pääsee ääneen

herra puhemies budjettiriihen jälkeen on herännyt keskustelu siitä onko tässä maassa enää tilaa kristilliselle lähimmäisen auttamiselle ministereiden puheenvuorot ovat olleet siltä osin hämmentäviä että on jäänyt epäselvyys siitä voiko lähimmäistä enää tässä maassa auttaa kovat puheet eivät sovi yhteiskuntaan jossa kristillisille arvoille moni antaa suuren painon arvoisa puhemies toinen keskusteluun noussut asia on kansalaistottelemattomuus ja se pitääkö viranomaisia aina kunnioittaa kaikissa tapauksissa näin varmasti moni ajattelee mutta toisaalta jos katsoo historiaa nelson mandelaa vaikkapa rotusorron vastaista toimintaa suomen itsenäistymistä autonomian aikaan kyllä monia uudistuksia monia muutoksia ihmisten asemaan on ajettu sillä että on uskallettu nousta myös sellaisia lakeja vastaan jotka sortavat ihmisiä

puhemies edustaja arhinmäki kyllähän meidän tehtävämme on noudattaa niitä lakeja joita säädetään täällä tämä teidän puheenvuoronne eihän tämä voi olla totta että te täällä ikään kuin kiihotatte kansaa siihen että lakeja ei noudateta mutta pääpuheenvuoroni tarkoitus oli nostaa esille pelastustoimen tulevaisuus oli hyvä että ministeri mainitsi sen ja kun tulee maakuntauudistus ja kaikki muut siihen liittyen niin minun mielestäni pelastustoimen tulevaisuuden osalta se on jäänyt ihan liian pienelle roolille kun otetaan huomioon se että pelastajat palomiehet ovat toiseksi arvostetuin ammatti poliisien jälkeen pitää huolehtia siitä että meillä pelastustoimen järjestelmä toimii tässä kokonaisuudessa riittävän vahvalla tavalla ja ennen kaikkea sopimuspalokuntien rooli joka on aivan ratkaisevaa tässä suomen toiminnassa

arvoisa herra puhemies vihreät antavat jatkuvasti virheellistä tietoa turvapaikka asioissa esimerkiksi facebookissa kahdeskymmenesseitsemäs kahdeksatta puheenjohtaja aalto kirjoitti seuraavaa suomessa on ihmisiä joita ei voida palauttaa koska heillä tarvittavia matkustusasiakirjoja eikä sellaisia saada kohdemaan byrokratian tai yhteistyöhaluttomuuden vuoksi hankittua no tämähän ei ole totta ja jos tällaisia ihmisiä olisi niin ulkomaalaislain viidennenkymmenennenensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan heille myönnettäisiin tilapäinen oleskelulupa

arvoisa puhemies vastauksena kristilliset kirkot ja seurakunnat ovat selkeästi ohjeistaneet kirkkoturvaohjeellaan kuinka ihmisiä autetaan niin että lakia noudatetaan että tässä ei pitäisi olla kyllä mitään epäselvää tässä salissa sen sijaan ministeriltä olisin halunnut kysyä millä tavalla tätä ja toisaalta ekstremismin torjuntaa pystytään parantamaan koska kyse on aika usein siitä miten tiedonkulku pelaa viranomaisten välillä nyt erityisesti kiinnitetty huomiota onko käyty näitä prosesseja läpi ja onko tähän tulossa selkeästi myöskin lisää resursointia kaiken kaikkiaan voisi sanoa että kristillisdemokraatit ovat äärimmäisen tyytyväisiä näihin budjetin panostuksiin niin turvapaikkaprosessien nopeuttamiseen oikeuslaitokselle tulevaan lisärahoitukseen kuin myöskin poliisien määrärahan lisäämiseen

arvoisa puhemies budjetissa on tosiaan esitetty lisämäärärahoja sisäisen turvallisuuden edistämiseksi ja muun muassa poliisin rahoitusta on kasvatettu se on tietysti sisäisen turvallisuuden kannalta positiivinen asia ja siitä kiitos hallitukselle suomen sisäinen turvallisuustilanne ei valitettavasti ole tällä hetkellä kuitenkaan läheskään yhtä hyvä kuin ennen eikä sitä paranneta pelkästään määrärahojen korotuksilla puolustusvoimien pääesikunta antoi syyskuun alkupuolella ohjeistuksen jonka mukaan varusmiehiä suositellaan välttämään yksin pimeässä liikkumista sotilasasuun pukeutuneena samassa yhteydessä varusmiehiä kehotettiin käyttämään yhteisiä lomakuljetuksia muutamaa viikkoa aiemmin elokuun loppupuolella sisäministeriön pelastusosasto oli antanut suosituksen jonka mukaan virkapuvun ja muiden pelastustoimeen liittyvien tunnusten käyttöä työ ja virkamatkoilla tulee välttää julkisilla kulkuneuvoilla tai jalkaisin liikuttaessa kysyisin sisäministeriltä mitähän kaikkea hän tästä ajattelee ja mitä hän aikoo asialle

arvoisa puhemies edustaja räsänen nosti esille tärkeän huolen siitä miten poliisien määrä tulevaisuudessa riittää kun tuo koulutusmäärien kasvattaminen alkaa purra kolmen vuoden päästä ja itse lisäämme jos esitykset menevät sellaisenaan läpi esimerkiksi alkoholilainsäädännössä tarvetta poliisien määrälle kysyn ministeri risikolta onko tässä vaara että talousrikostorjunta ja vastaavat asiat jäävät nyt mopen osalle sen takia että tarve terrorismin torjuntaan ja

vaatii lisää resursseja nyt samalla kysyn sisäministeri risikolta sitä että kun käytiin näitä selontekoja läpi turvallisuuteen ja puolustukseen liittyen niin tuossa yhteydessä nousi esiin huoli esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnassa siitä että tämä laaja turvallisuuden käsite on kokonaan näistä jäänyt ulkopuolelle minun nähdäkseni suomalaisen yhteiskunnan suurimpia ongelmia on tällä hetkellä syrjäytyminen ja eriarvoistuminen miten näette tämän puolen nyt hallituksen budjetissa toteutuvan
ministeri risikko kolme minuuttia

arvoisa puhemies kovasti tuli kysymyksiä jatkan vaikka sitten toisesta kiitoksia kovasti näistä kommenteista täällä viitattiin siihen että meillä on sisäisen turvallisuuden selonteko ja nyt strategia sitten tekeillä ja se lähtee nimenomaan siitä että pitkäjänteistä suunnittelua tarvitaan on tärkeää että jotta tällainen pitkäjänteinen suunnittelu pystyttäisiin tekemään niin tarvitaan sitä resurssien vakautta ja olen itse ehdottomasti sitä mieltä että siihen tällainen tarvitaan ja kun täällä kysyttiin kantaani niin se on kyllä mutta se edellyttää kaikkien hallituspuolueiden ja ryhmien tukea tälle asialle

työttömänä viimeisimmän tiedon mukaan eli meillä ei ole sitä reserviä siitä syystä meidän pitää satsata myös koulutukseen näitä koulutusmääriä on nostettu mutta niitä päätöksiä tehdään aina vuosittain juuri tästä syystä että kun ei ole pitkäjänteistä suunnittelua mahdollisuus tehdä niin silloin tehdään vuosittain ja nyt olisi tärkeää että päästäisiin juuri tästä koulutusjutustakin johtuen tällaiseen pitkäjänteisempään suunnitteluun mielestäni tämä hallitus on nyt ottanut askeleen siihen pitkäjänteisempään täällä kysyttiin pitäisikö olla ihan parlamentaarinen ryhmä ei siihen tarvita parlamentaarista ryhmää kun me tiedämme sen että pitkäkestoinen suunnittelu tarkoittaa myös koulutusmäärien lisäämistä ja hyvissä ajoin koska se koulutus on suhteellisen pitkä

radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn maa joka on sitä tehnyt vuosien aikana ja ollaan jopa maailman mannuilla käyty käyty siitä kertomassa ja hyvä niin resurssien kohdentaminen on tärkeää että ne kohdennetaan oikeisiin asioihin ja kun rahat ovat vähissä ja resurssit vähissä niin siitä syystä pitää olla toimintavaltuuksia pitää olla suorituskykyä osaamista mutta pitää olla myös rahaa palkata niitä poliisihenkilöitä

edustaja rinne totesi muistutan nyt kuitenkin semmoisesta asiasta että raha ei tätä nyt yksin ratkaise vaan pitää olla hyvä työnjako ja tietojen kulku arvoisa puhemies nyt jäi vastaamatta näihin kaikkiin muihin kysymyksiin mutta

arvoisa herra puhemies on hyvin tärkeää tämä sisäinen turvallisuus ja on tärkeää ja välttämätöntä että poliisien määrärahoja on lisätty aivan kuten sosiaalidemokraatit omissa vaihtoehdoissaan ovat esittäneet ja myös tämä poliisikoulutuksen määrä tulevaisuudessa tulee olemaan todella tärkeä siksi ainakaan minä en pitäisi pahana myös vaalikausien yli ulottuvaa suunnittelua jolloin tämä parlamentaarinen yhteinen työ olisi hyvinkin perusteltua puhemies oli tärkeää että ministeri myös

määrärahojen tarvetta minulla on nyt kova pelko että tässä ei pysytä tästäkään syystä perässä vaikka näitä tervetulleita resursseja on tullut lisää kun ministeri risikkokin nyt myönsi tämän alkoholilain mukanaan tuoman ongelman minä nyt kysyn hallituspuolueilta ja ministeri risikolta ja kaikilta eikö nyt pitäisi juuri muuttaa sitten näitä alkoholilain esityksiä ja ottaa takapakkia selkeästi ja unohtaa nämä hölmöt suunnitelmat

arvoisa herra puhemies turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti myös rajapinnat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä hämärtyneet terroriuhka kouluiskut erilaiset muut tämäntyyppiset ovat ovat valitettavasti entistä arkipäiväisempiä kiitos siitä ministeri risikolle että olette tarttunut tähän muuttuneeseen tilanteeseen määrätietoisesti poliisin ja suojelupoliisin määrärahoja lisätään yhteensä viidelläkymmenellä miljoonalla poliisille neljäkymmentäneljä ja suojelupoliisille kuusi miljoonaa ja myös kalustoa uusitaan vastaamaan näihin uusiin erilaisiin uhkiin pidän sitä erittäin tervetulleena tiedustelulaki on yksi osa tätä turvallisuutta ja toivotaan että sen etenemistä ei enää kukaan jarruta ja sitten poliisien määrän nostaminen pitää olla suunnitelma siitä miten pääsemme nostamaan myös tulevaisuudessa itse poliisimiesten määrää ja sitä kautta

arvoisa herra puhemies monissa puheenvuoroissa on kannettu huolta poliisien määrästä ja lähinnä siitä että poliiseja on liian vähän on se liikuttavaa huomata että koko sali oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle on sitä mieltä että virkamerkin haltijoita on tällä hetkellä ja ilmeisesti myöskin tulevaisuudessa liian vähän koulutus kestää tämän kolme viiva neljä vuotta riippuu siitä mille alalle aikoo eriytyä ja hakijamäärä on sellainen että me emme voi tällä hetkellä lisätä polii sien määrää

rahaakaan lisäämällä nyt kysyn ministeriltä kun ministeriö ja hallitus on lisännyt poliisille määrärahaa mutta kun ei voida lisää virkoja taikoa hatusta niin onko mahdollista saada saada käyttää näitä rahoja ylitöihin sillä tavalla että turvataan koko ajan jatkuvasti riittävä poliisien määrä näissä hälytystehtävissä

arvoisa herra puhemies tässä keskustelussa on käyty paljon debattia siitä pitäisi olla ja on tärkeää että hallitus nyt on pystynyt lisäämään määrärahoja sinne mutta myös tuolta harvaan asutuilta alueilta tulee huoli on seutuja joilla se ainokainenkin poliisipartio on mahdollisesti jäämässä eläkkeelle ja ja kun poliiseja ei työttömänä taida olla kuin se parikymmentä niin totta kai herää

arvoisa puhemies kiitos edustaja zyskowiczille tuo oli tutkivaa journalismia ryhmätutkimuksen mukaan yhdeksäntoista viiva kolmekymmentäkuusi vuotiaat nuoret arvioivat henkilökohtaisen turvallisuutensa kuin suomenkin turvallisuuden heikentyneen professorit jarno limnell ja jari rantapelkonen pitävät nuorten lähettämää viestiä erittäin huolestuttavana suojelupoliisin mukaan suomeen on jo juurtunut jihadistinen alamaailma supon mukaan radikaali islamistiset yhteisöt elävät omien normien ja sääntöjen mukaan jos sisäinen turvallisuus heikkenee se tarkoittaa sitä että poliitikot ovat epäonnistuneet siinä ydintehtävässä mikä on turvallisuus olisiko nyt aika katsoa hyvin kriittisesti mitä päätöksiä on tehty väärin tai mitä päätöksiä on jätetty tekemättä koska tilanne on tämä

arvoisa puhemies tuossa viitattiin harmaan talouden torjunnan resursseihin ja talousrikollisuuden torjuntaan mitä tulee verokertymän varmistamiseen veronkierron estämiseen aggressiivisen verosuunnittelun vähentämiseen ja niin edelleen

mutta jos ajatellaan sisäministeriön ja poliisien resursseja niin kuin ministeri viittasi niin on jatkuvaa tasapainoilua siinä mihinkä voimavaroja suunnataan silloin tarvitaan myös muita toimenpiteitä kuin resursseja tarvitaan lakimuutoksia tarvitaan muun muassa veronumeron käytön laajentamista rakennusalan lisäksi muille aloille veronumeron käyttö rakennusalalla on selvästi vähentänyt harmaan talouden käyttöä talousrikollisuutta ja sen laajentaminen on kiireellistä ministeri orpo ei vastannut eilen täällä keskustelussa siihen onko veronumeron laajentaminen tulossa vai ei mutta kovasti kannustan sisäministeriä

arvoisa herra puhemies aalto yliopiston professori

suomalaisten nuorten mielipiteistä turvallisuudesta julkistettiin ja kyllähän nuoret sanovat että se suurin turvallisuusuhka on nimenomaan meidän suomalaisten keskinäinen eripuraisuus ja eriarvoistuminen minusta tämä oli aika kirkas kirkas näkemys nuorilla siitä että tämä yhteiskunnallinen eriarvoistuminen joka on käynnissä on itse asiassa se suurin pohja joka synnyttää myös tällaista radikalisoitumista ja on myös erittäin vaarallinen pohja ääriaineksille ja ja äärimielipiteille tästä syystä kysynkin ministeri risikolta kun tunnen teidät myös sosiaali ja terveydenhuollon osaajana aiotteko nyt sitten painaa päälle että tässä tulevassa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa otetaan tämä sosiaalinen koheesio sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tämä eriarvoistumisen kierteen katkaisu todella mukaan tähän koska siinä on juuri kysymys tästä laajasta turvallisuudesta ehkäisemisestä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kiitos ministeri risikolle hyvästä asioiden hoidosta ja turvallisuusasioiden kärjessä pitämisestä tästä poliisien määrästä haluaisin semmoisen varmistuksen että kun puhutaan että seitsemäntuhattakaksisataa niin onko niin että siinä luvussa ei ole suojelupoliisin henkilöstömäärä mukana jolloin kokonaisluku olisi noin näin ilmeisesti aikaisemmin on tilastoitu sitten kysymys poliisien työn kuvaamista emme voi kieltää se kuuluu sananvapauteen mutta vainoamismielessä kiusaamismielessä poliisien kuvaaminen virkatehtävissä sillä tavalla että sinne kuviin liitetään perheenjäseniä vaimoja lapsia lapsien päivähoitopaikkoja kouluja nimiä ja näitä sitten kiusaamismielessä painostamismielessä levitetään eteenpäin olen ymmärtänyt että esimerkiksi rautatientorilla tällaista suunnitelmallista kiusaamista on tapahtunut

arvoisa herra puhemies sisäisen turvallisuuden tilanne on suomessa muuttunut nopeasti ja siihen on reagoitu kuten tästä budjettiesityksestä nähdään poliisin lisämäärärahat tulevat aivan varmasti tarpeeseen samoin rajavartiolaitoksen koska esimerkiksi vihreän rajan turvaamisessa nykyisellä miehityksellä vaikka nyt kotikuntani ilomatsin alueella tai pohjois karjalan maakunnan alueella ja yleensä rajakunnissa niillä niin pienillä miehitysmäärillä mitä siellä on on ollut viime vuosina ihan selviä selviä haasteellisia tilanteita toivon mukaan tähän saadaan helpotusta mutta kysyn ministeri risikolta viime viikolla tuli tieto ilomantsin poliisiasemaan liittyen koskee myös outokummun poliisiasemaa että sitä ollaan käytännössä lakkauttamassa menettelyllä jossa virat siirretään joensuuhun joensuuhun tai kiteelle käytännössä se tarkoittaa kyseisten asemien lakkaamista vaikka ministeri orpo ollessaan sisäministeri teki päätöksen että kyseiset asemat jäävät paikalliset ihmiset siellä rajan seudun kunnissa ovat erittäin huolissaan siitä kun poliisin näkyvyys vähenee se ei kuitenkaan tarkoita sitä että me saisimme apua esimerkiksi rajavartiolaitokselta koska heillä on kädet täynnä töitä mitä tälle asialle tehdään koska mekin haluamme elää turvallisessa ympäristössä

arvoisa herra puhemies yhdyn täällä näihin kiitoksiin määrärahojen nopeasta kasvattamisesta rahoituksen jatkuvuus on kuitenkin kovin heilahtelevaa tai tarkoitan tämän rahoituksen kokonaisarvio kuten ministerikin totesi ja tähän olisi saatava pidemmän linjan ratkaisu

joita täällä talousarviokirjassa todetaan toteuttaminen todella edellyttää selkeää rahoitusta tutkintaan tarvitaan lisää resursseja jotta poliisi voi tehdä oman työnsä ja saattaa asiat sitten syyttäjänviraston päätettäväksi ja tuomioistuimiin poliisiasiain neuvottelukunta on esittänyt että poliisien todellinen tarve on noin seitsemäntuhattaviisisataa poliisia jotta nykyisessä muuttuneessa turvallisuusympäristössä poliisi voi suoriutua tehtävästään tästä tavoitteesta ollaan vielä kaukana ja kysyisin ministeriltä onko tulossa pitkän tähtäyksen suunnitelmaa miten tähän päästään

koska suomi on oikeusvaltio kielteisen

on oikeus saada oi keusapua ja sen lisäksi valittaa tuomiosta eri oikeusasteissa tästä seuraa se että he jäävät maahan niin sanotusti tyhjän pantiksi tekemättä yhtään mitään arvoisa ministeri onko missään mietitty että selvitettäisiin myöskin heidän ammatillinen osaamisensa ja myönnettäisiin

tälle vuodelle on budjetoitu sitten toinen asia on tämä arvoisa ministeri minkälaisia toimia on odotettavissa odotettavissa tämän yhteisen kipupisteen hoitamiseksi elikkä euroopan rajojen hoitamiseksi siten että ne eivät vuoda

on tosiaan muuttunut hallitus aikoo vakiinnuttaa poliisin määrän seitsemääntuhanteenkahteensataan tällä hetkellä poliiseja eläköityy nopeampaan tahtiin kuin mitä uusia poliiseja valmistuu koulutuspaikkojen määrä pidetään tänäkin vuonna neljässäsadassa mutta ongelma on se että ei löydy riittävän päteviä hakijoita täyttä määrää opintopaikoille samoin koulusta eivät valmistu kaikki sinne hakeneet henkilöt kysyn ministeriltä miten tämä ongelma saadaan ratkaistua että päästään siihen seitsemääntuhanteenkahteensataan edes teoriassa minun mielestäni tämä löyhentäminen näissä näissä koulutuspaikkakriteereissä ei ainakaan voi olla ratkaisu

poliisiin kohdistuvan luottamuksenmurentamisilmiön se on totta että poliisin työtä häiritään ja heitä kiusataan julkisesti ja vähintäänkin näitä kunnianloukkauksia tapahtuu jatkuvasti tapasimme eilen edustaja tolvasen kanssa poliisiammattikorkeakoulun ylemmän kurssin oppilaita tulevia poliisipäälliköitä keskustelimme monestakin eri aiheesta mutta myöskin tästä siviilikriisinhallinnasta ja siitä kuinka suomen poliisin hallinnossa on hyödynnetty kansainvälisessä toimintaympäristössä saatua kokemusta ja tietoa ja saamamme tiedon mukaan ilmeisesti ei juurikaan todellakin toimintaympäristö on pysyvästi muuttunut ja kansainvälistynyt miten voisimme paremmin hyödyntää kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä työskennelleiden suomalaispoliisien kokemusta

arvoisa herra puhemies eun pitävin ulkoraja on on suomen ulkoraja suomen ja venäjän välinen ulkoraja sieltä ei liikennettä tule mistä ei tietoisuutta meillä suomessa olisi sen sijaan euroopassa muualla ulkorajat eivät pidä ja niitä ongelmia sitten on ollut eri puolilla maahanmuuttovyöryn muodossa muun muassa minkälaista keskustelua te ministeri käytte eu pöydissä tällä hetkellä eun ulkorajojen paremmasta pitävyydestä olisiko suomella kenties annettavaa tälle puolelle että voisimme antaa omia neuvojamme ja oppejamme eun ulkorajojen pitämiseksi ja ja onko teillä tietoa mitä toimenpiteitä etelä etelä euroopan valtiot aikovat tehdä omien rajojensa valvomiseksi onhan päivänselvä asia että yhteisessä euroopassa ulkorajat eivät voi olla eri asemassa kuin ne tällä hetkellä

puhemies viime vaalikaudella toteutettiin ristiriitainen ja kyseenalainen päätös liikkuvan poliisin lakkauttamisesta ja tästä päätöksestä yhä edelleen kentältä kuulee kritiikkiä kysyn ministeriltä missä määrin ministeriössä seurataan ja tehdään johtopäätöksiä liikkuvan poliisin suoritteiden määrän muutoksista uudenlaisessa organisaatiossa ja laajemminkin missä määrin on tehty tästä lakkauttamispäätöksestä vaikutusarviointia

arvoisa puhemies olisi hyvä kyllä ministerin selvittää kuten edustaja kiuru täällä vähän penäsi kuinka paljon niitä poliiseja oikeasti on meillä on vähän vaikeuksia laskea tätä poliisien todellista määrää kun se vaatii nyt yhteenlaskua ja kun minä katsoin kirjaa suojelupoliisissa on tänä vuonna sataseitsemänkymmentäviisi poliisia ja ensi vuonna on arvioitu niitä olevan satayhdeksänkymmentäviisi ja jos yhteenlaskua tekee niin poliisien todellinen määrä on melkein seitsemäntuhattaneljäsataa mutta ministeri voi tämän sitten ammatti ihmisenä vahvistaa onko näin vai ei mutta varsinainen huoleni kohdistuu kyllä hieman samaan asiaan mihin edustaja katainen täällä jo ensimmäisenä kiinnitti huomiota se on tämä kansalaistottelemattomuus ja siihen läheisesti liittyvä poliisin työn suoranainen häirintä lait voivat olla jonkun mielestä huonoja mutta se että osoitetaan mieltä silloin kun poliisi on tekemässä lain edellyttämää työtä on kyllä todella väärin kysynkin ministeriltä täytyykö meidän jollain tavalla nytten lainsäädäntöä perata että me poliisien oikeuksia

kuten tässä on kuultu turvallisuusympäristö on muuttunut ja näihin haasteisiin vastaaminen on kiinni resursseista on oltava tekeviä ja kykeneviä käsiä ja poliisipartio on lopulta se joka toimii kun tilanne osuu kohdalle turussa tämä konkretisoitui teko pysäytettiin kolmen minuutin päästä ilmoituksesta tämä osoitti että meillä on ammattitaitoiset ja osaavat viranomaiset mutta valitettavasti näin ei ole joka puolella suomea suomi on pitkä maa esimerkiksi lapsuuden kotikunnassani on eläköitymässä molemmat poliisit vuodenvaihteessa eikä ole luvattu ketään tilalle voiko olla näin että kokonainen kunta jää poliisitta tämä on tosi huolestuttava asia harva

siinä tapahtuu nimittäin niin että myös kynnys ottaa yhteyttä poliisiin nousee jos tiedetään että sitä ei ylipäänsä ole olemassa eli tähän kyllä toivon risikolta parannusta

edustaja eestilä tässä kuvasi todella hyvin sen miten todellakin siellä suojelupoliisissa on

kappaletta tämähän täytyy laskea mukaan siihen kokonaissummaan elikkä noustaan sinne seitsemääntuhanteenneljäänsataan vähän päälle ja nyt kun tässä on tämän pääluokan osalta tehty oikein hyviä

ja lisätty poliisitoimeen ja ja suojelupoliisille suojelupoliisille pikkuisen vajaat kolme miljoonaa ja poliisille toimintamenoihin kaksikymmentäneljä miljoonaa lisää niin totean kuitenkin sen että itse asiassa poliisin toimintamenot ovat edelleen kymmenen miljoonaa jäljessä tuota vuoden kaksituhattakuusitoista tasoa ja toisaalta tietenkin meillä ei ole työttömänä tällä hetkellä toivoisin että sinne suojelupoliisin puolelle voitaisiin tehdä vielä lisäyksiä koska siellä on monen alan ammattilaisia joita he palkkaavat lähes puolet on ict alan ammattilaisia

edustaja rantakangas täällä väitti että yllytin kansalaistottelemattomuuteen hän hän ei kuunnellut edes vähän alusta mitä minä sanoin sanoin että pitää historiallisesti tarkastella asioita myös tässä päivässä mitä teille sanovat nimet mahatma gandhi nelson mandela rosa parks martin luther king

eugen schaumaniin joka on jopa antanut nimen puistolle kulosaaressa häntä varmaan tulkittiin autonomian aikana aivan toisella tavalla kuin silloin kun puiston nimi annettiin arvoisa puhemies myös historiallista ja pitkälle menevää katsontaa toivon tässä salissa enkä vain päiväsaikaan tapahtuvaa mäiskintää ilman pidempää perspektiiviä

meidän alapuolellamme on eduskunnan väistö ja suojatilat eduskunta ei ole koskaan kuitenkaan harjoitellut näiden suojatilojen käyttöä sinne menemistä ja siellä työskentelemistä tämä on sikäli hyvin erikoista että kaikki tällaiset turvallisuuskysymykset ovat tällä hetkellä esillä ja harjoitellaan minun mielestäni tätä tulisi joskus harjoitella mutta kysymys on ongelmallinen jos se tehdään sillä tavalla että se herättää kansalaisissa huolestumista niin silloin on menty vikaan tämä pitää tehdä sillä tavalla että tehdään suunnitelma jossa joskus pitkällä tulevaisuudessa esimerkiksi ensi vuonna jossain vaiheessa tehdään tällainen harjoittelu jolloin ei ole mitään sellaista sensaatiomaista tilannetta joka aiheuttaa kansalaisissa hermostumista

arvoisa puhemies kiitos jälleen hyvistä kommenteista ihan poliisihenkilöstön määrää että ketkä suposta lasketaan niin supon poliisit lasketaan siihen seitsemääntuhanteenkahteensataan mutta muut koska supossahan on paljon muitakin ammattihenkilöitä eivät kuulu tuohon lukuun kriisinhallintakeskuksesta edustaja kanerva tuossa kysyi ja yleensäkin kriisinhallinnasta itse olen sitä mieltä että kriisinhallinta on meillä yksi sellainen timantti joka joka on voi sanoa hiomaton timantti ja siihen satsaaminen olisi nyt ensiarvoisen tärkeää koska siitä voitaisiin tehdä ihan vientituote

on kyllä ihan selvät suunnitelmat tällaisen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskittymän saamiselle suomeen jossa me laittaisimme myöskin esimerkiksi siviili ja sotilaskriisinhallintaa enemmän toiminnallisesti yhteen tämä on se mutta sitten tähän vastaanottokeskusten toimintaan ja määrärahoihin

vielä tällä hetkellä tarvitaan sitten täällä kysyttiin tästä turvapaikkahakemuksen uusimisesta olette aivan oikeassa siihen on nyt tartuttu ja tämähän on meillä tällainen vastaanottodirektiivi edellyttää että saa hakea uutta turvapaikkaa mutta eihän se voi olla niin että maailman tappiin että sellainen rajoitus siihen nyt kyllä tehdään ja me katsomme nyt mihin se direktiivi antaa mahdollisuuden ja se työ on meneillään sitten täällä puhuttiin oikeusavusta ja käsittelyajoista eri oikeusasteilla nythän oikeusministeriön puoli sai lisää resursseja jotta hallinto oikeudet pystyisivät nopeammin käsittelemään näitä ja olisi resursseja oikeusapu tulee myöskin sieltä puolen eli oikeusministeriö on tekemässä arviota juuri tästä oikeusapuasiasta siitä onko se riittävä ja ovatko ne lainsäädäntömuutokset mitä on tehty olleet riittäviä vai onko niissä vielä tekemistä kiitän edellistä sisäministeriä räsästä siitä että ryhdikkäästi totesitte että kun tilapäiset oleskeluluvat poistuivat niin se oli aivan oikea päätös se oli yksi vetovoimatekijä ja ja ei mikään muukaan maa sellaisia pidä sehän on aivan kovin merkillinen oleskelulupa täällä on aika kummallisesti

olen itse asiassa samaa mieltä että heihin jotka oikeasti turvapaikkaa tarvitsisivat meidän pitäisi pystyä satsaamaan minä ymmärrän sen että tässä pitää monella taholla toimia ja niin sanovat kaikki sopimukset mutta olen ehdottomasti sitä mieltä että ne resurssit mitä me laitamme turvapaikan antamiseen ja tämäntyyppiseen pitäisi pystyä kohdentamaan niihin jotka sitä oikeasti tarvitsevat tästä keskustellaan paljon eu areenoilla ja eu komissio kyllä patistaakin juuri tämänsuuntaiseen toimintaan koska se on myöskin sitä laillista reittiä sitten vetovoimaisuuden vähentäminen siinä on luotu yhteisiä kantoja eun kanssa ja se se ceas paketti joka tänne on tulossa tuo siihen sitten sitä yhdenvertaisuutta ja vertailtavuutta alaikäisten turvapaikanhakijoitten määrähän meillä on se että jonkin verran heitä on ja erityisesti heidän asumismuotonsa ja kaikki katsotaan tarkasti että että siinä on kyllä lastensuojelu ihan meillä mukana sitten täällä puhuttiin auttamisesta versus poliisien vastustamisesta ja ja kyllä vielä kerran sanon tämän auttaa saa mutta poliisia ei saa vastustaa tämä on nyt se ja minä olen vähän huolissani arvoisa edustaja arhinmäki tuosta että te aina monesti kysytte sitä mikä ero niillä on jos kansanedustaja ei osaa erottaa auttamista ja poliisin vastustamista niin on vähän niin kuin hankala juttu no sitten sitten pelastustoimen uudistus joka tässä tässä tuli esille se on erittäin tärkeä huomio se pitää huomioida myöskin kahdeksantoista maakuntaa alkaa pelastustoimea nyt sitten järjestää ja tuottaminen on sitten pelastuslaitoksilla koko ajan arvioidaan poliisin resurssien riittävyyttä ja niiden kohdentamista edustaja tolvanen on monesti käyttänyt puheenvuoron siitä että perustyöhön pitää satsata ja olen ihan ehdottomasti samaa mieltä se on se kivijalka jolle rakentuvat sitten erityistoimet ja poliisipartioiden näkyvyyttä eri puolilla suomea tarvitaan ja siihen satsataan kiitos no

olen suuresti arvostanut sisäministeri risikkoa ja hänen työtään mutta tällä kertaa puheenne oli kuin poliisiylijohtaja kolehmaisen puheet viikonloppuna missä minä ministeri risikko olen sanonut että poliisin vastustaminen on sama asia kuin lähimmäisenrakkaus tai auttaminen minä olen aivan aidosti täällä nostanut esille sen huolen joka on laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa siitä kun sanotaan että paperittomien ihmisten auttaminen pitää kriminalisoida tästä on laajasti hämmennystä suomalaisessa yhteiskunnassa että mitä ihmiset voivat näiden hädänalaisten auttamiseksi tehdä tätä on ihmetelty kirkon piirissä kansalaisjärjestöjen piirissä ja tätä minäkin ihmettelen missä se raja menee mutta en minä ole puhunut eikä kirkko eivätkä kansalaisjärjestöt ole puhuneet että poliisin vastustaminen olisi lähimmäisenrakkautta niin kuin te annoitte täällä ymmärtää

arvoisa herra puhemies meidän on turha tästä nyt keskustella koska koska me emme nyt tunnu löytävän yhteistä ymmärrystä tästä nyt vielä kerran sanon auttaminen on ihan sallittua se on niin sanottua lähimmäisenrakkautta myös raamattu sanoo niin meidän kasvatuksessa on se että autetaan hädässä olevaa ihmistä mutta toivon että se tarkoittaa tässä yhteiskunnassa tässä oikeusvaltiossa että viranomaisia ei vastusteta poliisit ovat itse tuottaneet sellaista toivetta meille sisäministeriöön että tehkää nyt tälle jotakin että nimenomaan tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa missä me olemme he saavat tehdä työtänsä missään arvoisa arhinmäki ei ole sanottu että että auttaminen kriminalisoitaisiin ei missään te vääristelette puheita

ministeri leppä seitsemän minuuttia

herra puhemies turvallisuudesta on itse asiassa kysymys myöskin tämän hallinnonalan asioissa kun puhutaan ruoasta ruokaturvasta puhutaan energiasta puhutaan kotimaisten suomalaisten uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja sen tuomasta turvallisuudesta meille kaikille jokaiselle suomalaiselle eli hyvä jatko tälle äskeiselle pääkohdalle puhemies talouden kasvun mikä tällä hetkellä suomessa on menossa yksi merkittävä tekijä on ollut biotalous ja sen positiivinen kasvu se on ollut ihan keskeinen ja sen syntymisessä esimerkiksi metsäteollisuuden investointeja on lukuisia käynnissä ja suunnitteilla eri puolilla suomea metsäteollisuuden tuotteita viedään ennätyksellisiä määriä esimerkiksi kiinan markkinoille voidaankin puhua varsin mittavasti hiilinieluviennistä kun urbanisoidut kaupunkikeskukset ja kasvukaupungit rakentavat suomalaisesta puusta ja käyttävät yhä enemmän suomalaisia puupohjaisia tuotteita joilla korvataan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä samoin on käynyt elintarvikesektorilla tässä kesän aikana ja alkusyksyn aikana on lukuisia uusia laitoksia uusia investointeja otettu suomessa käyttöön ja näin uudistettu ja tehostettu meidän kilpailukykyämme hallituksen kärkihankepanosten turvin olemme onnistuneet avaamaan uusia vientimarkkinoita korkean lisäarvon tuotteillemme aivan erityisesti aasiassa muualta saadun kasvun turvin olemme onnistuneet miltei kuromaan umpeen venäjän markkinan sulkeutumisesta aiheutuneen kuopan uusista vientiluvista neuvotellaan jatkuvasti itse viimeksi eilen kiinan ministerin kanssa tässä yhä useampi suomalaisyritys on lähtenyt

maailmalle kokeilemaan siipiään puhtaan suomalaisen ruoan myynnissä tässä ministeriö ja hallitus ovat erittäin vahvasti panostaneet siihen viranomaisyhteistyöhön ja viranomaisten auttamisasiaan jotta yritykset saavat markkinoita myöskin kaukoidässä auki valitettavasti tämä erittäin myönteinen kehitys mitä meillä on nyt ollut ei ole heijastellut suomalaisen viljelijän kukkaroon kannattavuus on jatkunut useimmilla sektoreilla jo liian pitkään huonona heikossa kannattavuustilanteessa vaikea korjuusyksy tekee tilanteen monilla tiloilla yhä vain tukalammaksi avainasemassa kannattavuuden parantamisessa on ruokamarkkinoiden nykyistä oikeudenmukaisempi toiminta tällä hetkellä tuotteista saatava hinta ei jakaudu oikeudenmukaisesti ruokaketjun toimijoiden kesken tämän osalta valmistelu hallituksen sisällä eri ministeriöissä ja aivan erityisesti maa ja metsätalousministeriössä

useimmat biotalouden kasvun virrat saavat alkunsa suomalaiselta maaseudulta kasvun turvaamiseksi meidän onkin pidettävä sen elinvoimaisuudesta erinomaisen hyvää huolta ja tämä koskee kaikkia hallinnonaloja puhemies ensi vuoden budjetin osalta budjettiriihessä sovitun mukaisesti kokonaan kansallisesti maksettaviin luonnonhaittakorvauksiin on tarkoitus osoittaa kahdenkymmenenyhden miljoonan euron rahoitus maatalouden kriisipaketin loppuosista tämä tarkoittaa sitä että me pystymme ensi vuodelle puolittamaan luonnonhaittakorvaukseen suunnitellun leikkauksen elikkä se leikkaus tulee olemaan ja se on todellisuutta että se tulee olemaan viisi euroa hehtaarilta suunnitellusti se olisi ollut tätä enemmän tämän lisäksi sovittiin kohdennettavaksi miljoonaa euroa elintarvikeviennin ja menekin edistämiseen teknisesti nämä määrärahojen siirrot tehdään lisätalousarvion yhteydessä lisäksi sosiaali ja terveysministeriön pääluokassa on varattu lomituksen sijaisavun maksujen huojennukseen miljoona euroa sekä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toteuttamaan varhaisen välittämisen toimintaan nämä ovat pieniä mutta äärimmäisen tärkeitä panoksia joilla voidaan tukea viljelijöiden jaksamista arvoisa puhemies osana budjettia hallitus myös esittää varainsiirtoverolain muuttamista siten että varainsiirtovero poistetaan tilanteissa joissa liikkeen ja ammatinharjoittaja tai maa ja metsätaloudenharjoittaja perustaa osakeyhtiön tämä päätös tukee ja kannustaa investoivia ja kasvavia tiloja kaiken kaikkiaan tämän hetken tilanne ruoantuotannon puolella alkutuotannon puolella ei ole myönteinen mutta se joka tähän liittyy sitä on nyt meidän pitää kaikilla tavoilla pystyä toimimaan niin että me pääsemme tämän erittäin hankalan tilanteen ylitse niin että meillä into myöskin uusilla nuorilla yrittäjillä ja alalle tulevilla säilyy että me saamme investointeja aikaan meidän on välttämätöntä saada myöskin alkutuotannossa uusia investointeja aikaan jotta meillä tulevaisuudessa huoltovarmuus meidän mahdollisuutemme hyvän ruoantuotannon edellytyksiin säilyvät sitä kautta kysymys viime kädessä on siitä missä ne työpaikat sijaitsevat tällä alalla sijaitsevatko ne suomessa vai sijaitsevatko ne jossakin suomen ulkopuolella tästä viime kädessä on kysymys sen lisäksi mistä aloitin sen turvallisuuskysymyksen lisäksi jota ei voi liiaksi korostaa siitä ovat huolta kantaneet tosiaan myöskin eri huoltovarmuusammattilaiset tämäkin viesti meidän pitää vakavasti

arvoisa herra puhemies kiitokset ministerille olette tehnyt tosi hyvää työtä valtiovarainministeriön kanssa kun olette saanut tämän lfa leikkauksen puolitettua se on merkittävä asia sillä juuri tällaisessa tilanteessa viljelijöille ei lisäkustannuksia soisi koituvan tärkeää on myös se että viennin edistämiseen saatiin rahoitusta ja mitä ministeri ei tuossa maininnut

biokaasuautoiksi muuntaminen tuo osaltaan elinvoimaa maaseudulle tärkeää on lomituksen pieni lisäpanostus ja ja myöskin se että saimme metsoon lisättyjä rahoja ympäristöministeriön puolelta tässäkin salissa on moneen otteeseen käyty keskustelua metsien monimuotoisuudesta ja tällä tavoin sitäkin pystytään nyt turvaamaan varsinainen kysymykseni ministerille on kun satotilanne on nyt näin huono kelien vuoksi olisiko teillä jotain vastaantuloa tässä asiassa esimerkiksi syysilmoitusten tai

teidän salkkuunne kuuluvat myös kalastusasiat ja se koskettaakin todella isoa joukkoa suomalaisia nimittäin suomessa on yksi pilkku kuusi miljoonaa vapaa ajankalastajaa kalastus on kaikille ikäluokille erittäin tärkeä harrastus virkistysharrastus ja on meidän yhteinen asiamme pitää huolta puhemies kuitenkin tähän budjettiin sisältyy lakiehdotus korottaa kalastonhoitomaksua viisitoista prosenttia viisitoista prosenttia joka tarkoittaa lähes yksi pilkku viisi miljoonaa euroa lisää maksurasitusta maamme vapaa ajankalastajille ja se mikä ihmetyttää on se että tämän budjettikirjan perusteella voi päätellä että tämä kertymä ohjataan suoraan vesialueen omistajien korvauksiin ongelma tässä on se että näitten korvausten käyttöä ei millään tavalla valvota joten me emme voi varmistua siitä että nämä lisävarat käytettäisiin kalakantojen kestävyyden turvaamiseen tai

puhemies maatalousyrityksen tärkein voimavara on maatalousyrittäjä itse se helposti monilta unohtuu joskus henkiset voimavarat tai taloudelliset resurssit saattavat kuitenkin joutua koetukselle ja apu on tarpeen varsinkin näin märän kesän jälkeen maatalousyrittäjien eläkelaitos mela sai vuonna kaksituhattaseitsemäntoista lisämäärärahaa jonka turvin mela on voinut tarjota apua vaikeuksiin joutuneille viljelijöille melan apu kohdistuu sekä välittömästi maatalousyrittäjien jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin että pitkävaikutteiseen ennalta ehkäisevään hyvinvointityöhön mielestäni on on erittäin tärkeätä että tällaisia hankkeita on tehty maanviljelijöiden jaksamisen tärkeässä työssään

arvoisa herra puhemies nyt kun täällä ryhmästäni ei uotila hän tuskin sitten juoruaa ryhmäkokouksessa että kehun ministeriä hänen hyvistä hyvistä avauksistaan eli elinkeinon elinkeinon edistämiseen ja turvaamiseen vähän samaa kuin valiokunnan puheenjohtaja kalmari nyt toivoisin että jättäisitte perinnöksi ministerikautenanne sen että olisitte voimakkaasti edistämässä hallituksessa sitä toimintaa että tämä viennin edistämisen jatkuvuus ne ponnistukset eivät olisi vain budjettirahoituksessa mukana vaan että tässä tehtäisiin pitkä suunnitelmallinen ja jatkuva rahoitus siihen että me todellakin turvaamme elinkeinon vientimahdollisuudet kriittisenä kysymyksenä ministeri leppä lihatalojen ylivalta pieniä jalostavia suomalaisia lihataloja kohtaan huolestuttaa markkinoille pääsyä niin satakunnassa kuin muuallakin tämä yksi mikä tuli juuri on tämä meille kaikille tärkeä alkuperämerkintä mutta isot talot pitävät nyt pihdeissään pieniä taloja

puhemies ensin täytyy myös kiittää ministeriä hyvästä työstä mutta haluan alusta alkaen sanoa että tietenkin se on pettymys että leikataan lfa tukea leikkaus on kolmekymmentäkolme miljoonaa sen voimme lukea suoraan budjettikirjasta on tietenkin hyvä että voi paikata tätä lieventää tätä leikkauskriisirahoilla mutta mitään uutta rahaa se ei ole edustaja kalmari tämä on jo luvattu kriisiraha viljelijöille nyt se paikataan käytetään tällä tavalla ja se on se on tietenkin hyvä mutta leikkaus se on joka tapauksessa se kaikkein tärkein viljelijöille nyt olisi tietenkin että saamme jotain ulos markkinasta että voimme saada elintarvikeketjun toimimaan ministeri on ollut useita kertoja esillä nostaen tätä asiaa ja vaikka nimenomaan nyt tämä keskustelu koskee valtion talousarviota ehkä ministeri voi sanoa jotain tästä uudesta elintarvikelainsäädännöstä

puhemies ensinnäkin täytyy todeta se että hallinnonalan budjetti on hyvin tehty tässä tuetaan muun muassa kaikista huonoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevia maatiloja yhdentoista miljoonan tuella lisätään metso ohjelmaan joitakin miljoonia se on todella hyvä saadaan kolme isoa biotaloushanketta käyntiin neljänkymmenenyhdeksän miljoonan satsauksella millä saadaan kotimaista tuotantoa kannattavaksi ja sitten meidän kauppatasettamme kasvatetuksi ja sininen biotaloushanke saadaan lähtemään eteenpäin mutta haluaisin nostaa yhden asian esille täältä ja se on tämä kalatalouden edistäminen tässä on niin monta näkökulmaa tähän asiaan nimittäin meidän kalavesien hoidon täytyy olla hyvässä kunnossa kalastusmatkailuun täytyy tehdä panostuksia se kiinnostaa aivan taatusti ulkomaalaisia ja sitten taas kalatuotteiden vienti täytyy saada vetämään maailmalle näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota

herra puhemies tämä kannattavuusongelma on kansakunnan yhteinen huoli hallitus on asettanut strategiseksi tavoitteekseen ja painopisteekseen biotalouden ja sen puhtaat ratkaisut nostaisin kyllä strategiseksi tavoitteeksi erityisesti viljelijöiden toimeentulon tämä hätähuuto joka täälläkin monessa puheenvuorossa on tullut ilmi ei ole mikään pieni asia meille kaikille suomalainen ruoka on tärkeätä ehkä suomalaisen elintarvikeketjun ja tuottajaketjun vuoropuhelua pitäisi lisätä ehkä ministeri voisi olla siinä avainasemassa johtamassa tätä keskustelua jotta tämä epäsuhde siellä voisi poistua toivoisinkin nyt ministeriltä jonkinlaista kannanottoa siihen miten tässä asiassa on ihan käytännön tasolla ajateltu edetä

arvoisa puhemies ministeri leppä kuvasi hyvin maa ja metsätaloussektorin tilannetta meillä on erittäin asiantunteva ministeri metsätaloussektorilla on tehty ja tehdään mittavia teollisuusinvestointeja ala on vahvassa myötätuulessa niin perinteisempien tuotteiden kuin uusienkin biotalouden tuotteiden osalta tämä on erinomainen asia koko suomen ja kaikkien suomalaisten kannalta metsäsektorin osalta meidän pitää lähinnä turvata alan toimintaedellytyksiä ja sitähän tämäkin talousarvio osaltaan tekee mutta vaikka biotaloudessa on paljon hyviä kestävän kasvun merkkejä ja tekoja biotalouden keskeisellä osalla maataloudella ja maanviljelyllä ei mene hyvin eilisten uutisten mukaan suomessa ruoka on edullista tämä johtunee pitkään jatkuneesta halpuuttamisesta halpuuttaminen on johtanut siihen että kaikki ketjun osaset eivät enää tule työllään toimeen siitäkään huolimatta että työtaakka on kasvanut ja työ musertaa henkisesti tai fyysisesti onko ministerillä mielessään toimenpiteitä miten tulonjako elintarvikeketjun sisällä saataisiin oikeudenmukaisemmaksi

arvoisa puhemies arvoisa ministeri panostukset elintarvikevientiin ja sen edistämiseen ja edesauttamiseen ovat ensiarvoisia sille että alkutuotannon asemaa saadaan kohennettua myöskin ruokaviraston sijaintipaikan valikoituminen seinäjoeksi on tärkeä asia haluaisinkin kysyä onko tämä organisaatiouudistus sellainen tienhaara jossa on mahdollista uudelleenarvioida myöskin elintarvikeviennin organisatorisia perusteita siten että onko siinä kehitettävää toisekseen elantonsa ansiotulona saavan yrittäjän maataloustuottajan

on sataprosenttisesti erilainen kuin ansiotulonsa palkansaajana saavan ihmisen nyt kun kun solidaarisuusveroa on päätetty jatkaa onko tämä varainsiirtoveron poisto ikään kuin nähtävä kannusteena sille että nyt on mahdollisuus siirtyä osakeyhtiömuotoiseen toimintaan mikä edesauttaa rakenneuudistusta

arvoisa puhemies kuultiin ministeriltä hyvä katsaus millä tavalla budjetti on rakennettu ja sieltä todellakin tuli esille asiantuntevuus ja myöskin se huoli millä tavalla hallitus tänä päivänä ottaa kantaa maata lousyrittäjän ja metsätalousyrittäjän elinkeinon eteen muutama asia miten oikeasti sillä tavalla että arvonlisää pystytään tuottamaan sille joka myöskin tekee eniten sille pitää löytää jollakin oikealla tavalla se paino tässä jo edustaja viljanen sitä kysyikin sitten yksi asia joka liittyy valtioneuvoston periaatepäätökseen kesältä kuusitoista jossa valtion hankinnoissa sitouduttiin tavalla tuotettujen elintarvikkeiden käyttöön millä tavalla voitaisiin nyt tehdä joitakin toimenpiteitä että tämä jalkautuisi myöskin kuntiin nyt parhaillaan tehdään kuntien talousarvioita ensi vuodelle ja tämä olisi keskeinen asia että myöskin maakunnissa ja kunnissa elintarvikehankintoja tehtäisiin kotimaisen elintarvikelainsäädännön mukaisesti

herra puhemies yhdyn edustajakollegoiden kiitoksiin siitä että meillä on erinomainen ja hyvä ministeri kiitos siitä kuluvalle vuodelle on petovahinkoihin varattu seitsemän pilkku yhdeksän miljoonaa euroa ja ensi vuodelle vahinko ja korvausmäärärahaa lisätään kahdeksaan pilkku neljäänkymmeneenviiteen miljoonaan euroon kiitos siitä hyvä näin mutta kun vahinkojen arvioidaan olevan vähintään kymmenen miljoonaa euroa niin tätä kattamatonta rahaa kyllä jää kun vahinkoja tulee ja ja valtio ei niitä vahinkoja korvaa saattaa olla syytä aihetta tai olettamusta

sisäministeriön asiassa puhuttuun kansalaistottelemattomuuteen eli jos näitä vahinkoja ei korvata saattaako käydä niin että kansalaiset ryhtyvät ikään kuin kansalaistottelemattomuuden nimissä ratkomaan tätä asiaa kysynkin ministeriltä miten hallitus voisi toimia niin että viranomaiset ratkaisevat asian ettei kansalaisten tarvitse ottaa oikeutta omiin

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri suomalaisen luonnon puhtaus tunnetaan kautta maailman suomalaisia elintarvikkeita luonnonantimia marjoja sieniä riistaa arvostetaan ympäri maapallon erittäin paljon vientimarkkinat suomalaisille suomalaisille tuotteille ovat varmasti suuret ministeriöhän on tehnyt ansiokasta työtä raivatakseen tietä suomalaisille tuottajille ja elintarviketuottajille erityisesti kaukoitään lähi itään ja muualle semminkin nyt kun vienti venäjälle ei kovin kovin suurta ole pakotteista johtuen tuntuu kuitenkin siltä että tämä elintarvikeviennin kasvu voisi olla huomattavasti suurempaakin ja tuntuu siltä että käynnistymisvaikeuksia on ollut kysyisinkin ministeriltä mikä on näkemyksenne siitä hyödynnetäänkö tämä potentiaalimme nyt täysin ja mitä vielä voitaisiin tehdä sen eteen että suomalaisia elintarvikkeita ja tuotteita maailmalle saataisiin enemmän

arvoisa puhemies kuten kaikki päivän säästä olemme nähneet sadonkorjuu viljelijäkentällä on varsin hidasta ja se osaltaan kuvastaa myös sitä tunnelmaa mikä tuolla maatalouden kentällä tänä päivänä on kiitos kuitenkin ministerille ansiokkaasta työstä viljelijöiden eteen luonnonhaittakorvauksen kompensointi on hyvä asia pieni mutta erittäin tärkeä myös varainsiirtoveron poistaminen aiheuttaa kyllä minun mielestäni hyvinkin sen että maatilojen järkevä yritysmuotojen muuttaminen ja sitä kautta yritysten yritysten kasvu ja kehittyminen on huomattavasti parempaa kuin tähän asti nyt siellä ei ole keinotekoisia esteitä siihenkään kysyisin kuitenkin ministeriltä hieman toisenlaisesta asiasta kuten norminpurusta maatalous on erittäin säännelty toimiala ja kysyisinkin ministeriltä miten tämä norminpurku etenee säilyykö se yhtä ripeänä ja miten estetään uuden normituksen tuleminen maatalousalalle

nämä nämä varat jotka on tarkoitettu aitojen rakentamiseen joita joita rakennetaan kotieläimien suojaamiseen susilta ja ja myös pitäisi saada kun vahinko on käynyt eli eli on menetetty kotieläin

loppu ainakin sellaisia tietoja tulee kentältä että niitä ei saa ja jos saa niin aika aika isolla viiveellä

arvoisa herra puhemies tähän alkuun totean että edustaja tuppuraisen tavoin minäkin kyllä haluan tuoda ilmi huoleni sen suhteen että kalastusharrastus on tärkeä harrastus ja näitä maksuja ei tule korottaa mutta puhemies pyysin tämän puheenvuoron siksi että haluan sanoa muutaman sanan eläinsuojeluasioista jotka kuuluvat myös tähän pääluokkaan mielestäni kyllä suomalaisen maataloudenkin kilpailuvaltti ja koko suomalaisen yhteiskunnan kilpailuvaltti on eettisyys ja se että ruokamme on puhdasta puhdasta ja eettisesti tuotettua ja siksi on hyvin tärkeää että eläinten hyvinvointiin kiinnitetään tosiasiallisesti huomiota ja pyritään siihen että lainsäädäntömme olisi tässä kunnianhimoinen ja eteenpäin katsova nyt on ollut aika suurta huolta kentällä ja eläinsuojelusta kiinnostuneiden ihmisten parissa että mitä on nyt kuulumassa tälle uudelle eläinsuojelulaille sen pitäisi tulla ripeästi ja tässä kun puhutaan budjetista niin kaksi asiaa mitkä haluaisin mainita valvonta ja monet muut asiat tarvitsevat lisää resursseja ja eläinsuojeluasiamies tämän ministeri tietää voisiko nyt vihdoinkin se virka tulla
arvoisa puhemies ensinnäkin haluan yhtyä niihin kehuihin että pertunmaalta tulee hyviä ministereitä kuten sieltä on tullut hyviä kansanedustajiakin mutta se kysymys siitä mikä on oikeudenmukainen tulonmuodostus elintarvikeketjussa siellä alkutuotannossa sitten on kyllä problemaattinen problemaattinen kysymys on tietysti tässäkin salissa vuosien mittaan monta kertaa väitelty ja ja oltu huolissaan että ruoka on liian kallista kaupassa se on ollut ongelma ja nyt kun se ruoka on liian halpaa kaupassa niin sekin on ongelma tämä on aikamoinen paradoksi ja tämä liittyy mielestäni siihen mihin monessa puheenvuorossa on viitattu että paras tapa saada koko ketjulle arvoa ja arvostusta on se että elintarvikeviennissä päästään eteenpäin että me saamme kiinaan kaukoitään viime viikolla olimme puhemiehen kanssa etelä koreassa siellä on potentiaalia arktisille mauille herkuille laadukkaille turvallisille suomalaisille elintarvikkeille kun vain etenemme riittävästi näissä vientiponnisteluissa silloin siitä hyötyvät kaikki koko ketju
arvoisa puhemies arvoisa ruokaministeri tästä edellisestä puheenvuorosta on hyvä jatkaa maaliskuussa eduskunnassa käsiteltiin ruokapoliittinen selonteko joka käsitykseni mukaan on nyt toteutusvaiheessa siinä on monia todella hyviä ja kunnianhimoisia tavoitteita kuten vaikkapa parantaa kotimaisiin resursseihin perustuvan ruokajärjestelmän osaamista kannattavuutta ja tuottavuutta sekä tukea ruoka alaa siten että suomalainen ruoka houkuttaa kuluttajia kotimaassa ja ulkomailla nyt kysyisin millä aikataululla tämän ohjelman osalta ollaan liikenteessä miten tämä puoli on resursoitu ja miten ohjelma on tarkoitus viedä täytäntöön

puhemies tällä käsittelyn pohjana olevalla budjetilla luodaan perusedellytykset sille että elintarviketalous jatkossakin voi toimia ja ja tuottaa sen tuloksen jota kansalaiset odottavat mutta mitenkä ministeri onnistuu lähipäivät ja viikot ratkaisevat minkälaiset säätilat tulevat suomessa olemaan kun viime vuonna lisäbudjettiin lisättiin kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa erityisten poikkeuksellisten syiden osalta ja kun ensi vuodelle sekä lämmitysöljyn veron että kiinteistöveron korotukset rasittavat elintarviketaloutta niin jos nämä ilmat jatkuvat edelleen näin poikkeuksellisina tulee tietynlainen tilanne kysynkin ministeriltä onko sitten valmiutta myöhemmin lisäta lousarviossa esittää helpotusta tukalassa tilanteessa oleville viljelijöille
ministeri leppä viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitoksia erinomaisista terveisistä hyvin yksimielisistä sellaisista aina hyvä kuulla aloitan näistä elintarvikemarkkinoista kaikki puheenvuoron käyttäneet olivat sitä mieltä että tälle asialle pitää jotain tehdä ja sille myös tehdään tämä valmistelu on nyt hallituksen piirissä käynnissä ja siitä kerrotaan sitten siinä vaiheessa kun valmista tulee tämän vuoden ja tämän syksyn aikana joka tapauksessa myöskin ruokapoliittinen selonteko ja erityisesti sen ansiokas maa ja metsätalousvaliokunnan vastaus alleviivasi hyvin vahvalla tavalla tätä omassa ponnessaan tämä on tärkeä asia eikä ainoastaan suomelle vaan asiasta on keskusteltu jo omana tehtävänhoitoaikanani moneen kertaan euroopassa eurooppalaisten kollegoiden kanssa tämä on todella tärkeä tärkeä asia ja tässä meidän pitää pitää pystyä edistymään mutta valitettavasti tässä en voi vielä kertoa mitä ne mitä ne keinot ovat mutta niihin niihin tulemme varmasti palaamaan puhemies oli hyvä että täällä tuli esille esille niin metso rahoitus kuin myöskin biokaasun edistäminen ne ovat tärkeitä asioita ja hyviä signaaleja siihen monialaiseen maaseudun yritystoiminnan edistämiseen samoin kuin lähiteurastuksen antibioottivapaan hormonivapaan lihan markkinat myöskin kotimarkkinoiden edistäminen pienteurastamojen osalta ovat tärkeitä asioita tämä liittyy myöskin norminpurkuun jota me olemme tehneet ja se on koko ajan menossa kaiken aikaa kyllä sen tavoitteen pitää norminpurussa olla olla

elikkä se että ne pystyvät aidosti vähenemään eivätkä lisäänny se on se ehdoton periaate joka meillä tämän myötä myötä on on ihan ihan selvää että tällaista ruuan turvallisuutta eivät pysty jäljittelemään juuri mitkään muut maat suomen lisäksi kuin ruotsi tämä on niin ainutlaatuista maailmassa että kyllä meidän pitää pystyä myös viennin osalta parempaan ja olemme määrärahoja hallituksessa siihen aika merkittävästikin lisänneet se on meidän kärkihankkeena ja tässä asiassa on myöskin hyvä viestittää elintarvikealan toimijoille yhteistyön merkityksestä sekä pienien että isojen toimijoiden osalta yhteistyöllä pystytään paremmin ja tehokkaammin viemään ja löytämään uusia markkinoita varsinkin isoilta markkina alueilta kaukoidästä kannustan voimakkaasti lisäämään yhteistyötä tältä osin ja myöskin tuo selvitysmies ilkka mäkelän raportti alleviivasi elintarvikeviennin ensiarvoisuutta ja hän pohdiskeli siinä myöskin sitä että mikä estää suomalaisia toimijoita viemästä viemästä yhtä aikaa samoilla ponnistuksilla erilaisia tuotteita vaikkapa metsäteollisuuden ja elintarviketeollisuuden tuotteita ei mikään sitä estä ja siinä mielessä tarvitaan yhteistyötä vahvaa sellaista jotta tuo asia edistyy puhemies muutamaan kysymykseen vastaus edustaja tuppurainen kalastonhoitomaksu todellakin se nousee ja sitä esitetään nostettavaksi kuudella eurolla samoin muuten tehdään riistanhoitomaksun osalta sitäkin esitetään nostettavaksi kuudella eurolla hyvin erilaiset perusteet kalastonhoitomaksun peruste on se että meillä koko ajan jatkuvasti vähenee meidän maksaneiden määrä koko ajan vähenee maksaneiden määrä elikkä meidän kertymä pienenee ja se kalavesien hoitovastuu se nyt vain on omistajilla se on omistajilla siinä mielessä meillä on tarpeen pitää kalavesiä kunnossa yleensäkin meidän vesiämme kunnossa se on meille kaikille äärimmäisen tärkeä asia myös kalastuksen osalta ja siksi on päädytty hallituksessa siihen että tätä korotetaan

se pitää paikkansa näin asianlaita on ja viimeinen kommentti arvoisa puhemies tulee eläinsuojeluun josta täällä kysyttiin eläinten hyvinvointi on meille erittäin tärkeä asia siitä pidämme kaikin keinoin kiinni meillä on toimiva valvontajärjestelmä meillä on erittäin toimiva valvontajärjestelmä ja siitä pidämme kaikissa tilanteissa kiinni niin maakuntauudistuksessa eläinsuojelulakiuudistuksessa kuin meidän koko viranomaistoiminnassamme ja myöskin uuden ruokaviraston osalta tämä on

puhemies täällä käydyssä keskustelussa on hyvin laajasti oltu yhtä mieltä siitä että tänä päivänä suuressa kannattavuuskriisissä tiedän että ministeri sen eteen tekee kaiken mahdollisen mutta meidän on siinä yhdessä onnistuttava sen takia että semmoista tilannetta ei voi tulla että kun ilmastonmuutos jatkossa tekee sen tilanteen että ruuasta tulee huutava pula ja ruokaa ei sitten enää tuomalla siinä määrin korvata kuin tällä hetkellä niin silloin huoltovarmuusnäkökohtakin huomioon ottaen meidän pitää pystyä pelastamaan suomalainen tuottaja tiedän että ministeri tekee sen eteen kovasti töitä palautan mieliin yhden keskustelun eu jäsenyyden alusta joka selittää tästä tilanteesta osan

sen takia me olemme tässä tilanteessa että siellä ei markkina toimi normaalisti ja vientiäkin meillä voi olla vain sitten jos meillä on kannattavaa tuotantoa siihen panostaminen on hyvä mutta ensin kannattavuus tarvitaan

puhemies ensimmäisenä tähän ministerinkin esille ottamaan kalastusmaksujen korotukseen olen kyllä siinä samoilla linjoilla kuin ministeri leppä enkä näe tätä kuuden euron korotusta vuositasolla mitenkään megaluokan ongelmana mutta kiinnittäisin kyllä huomiota siihen että ehkä suurempi huoli on siinä kun korotetun maksun seurauksena syntyvät tulot yksi pilkku neljä miljoonaa euroa arviolta ollaan ohjaamassa kokonaan vesialueiden omistajakorvauksiin eikä kalatalouden ja kalastonhoidon edellytysten parantamiseen tässä näen kyllä hieman harkinnanvaraa mutta lisäksi haluaisin kysyä tästä asiasta minkä edustaja hongisto otti jo esille petovahingot ja paremminkin sen minkä edustaja otti esille rkpn edustajako otti esille tämän ennaltaehkäisemisen täällä on vahinkojen ehkäisemiseen ja valvontaan puoli miljoonaa ja tiedetään jo nyt että rahat loppuvat joka vuosi tiedämme kuitenkin riistakeskuksen asiantuntijoiden kannan että esimerkiksi voimakkaiden sähköaitojen asentaminen olisi hyvin tehokas ehkäisykeino lammastiloilla

tapahtuu paljon metsäteollisuus investoi hyvin kiitokset ministerille myös metso rahoista ja näistä ruuan alkuperämerkinnöistä ne ovat ministeri lepän aikana ja tämän hallituksen aikana nyt parantuneet merkittävästi omalla kansallisella asetuksella liha ja maitotuotteisiin pakolliseksi tänä vuonna eu ei ole toiminut tässä sillä tavalla kuin ministeri leppä ja siitä kiitos teille

rikolliset kalastajat voivat kalastaa ja itse asiassa kalastuksenvalvojat eivät voi edes reppuun puuttua kysyisin ministeriltä voisiko pohtia vastaavia sanktioita myös rikollisille salakalastajille arvoisa

varsin vahvasti profiloitunut maataloustuotteiden menekinedistämis ja vientiponnistelukysymyksiin tämä on hyvä asia tähän tarkoitukseen on jo ohjattu maatalouden kriisirahaa yhteensä viisi miljoonaa euroa haettavaksi mavin ja makeran kautta ja nyt on tulossa siis kolme pilkku viisi miljoonaa lisää eli yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa valtion rahaa kysyisin teiltä ovatko yritykset varmasti tulossa mukaan ja mikä on teollisuuden panostus tähän tarkoitukseen mitä mittaluokkaa se voisi olla miljoonissa euroissa miten tämä toiminta organisoidaan ja

on paikallaan kiittää ministeriä hyvästä työstä olemme erinomaisen hyvässä yhteistyössä huolehtineet kotimaisen ruuan tuotannosta ja maatalouden kannattavuudesta ja uskon että tämä hyvä yhteistyö jatkuu ja viemme yhdessä suomen myös eun tulevalle maatalousjaksolle joka varmasti tulee olemaan haastava brexit toteutuu mutta kahteen asiaan ensinnäkin palaan tähän edustaja viitasen esille ottamaan eläinsuojelulakiin on erinomaisen tärkeätä että me saamme kunnianhimoisen eläinsuojelulain joka täyttää ne odotukset joita meillä on eettisen ruuantuotannon suhteen nyt ministeri voitteko kertoa onko lakiin tulossa eläimelle itseisarvo ja tullaanko porsimishäkit kieltämään tullaanko parsinavetat kieltämään ja millaisella siirtymäajalla

arvoisa puhemies maatalousyrittäjien jaksamisen tukeminen tässä seuraavan vuoden budjetissa muun muassa lomituksen suhteen on todella kiitoksen arvoinen panostus lomituspalvelut ovat olennainen osa viljelijän jaksamista sosiaaliturvaa keskeistä onkin huolehtia että lomitukseen löytyy riittävästi osaavaa osaavaa työvoimaa työvoimapulaan joka nyt on kuitenkin ihan totista totta pitäisi pystyä vastaamaan kunnon koulutuksella lomittajien ammattitaitovaatimuksen taso kasvaa muuttuu koko ajan robotiikan lisääntymisen myötä ja on todella tärkeää säilyttää alkutuotannon ja lomituksen koulutusvolyymit vaikka maatalouden rakennemuutoksen myötä työpaikat vähenevät koulutustarve kuitenkin lisääntyy arvoisa ministeri tekeekö teidän ministeriönne minkälaisia tekoja sen eteen että luonnonvara alakoulutus säilyy oletteko yhteistyössä siinä opetusministeriön kanssa
puhemies

luontomatkailu on potentiaalinen tulevaisuuden kasvava toimiala ja nyt ministeriö hienosti panostaa tähän matkailu neljä piste nolla hankkeen muodossa aasian matkailu on erittäin voimakkaasti tällä hetkellä ja helsinki vantaalla aasialaisten matkailijoiden osuus kasvaa hurjaa vauhtia onko tämä huomioitu matkailu neljä piste nolla hankkeessa kun aasialaisten matkailijoiden määrä ja täällä mahdollisesti yöpyvienkin määrä kasvaa niin heilläkin on mahdollisuus hyödyntää ja toisaalta heitä saadaan houkuteltua hyödyntämään meidän upeita luonnon ja kansallispuistoja opasteiden ja ja toisaalta internetpalvelujen kielen toinen kysymykseni liittyy siihen että kalastuskiintiöitä on ympäri itämerta pitkälti asetettu ammattikalastajille monissa maissa kuitenkin vapaa ajankalastus ei ole kiintiöity samalla tavalla onko tästä käyty kansainvälistä keskustelua itämeren alueella

puhemies aivan ensiksi haluan kiittää ministeriä siitä hyvästä päätöksestä että

tulevan ruokaviraston pääpaikka tulee olemaan seinäjoella etelä pohjanmaalla ruokamaakunnassa se on sille paikka mutta herra ministeri tämä syksy näyttää todella huonolta säiden suhteen toivotaan vielä että poutaa tulisi arvioiden mukaan vahingot saattavat liikkua jopa sadoissa miljoonissa euroissa mitä viljelijöille koituu tästä huonosta syksystä ja keleistä johtuen minkälaisia toimenpiteitä kenties on on tehtävissä sen eteen jos asiat huonosti menevät ja ja jyvät peltoon jäävät onko ministeriössä valmisteilla minkälaisia toimia satovahinkokorvausten maksamiseksi

arvoisa puhemies tässä tuli jo puheeksi tämä kalastuslain muutos missä kalastuslupien hintoja ollaan nostamassa ymmärtääkseni tässä tunnolliset kalastajat jotka vuodesta toiseen maksavat kalastuslupansa joutuvat maksamaan ensi vuonna enemmän ihan lyhyesti ministeriltä kysyn eikö olisi mitään toista ratkaisukeinoa millä saataisiin tämä kahden miljoonan vaje täytettyä

arvoisa puhemies niin kauan kuin jokainen meistä syö ruokaa on kansallinen prioriteetti ja elintärkeä tehtävä turvata oma ruuantuotanto ajatellaan pohjoisen maan suomen sijaintia jos ajatellaan esimerkiksi huoltovarmuutta mahdollisia poikkeustilanteita niin suomi on todella ainoa maa jossa esimerkiksi kaikki satamat jäätyvät ja tässä puitteessa todella olemme saari huoltovarmuusalan toimijoilta on tullut huolestuttavia viestejä näistä puheista sen osalta että suomalaista ruuantuotantoa ja tätä pohjoista ruuantuotantoa ei välttämättä ehkä niin ymmärrettäisi jatkossa eussa ja ja on huolestuttu jos tällaisia viestejä annetaan suomesta on todella elintärkeää meidän meidän kaikkien tilanteiden osalta että meillä on oma ruuantuotanto täällä turvattuna turvattuna vielä ministeriltä olisin kysynyt asiaa nimenomaan biotalouspuolelta miten teette vahvaa yhteistyötä esimerkiksi temin ja koko hallituksen kanssa siinä että saadaan rahoitettua näitä uusia innovaatioita ja uusia nimenomaan pienyrityksiä jotka ovat aloittamassa uutta toimintaa esimerkiksi kuitupuun käyttöön

arvoisa puhemies meillä on suomessa joitakin keskustelunaiheita joista on vaikea kiihkottomasti keskustella ja puhtaasti asiaperusteilta kysyisin ministeriltä voidaanko suomessa käydä asiallista keskustelua siitä että susi siirrettäisiin luontodirektiivin liitteestä neljään kuten se on virossa perusteluna on se että suomen susipopulaatio on ikään kuin väärä nimitys koska se on venäjän osapopulaatio ja ei mitään populaatioita geneettisesti eikä muutenkaan voida tarkastella vetämällä hallinnollinen viiva jonkun populaation reuna alueen läpi jos me näin menettelisimme me pääsisimme samaan tilanteeseen kuin virossa että sitä voitaisiin metsästyslain näkökulmasta järkevällä tavalla verottaa niillä liian tiheä susikanta ja sellaiset susilaumat jotka häiritsevät koirilla metsästystä mikä kuuluu siihen kulttuuriin mitä ihmiset siellä ovat vuosisatoja harjoittaneet kysynkin ministeriltä onko tämmöinen kiihkoton keskustelu mahdollista että suomi tekisi aloitteen

arvoisa herra puhemies yhdyn myös niihin kiitoksiin mitä ministeri leppä on tehnyt suomalaisen ruoantuotannon ja sen markkinoilletulon edistämiseksi tärkeäähän siinä olisi saada markkinoilta se tuottajille kuuluva hinta toki kaupallekin osansa kuuluu mutta tämä jakosuhdehan on se mikä tässä keskustelussa häiritsee kasvu kuuluu kaikille oli eilisen päivän yksi teema ja metsän kasvu erityisesti kuuluu metsänomistajille mikä ministerin näkemys on tästä euroopan unionin suhteesta suomalaiseen metsään miten voidaan turvata suomalaisen metsäteollisuuden raaka aineensaanti toisaalta mikä on riittävä kantohinta suomalaiselle metsänomistajille tässä metsäkysymyksessä siitä haluaisin kuulla ministerin näkemyksen

arvoisa puhemies ministeri tuossa loppuvaiheessa

eläinsuojeluasiaa haluaisin vielä uudestaan kysyä tarkennusta aivan kuten edustaja tuppurainen miltä näyttää mitä tähän uuteen eläinsuojelulakiin nyt on konkreettisesti tulossa toivottavasti juuri näitä asioita millä siitä saadaan edistyksellinen tämä eläinten itseisarvo sekä nämä porsimishäkit ynnä muuta

aivan loistavassa teoksessaan joka on meille jaettu ovat kuvanneet näitä haasteita puhemies se toinen asia minkä nostin tuossa edellisessä puheenvuorossa koski eläinsuojeluvaltuutetun virkaa silloin aikanaanhan edellisen hallituksen neuvotteluja käytäessä sosiaalidemokraattien vaatimuksesta tämä virka perustettiin se oli sinänsä määräaikainen mutta tietenkin jatkoa sille olisi toivonut koska varmasti on sen paikka että suomessa tällainen eläinsuojeluvaltuutettu voisi olla ja sitä kautta myös omalta osaltamme osoittaisimme että olemme tosissamme näiden asioiden kanssa

arvoisa herra puhemies kyllä meillä on todella erinomainen ministeri sieltä etelä savosta tulee hyvää ainesta haluaisin kiittää ministeriä erityisesti saaristoasioiden hyvästä huomioinnista saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana tyytyväisenä eilisessä kokouksessa totesimme että meidän pientä määrärahaamme on nostettu ja voimme saaristoalueiden kehitystä nyt nyt valtakunnallisesti valvoa ja seurata paljon paremmin kesäkuussa luovutimme saaristo ohjelman ministeri lepälle ja siellä on lukuisa määrä toimenpiteitä ja nyt näitä todella pääsemme sitten toteuttamaan ja valvomaan hyvässä yhteistyössä olisin tästä erinomaisesta metso ohjelman rahoituksen lisäyksestä kysynyt vielä kuitenkin on todella tärkeää että että rahoitusta saatiin lisää kun teillä on tämmöinen pyöreän pöydän yhteistyöelin olemassa niin minkälaisia toimia odotatte tältä yhteistyöltä

puhemies tuosta eläinsuojelulain uudistuksesta olisin minäkin kysynyt minuun ovat olleet muutamat ihmiset yhteydessä ja kysyneet onko kiinnitetty huomiota esimerkiksi turkistarhauksen osalta tähän mikä oli julkisuudessakin kohuna näihin ylisuuriin kettuihin miten ministeri näkee eläinten hyvinvoinnin siinä kontekstissa ja onko siihen tulossa muutosta toinen kysymykseni koskee sitä kun tein toissa vuonna lakialoitteen eläinseksin täyskriminalisoinnista ja sain siihen kiitettävästi eduskunnassa nimiä ja silloin oli keskustelua siitä että se tulisi tässä eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä esille olen ymmärtänyt että se tulisi kielletyksi mutta mutta ollaanko sitä jollain lailla sanktioimassa pelkästään se että mahdollisesti joku on kielletty ei muuta ihmisten käyttäytymistapoja minulta on paljon kysytty että koska meri sinun lakialoitteesi etenee kysyn ministeriltä miten siihen aiotaan nyt suhtautua

arvoisa ministeri ministeriön hallinnonalan elinkeinoja on miltei miltei koulittu tämän tästä tilanteessa jossa tyypillisesti eu sääntely uhkaa silloin suomi on joutunut yleensä hakemaan poikkeuslupaa jatkoaikaa tai tai siirtymäaikaa ja nämä tilanteet ovat tyypillisesti vaatineet myöskin elinkeinoilta uusia investointeja turkistarhaus on yksi hyvä esimerkki tästä ja luultavasti keväällä

toimintaympäristöltään vakaana ja ennustettavana ja yllättäviä investointeja tarvitaan ja onko eläinsuojelulakiin mahdollisesti tulossa joitain tällaisia uudistuksia

arvoisa puhemies ensinnäkin on todettava että edustaja eestilän äskeinen puheenvuoro liittyen susiin oli aivan erinomainen puheenvuoro toiseksi olen perinteisesti budjettikäsittelyn yhteydessä kysynyt ministeriltä yhtä asiaa mitkä ovat ministerin terveiset nuorille viljelijöille ja heille jotka suunnittelevat viljelijäksi ryhtymistä kysymyksen taustalla on on totta kai se turbulenssi mitä mitä tässä alan ympärillä on

ja ministeri leppä viisi minuuttia

herra puhemies kiitos edelleen erinomaisista kysymyksistä ja kommenteista ja ja myöskin kannusteista mitä mitä teiltä tuli aloitan tästä satotilanteesta ja tämän syksyn erittäin hankalista poikkeuksellisen hankalista korjuuolosuhteista ja koko kesäkin on on ollut ainakin alueittain erittäin haastava valmiutta on nostettu ministeriössä se on selvä asia tämän myötä ja nyt katsotaan sitten korjuuaika loppuun ja toivotaan tietenkin kaikki sitä että että säät olisivat suotuisia nyt vihdoin viimein ja korjuu saataisiin päätökseen sitten sitten tehdään johtopäätöksiä mutta valmiutta on nostettu sitä on myöskin nostettu tuolla eu päässä eli me kävimme juuri viimeksi virossa virossa puheenjohtajamaan johdolla keskustelun kriisitoimien toimivuudesta me olimme voisi sanoa lähestulkoon kaikki yksimielisiä jäsenmaat ja ministerit siitä että nykyiset eun kriisinhallintamekanismit tältä osin siis maatalouteen liittyvät eivät ole toimivia vaan ne tarvitsevat uudistusta ja tätä uudistustyötä velvoitettiin komissio tekemään elikkä tässä vastauksena edustaja kallin kysymykseen

joissa tästä muistutetaan toivon että täälläkin kun meitä kuntavaltuutettuja on vaikka kuinka paljon viemme tätä viestiä omalta osaltamme eli että meidän julkiset ruokahankintamme täyttävät suomessa vaadittavat viljelyn ehdot niin ympäristöehdot eläinsuojeluehdot kuin kaikki muutkin turvallisuuteen liittyvät ehdot silloin on reilu peli kun ollaan yhteisillä markkinoilla niin toimitaan sitten myöskin yhteisillä pelisäännöillä tämä tämä on se viestini myöskin kuntapuolelle yksiselitteisen selvä petovahinkojen vähentäminen ja korvausasia jäi äsken vastaamatta meillä on kymmenen miljoonan katto eusta asetettu katto näille korvauksille ja siinä rajoissa sen täytyy pysyä siksi meidän on kiinnitettävä huomiota sekä näihin aitausasioihin eli suojaukseen ennaltaehkäisyyn että myöskin petokantoihin ja siinä erityisesti häiriötä ja vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin tässä meillä on edelleenkin edelleenkin tehostamisen paikka viranomaisyhteistyö on parantunut merkittävästi mutta sitä täytyy jatkossa edelleenkin edelleenkin parantaa jotta näin on totta kai kaiken pitää perustua tutkittuun ja selvitettyyn tietoon se on ihan päivänselvä asia siitä me varmasti olemme yksimielisiä mutta nämä ovat ne kaksi kaksi

lausuntokierroksen jälkeen tehdään johtopäätökset mitä sinne lakiin tulee ja millä tavalla ja mitä se pitää sisällään sen totean edustaja merelle että nämä kaikki tilat jotka nyt olivat julkisuudessa turkistarhauksen osalta jättikettujen osalta on tarkastettu tarkastusraporttia en ole vielä nähnyt mutta kun sen näen niin sitten siitäkin varmasti varmasti johtopäätöksiä tehdään eli myös laki meidän valvova viranomainen ja ala itse ovat selkeästi irtisanoutuneet tämmöisestä toiminnasta tämäntyyppisiä eläimiä meillä ei saa olla laki kieltää

vastauksessani äsken totesin yhteistyötä on ehdottomasti vahvistettava elintarviketoimijoiden kesken siihen me tähtäämme myöskin sillä uudella uudistuksella viennin edistämisen osalta jossa kokoamme joukkoja niin että business finland aloittaa ensi vuoden alusta siellä on matkailu siellä on matkailun edistäminen luontomatkailun edistäminen kalastusmatkailun edistäminen ja niin edelleen koulutusasia

on käyty vuoropuhelua opetus ja kulttuuriministerin ja ministeriön kanssa on se että me tarvitsemme myös vientiosaajia nämä koulutuslinjat lähtevät lähtevät liikkeelle samoin kuin innovaatioasiat viimeinen havainto edustaja eestilälle sudesta meillä on koko ajan menossa tämä keskustelu komission suuntaan tämä asia on yksiselitteisesti komission määräys ja päätösvallassa ja siksi tässä vaiheessa kun me siellä nelosliitteessä olemme suden osalta meidän täytyy niitä joustomekanismeja käyttää hyväksi maksimaalisesti mitä se antaa hyväksi mutta tämä edustaja eestilän asia on on meillä koko ajan tapetilla ja sitä ei ole missään nimessä

edustaja tuppurainen nyt on jo kello yli kaksitoista ja ohjelman mukaisesti siellä jo seuraava ministeri odottaa vuoroaan

ministeri lindströmille seitsemän minuuttia enintään

arvoisa rouva puhemies taloudessamme on tapahtunut kauan odotettu käänne jo viime vuosi oli lupauksia antava kahden prosentin kasvun myötä ja tänä vuonna tulemme yltämään kolmen prosentin tasolle näkymät tuleville vuosille ovat siis positiivisemmat kuin kertaakaan tämän niin sanotun hukatun vuosikymmenen aikana talouskasvun positiivisuus luo hyvän pohjan työllisyystilanteemme edistämiseen ja olemme hallituksessa määrätietoisesti työskennelleet sen eteen että työllisyystilanne paranee näiden toimien kautta meidän on tietenkin vahvistettava yritystemme mahdollisuuksia työllistää sekä huolehdittava osaavasta työvoimasta saatavuudesta ennen kuin menen tarkemmin yksityiskohtiin joita olemme hallituksena tehneet työllisyystilanteen parantamiseksi niin muutama sana nykyhetkestä valtiovarainministeriö on arvioinut että kuluvana vuonna työttömyysaste olisi kahdeksan pilkku kuusi prosenttia vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ennustetaan kahdeksan pilkku yhden prosentin ja vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista ennustetaan seitsemän pilkku kahdeksan prosentin työttömyyttä joten suunta on oikea tässä kehityskulussa hallituksen tekemät toimet toimet näyttelevät omaa osaansa tämä positiivinen vire alkaa näkyä työllisyyskehityksessä viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan työ ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa kolmesataakaksikymmentäyhdeksäntuhatta työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten liian iso luku tämäkin toki tämä työttömien määrä se on hyvä että työttömyys on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä vuoden takaiseen verrattuna positiivista on myös se että avoimia työpaikkoja on kolmentuhannen enemmän kuin vuotta aiemmin me olemme lisänneet valtion toimia aktivointiaste oli heinäkuun lopussa reilut kaksikymmentäkolme prosenttia joka on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten ensi vuoden talousarvioon esitettävillä työllistämismäärärahoilla arvioidaan päästävän jo kahdenkymmenenseitsemän prosentin tasolle määräaikaishaastatteluita lisäämällä olemme päässeet tilanteeseen että ajantasaisia työllistymissuunnitelmia on viidelläkymmenelläviidellä prosentilla työttömistä muutos vuoden alun tilanteeseen on on merkittävä tuolloin määräaikaishaastattelu oli tehty vain kahdeksalletoista prosentille työttömistä ennen kolmen kuukauden työttömyyden kestoa haastattelujen tarkoitus on palvella ja tukea työtöntä työnhaussa aiempaa paremmin budjettiriihen yhteydessä päätettiin lukuisista uusista työllisyyttä parantavista toimista ensinnäkin parannetaan työnhakijoiden mahdollisuuksia kehittää osaamistaan siten että työttömyysetuutta menettämättä olisi mahdollista suorittaa enintään puolen vuoden opintokokonaisuuksia jotka tukevat ammatillisia valmiuksia ja yrittäjyyttä

työttömien oikeutta aloittaa yritystoiminta työttömyysturvalla muutamme korkeakoulutettujen muuntokoulutusta koskevan kokeilun pysyväksi laajennamme liikkuvuusavustuksen soveltamisalaa budjettiriihessä päätimme myös uusista keinoista nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi vakinaistamme ohjaamo toiminnan ja palvelukokonaisuuteen lisätään myös uusi psykososiaalisen tuen palvelupaketti tämän avulla pyritään torjumaan nuorten työ ja toimintakyvyn ongelmia ja työllistymisen esteitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin varasimme tulevalle vuodelle viisitoista miljoonaa euroa tulosperusteisten hankintojen lisäämiseen tavoitteena on että määrärahan turvin kymmenelletuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta ohjataan uusiin

maksetaan vain tuloksista eli nuorten etenemisestä koulutukseen tai työhön lisäksi lisätään palkkatuen tarjontaa alle kolmekymmentä vuotiaiden kolmen ja kuuden kuukauden haastatteluissa sekä yhdistetään palkkatuen myöntämiseen työnhaku ja työvalmennusta myös ammatillisen koulutuksen tarjontaa on tarkoitus lisätä tuhannella opiskelupaikalla erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla koska olen vastuussa myös kotouttamisesta niin ehkä muutama sananen siitä meillä oli tänään maahanmuuton tuore raportti siitä missä mennään kotouttamisen suhteen noin niin kuin euroopan mittakaavassa ja tässä on myös mukana muitakin maita eun ulkopuolelta australia kanada japani uusi seelanti islanti norja etelä korea sveitsi turkki ja usa tällaisessa niin sanotussa mipex eli migrant integration policy index vertailussa missä mitataan kotoutumista tukevien palveluiden ja niihin pääsemisen lainsäädäntöä sekä kotouttamistoimien vaikuttavuutta on sataneljäkymmentäneljä indikaattoria suomi sijoittui tässä

edellisessä vertailussa kaksituhattaneljätoista neljänneksi yhdessä norjan kanssa ja edellä olivat ruotsi portugali ja uusi seelanti silti parannettavaa on esimerkiksi työllisyydessä sekä lasten ja nuorten koulumenestyksessä tästä tilastosta voidaan siis päätellä että kotoutuminen ei ole niin epäonnistunutta kuin usein annetaan

ymmärtää mutta ei myöskään niin onnistunutta kuin toivoisimme

sen takia olen päättänyt ja maahanmuuton ministeriryhmä tänään että me aloitamme ensinnäkin vuoropuhelun kansalaisjärjestöjen

joiden työllisyysaste

että me haastamme myös heidät tulemaan vastaan siinä mitä he voisivat tehdä paremmin meidän

sitten mahdollisilta ongelmilta se on meidän kaikkien etu ja siksi uskallan tästä asiasta puhua ja tästä asiasta haastaa

päätti tämän vuoden alusta aloittaa työttömien haastattelut neljä kertaa vuodessa alkuvuodesta tästä käytännöstä saatiin hyviä hyviä kokemuksia siitäkin huolimatta että nyt syksyyn mennessä vain puolet työttömistä on haastateltu kerran no keväällä saimme kuulla että haastatteluista aiotaankin luopua ja sen sijaan ja tilalle suunnitellaan työttömien aktiivimallia jossa työttömien pitäisi hakea töitä lähes viikoittain ainakin kahdentoista viikon ajan

arvoisa puhemies taloutemme menettää vuosittain jopa kaksikymmentäviisi miljardia euroa työkyvyttömyyseläkkeiden sairauspoissaolojen sairaana työskentelyn ja työtapaturmien takia työuupumus ja ja mielenterveysongelmat ovat hälyttävällä tasolla työpaikoillamme

riittävät resurssit ja esimiestyön tukeminen ovat äärimmäisen

asiantuntijoiden mielestä potentiaalinen tuottavuuden parannus voisi olla jopa kaksikymmentä prosenttia mutta jo toteuttaisi hallituksen peräänkuuluttaman viiden prosentin tuottavuusparannuksen siksi arvoisa ministeri ruotsalainen eduskuntaryhmä on ehdottanut varjobudjetissaan kansallisen paremman työhyvinvoinnin ohjelman laatimista otatteko siitä kopin
arvoisa puhemies

olisin kysynyt tästä työllisyysasteesta meillä suomessa on pyrkimys siihen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin tämän hallituskauden aikana ja sitten jos verrataan kansainväliseen tasoon varsinkin ruotsiin niin se kasvu mikä meillä on ollut työllisyydessä nyt viime aikoina se viisikymmentätuhatta ei kuitenkaan eroa siitä kasvusta mitä esimerkiksi ruotsissa on ollut ja siellä se on seitsemänkymmentäkuusi prosenttia tällä hetkellä elikkä viisitoista prosenttia parempi yksikköinä kuin tällä hetkellä suomessa ja minkäännäköistä erityisohjelmaa työllisyysasteen kasvattamisessa samalla vauhdilla se kasvaa sinne

jos katsoo käyriä hieman olisinkin kysynyt ministeriltä nyt kun meillä on

kanssa sovittu tämä kiky sopimus joka osaltaan on auttanut tähän kasvun alkuun ja nyt kun meillä tehdään myös tuolla valiokunnissa ja tässä eduskunnassa sitä työtä jossa helpotetaan työllistämistä ja myös työllistymistä niin uskotteko että me saisimme aikaan sen että jossakin vaiheessa ruvettaisiin sitä työllisyyskasvua kasvattamaan reippaammin kuin esimerkiksi naapurimaat ja meidän kilpailijat

arvoisa puhemies työvoimapaketissa on paljon hyviä uudistuksia kiitos niistä mutta tämä aktiivimalli on surkea osoitus siitä kuinka huono ymmärrys meillä hallinnossa on työttömien arkipäivästä työttömien mahdollinen haluttomuus sirpaletöihinhän johtuu ennen kaikkea kolmesta tekijästä töitä ei ole tarjolla omat taidot tai työkyky eivät riitä nimenomaan niihin töihin joita on tarjolla tai sitten byrokratian takia ei uskalleta ottaa niitä töitä vastaan no kahteen ensimmäiseen näistä syistä aktiivimalli ei vaikuta millään lailla ja tähän viimeiseen se vaikuttaa kielteisesti niin että se lisää entisestään sitä muutenkin mielivaltaiseksi ja vaikeaksi koettua sosiaaliturvabyrokratiaa joka on ehkä tällä hetkellä suurin este sirpaletöiden vastaanottamiselle

puhemies arvoisa ministeri mikä on teidän arvionne

muodostuuko rakenteellinen työttömyys suomen työllistymisen esteeksi kuulimme hyviä lukuja nimenomaan työttömyyden vähenemisestä ja toimenpiteistä joilla työttömät voivat omaa osaamistaan kehittää erityisesti olisin kysynyt teidän arviotanne nuorten henkilöiden työllistymisestä tiedämme että toisen asteen koulutuksen keskeyttää seitsemäntoista prosenttia koulutukseen otetuista nyt koulutuspaikkoja kuitenkin lisätään onko suunniteltu psykososiaalinen tuki riittävä onko joitakin muita toimenpiteitä sitten joita koulut työpaikat voivat tehdä sen eteen että nuoret valmistuisivat ammattiin ja muuttaisivat työn äärelle

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri
matkailu kotiseudullani lapissa on kasvanut voimakkaasti kiitos myönteisen maailmankehityksen ja myös hallituksen toimien kaukoidästä tulee matkailijoita voimakkaasti lapin matkailun vahvuus ja heikkous on siinä että neljätuhatta työpaikkaa syntyy nimenomaan mikroyrityksiin mikroyritysten elinvoima on se perusta jolla lappilainen ja suomalainen matkailu toimii tulevaisuudessa yritystuet ovat tärkeitä millä tavalla te ministeri lindström olette ajatellut tukea tuota myönteistä kehitystä kun huomioidaan yritystukien merkitys työllisyysvaikutuksen merkitys ja pien ja mikroyritysten merkitys joita on suurin osa matkailualalla toimivista

arvoisa puhemies kiitän niistä uudistuksista joita oli vireillä jo silloin kun perussuomalaisetkin olivat hallituksessa kuten opintomahdollisuus ja yrittäminen työttömyysturva ajalla oli hieno asia että se eteni pääministeri ja moni muukin puhui eilen kohtaanto ongelmasta ja se on vakava ongelma perussuomalaiset esittivät muuttoavustusta olemme tässä julkisesti esittäneet että siitä voisi ottaa ministeri kopin edustaja ala nissilä eilen keskustasta tuki tätä ajatusta ja ministeri häkkänenkin lupasi minulle eräässä tv ohjelmassa ottaa sen harkintaan elikkä kysyn nyt ministeri lindströmiltä voisiko muuttoavustusta ihmisille harkita esimerkiksi kahden asunnon loukun tilanteessa ymmärrän oikein hyvin että lähtisi pitkälle töihin ja on vielä koeaika ja miten sen sitten tekee ettei se olisi mitenkään esteenä sitten vielä kysyisin vähän tarkemmin onko mitään muita toimenpiteitä kotouttamiseen siellä on kuitenkin aika aika kovat työttömyysprosentit pitkäänkin suomessa olleilla niin että siihen pitää topakasti nyt puuttua kun suomalaisiltakin edellytetään aktiivimalleja ja ja aktiivisuutta niin mitä siihen topakasti nyt saadaan

arvoisa rouva puhemies kiitos näistä monista hyvistä avauksista mitä ministeriön puolelta tähän on tullut erityisesti tämä ohjaamo toiminnan vakinaistaminen on yksi sellainen kysyisin nyt sellaista hyvin yksityiskohtaista asiaa liittyen yli viisikymmentäviisi vuotiaisiin heidän on havaittavissa tekisi mieli kutsua sitä jopa ikäsyrjinnäksi että heidän työllistymisensä on erittäin vaikeaa onko ministeriössä minkäänlaista ohjelmaa tai hanketta sen hyväksi että nämä ikääntyvät kohtalaisen nuoret hyvätyökykyiset ihmiset pääsisivät töihin

arvoisa puheenjohtaja sitomatonta työllisyysrahaa on yllättäen ely keskuksilla käytettävissä vielä noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa kun ministeri aloitti nämä kyseiset rahathan loppuivat jo kesään mennessä joten tilanne on todella ainutlaatuinen minä haluaisin tietää mihinkä haluaisitte tai toivoisitte nyt että näitä rahoja haettaisiin miksi tätä rahaa on näin paljon käytössä onko sitä liian byrokraattista hakea onko siinä muita jäykkyyksiä ja niin edelleen rahareikiä varmasti löytyy eikä vähiten nuorten työttömien elämänhallinnan saamisesta takaisin ja ja pääsystä opinpolulle

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin haluan kiittää edustaja filatovia ja myös edustaja paloniemeä työllistämisrahojen esiin nostamisesta nimenomaan yhdistysten ja kolmannen sektorin osalta me tiedämme että siellä olisi paljon sellaista työtä joka olisi mielekästä pitkäaikaistyöttömälle ja toisaalta tukisi koko yhteisöä ja siksi olisi tärkeää että yhdistykset voisivat käyttää näitä rahoja nykyistä paremmin tiedämme myös että että osa pitkäaikaistyöttömistä ei muuntokoulutuksenkaan avulla pysty palaamaan avoimille työmarkkinoille ja siksi olisi tärkeää että yhdistyksillä olisi palkkatukea riittävästi käytössä toinen asia jonka haluan nostaa esille on meidän hyvin sukupuolittuneet sukupuolittuneet työmarkkinat meillä on hyvin vahvasti miesten ja naisten työt ja tämä yksi syy siihen että palkkatasa arvoa ei ole vieläkään saavutettu naisten euro on edelleen kuusi senttiä myös perhevapaat ovat yksi syy siinä kun naisten työurat pilkkoutuvat haluaisin kysyä mitä ministeriössä tehdään sen eteen että nämä jakautuneet työmarkkinat tasoittuisivat ja pääsisimme palkkatasa arvoon
ennen ministeriä vielä edustajat marin sarkkinen ja kopra
arvoisa puhemies hallituksen ajamaan työttömyysturvan aktiivimalliin sisältyy useita ongelmia mihin myös asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota yleisesti voidaan todeta että aktiivimalli jatkaa hallituksen politiikkaa jossa työttömyys nähdään ennen kaikkea yksilöiden omana syynä ei työpaikkojen vähyydestä tai kohtaanto ongelmista johtuvana asiana kuitenkin työttömyydessä on kyse siitä että työpaikat ovat vähentyneet toisaalta vaikean suhdannetilanteen vuoksi ja toisaalta esimerkiksi julkisen sektorin jatkuvan tehostamisen seurauksena työttömien työnhakijoiden osaaminen ei myöskään välttämättä vastaa niitä vaatimuksia joita uusissa syntyneissä työtehtävissä siksi tarvitsemme toimia esimerkiksi uudelleen kouluttautumisen tukemiseksi arvoisa ministeri lindström hallitus on jo aiemmin vaikeuttanut työttömien elämää monien leikkausten kautta jaatteko näkemykseni siitä että isossa kuvassa työttömyys on ennen muuta yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuva ongelma eikä työttömien ihmisten oma valinta tai vika ja jos olette samaa mieltä niin miksi jatkatte politiikkaa jossa työttömille tarjotaan lähinnä keppiä nyt tällä kertaa aktiivimallin nimikkeellä
arvoisa puhemies kohtaanto ongelma eli se että työttömät ja työpaikat eivät kohtaa on merkittävä ongelma ja sitä voidaan helpottaa esimerkiksi ammatillisella koulutuksella tästä jo edustaja marin puhuikin työmarkkinat muuttuvat ja osaamista pitää päivittää sitä täytyy lisätä tämän mutta arvoisa puhemies luenko minä budjettia nyt oikein että työvoimapoliittista ammatillista aikuiskoulutusta aiotaan vähentää yli kahdentuhannen hengen osalta vuosittain voiko näin olla kun pitäisi olla juuri toisin päin toivottavasti luen kirjaa väärin arvoisa puhemies kiitos siitä että omaehtoisen opiskelun mahdollisuutta työmarkkinatuella helpotetaan lyhyissä alle kuuden kuukauden opinnoissa se on tervetullut uudistus mutta haluan kysyä ministeriltä oletteko miettinyt että myös pidemmissä opintojaksoissa työmarkkinatuella opiskelua voitaisiin edelleen helpottaa sillä on sentään usein parempi että ihminen on koulussa kuin työttömänä ja sitä kautta hänen työllistymismahdollisuutensa paranisivat

arvoisa rouva puhemies työttömyydessä on tapahtunut käännettä parempaan suuntaan täällä on kannettu paljon huolta muun muassa vanhemman väestön työllisyydestä mutta haluaisin kyllä kiinnittää huomiota myös nuorisoon koska nuorten työttömyys on mielestäni sitä kaikkein pahimmanlaatuista työttömyyttä se luo luo näköalattomuutta ja toivottomuutta ja meidän pitää kyetä tarjoamaan nuorisolle hyvä tulevaisuudenkuva ja hyvät tulevaisuudennäkymät toimintasuunnitelmissa puhutaan nuorisotyöttömyyteen puuttumisesta ja järjestelyiden kehittämisestä kehittämisestä duuni kortti ja sanssi kortti uusitaan haluaisin kuulla tarkemmin minkälaisia suunnitelmia ministerillä käytännössä on edelleen tarkoitus on poistaa byrokratiaa ja parantaa edellytyksiä paikallisen sopimisen edistämiseksi tästäkin olisi hyvä kuulla lisää joko päästään siihen tilanteeseen että paikallinen sopiminen todellakin tulee suomalaisille työpaikoille ja ammattiyhdistysliikkeen sanelu ja pakkovalta suomalaisilla työpaikoilla päättyy

arvoisa rouva puhemies kiitos asiallisesta keskustelusta edustaja filatoville ja muutamalle muullekin näistä työllisyysmäärärahoista koetan vastata tähän kokonaisuuteen tässä yhtä aikaa kaikille siis todellakin joo siitä että tuli kolmentuhannen katto sata prosenttiseen palkkatukeen tällä on varmaan jonkin verran merkitystä siihen tilanteeseen missä me nyt olemme että niitä määrärahoja on vielä käytössä toinen syy sille tämä on nyt enemmän tällaista mutua on varmaan se että me jossa työttömyysturvaa voidaan käyttää palkkatukeen starttirahaan ja varmaan joku oma merkityksensä siihen tilanteeseen missä me nyt olemme te kysyitte minä jatkan ehkä tästä mennään järjestyksessä myös tästä heinäkuusta että miksi loppui työnhaku todellakin näin oli että

siellä sähköisissä palveluissa oli ongelmia ja minulle on annettu tämmöinen tieto asiasta että siitä on tiedotettu kahdeskymmenestoinen kesäkuuta te palvelu fi sivustolla ajankohtaisasioissa ja siihen viestintään tullaan edelleen panostamaan samoin niitten erittäin tärkeitten sähköisten palveluiden käytettävyyttä pitää parantaa ja varmistaa se että ne todellakin toimivat sen takia ettei ihmisille tule ongelmia tästä uudistuksesta on tullut todellakin palautetta sekä työnhakijoilta että te palveluiden asiantuntijoilta on paljon tällaista että ihmiset eivät ole ymmärtäneet ohjeita eivätkä eivätkä asiakkaat ehkä osaa käyttää näitä uusia sähköisiä palveluja tähän pitää tähän pitää kyllä panostaa edelleen tämä huoli otetaan vakavasti edustaja järvinen haastattelujen kohtalosta ja muutama muukin otti esille tämän

milloin päästään kolmen kuukauden rytmiin sitä kohti ollaan menossa tämä on valtava urakka me tiesimme että tämä ei hetkessä tapahdu niin kuin sanoin tuossa aloituspuheenvuorossani nyt viidellekymmenelleviidelle prosentille tämä haastattelu on tehty ja kokemukset siitä ainakin minulle kantautuneet ovat pääosin positiivisia totta kai kritiikkiäkin tulee mutta pääosin positiivisia muun muassa senkin takia että nyt me saamme tietoa siitä me hyödymme myös itse että me tiedämme kuka on töissä kuka ei ole ja ja toisaalta me voimme näitä ihmisiä auttaa ja aktivoida sehän tässä on näitten haastattelujen pointti tämä aktiivimalli joka tänne tänne jossain vaiheessa varmaan syksyllä tulee henä on osa sitä isoa kymmenennen kohdan pakettia työmarkkinajärjestöjen kanssa sovimme jolloin tietysti sak se on rehellisyyden nimissä sanottava ilmoitti että he eivät sitä hyväksy ja he ovat sitä kritisoineet koko ajan ja niin on moni muukin mutta siitä huolimatta se oli paketissa jossa on sitten muun muassa nollasopimukset ja omaehtoinen koulutus hallitus on luvannut näitä asioita edistää mutta tuo myös tämän aktiivimallin sille miksi se se tuodaan vahvin perustelu on se että sillä aktiivimallilla uskotaan ja toivotaan olevan työllistämistä parantava vaikutus

siksi se menee eteenpäin edustaja rehn kivi työhyvinvointi tuottavuus ehkä tämä työsuojelupuoli on enemmän tuolla stmn puolella mutta sanoitte että teillä on joku ohjelma kansallisesti parempi parempi työhyvinvointi tai näin poispäin työelämä kaksituhattakaksikymmentä hankkeen yhteydessä tästä työhyvinvoinnista pidettiin pyöreän pöydän keskustelu viime viikolla ja asiasta puhuttiin erittäin hyvä hyvä pyöreän pöydän keskustelu missä työmarkkinajärjestöt olivat kutsuttuina paikalla idea on se että nyt kun tämä työelämä kaksituhattakaksikymmentä hanke menee eteenpäin näitä asioita tämän kauden aikana pitää jalkauttaa työpaikoille ja ja se on tietenkin se kaikkein isoin haaste että miten se tapahtuu kaikki ymmärtävät sen että sillä sillä on ihan oikeasti merkitystä nimenomaan lähestyitte ihan oikealla tavalla tätä tuottavuus hyvä työhyvinvointi tuo tuottavuutta mutta se ei tule heti viivan alle vaan pitää olla kärsivällinen tämä oli yhteinen käsitys tätä vain täytyy markkinoida ja jauhaa että tulee se usko myös sinne työnantajien puolelle siitä että siitä oikeasti on hyötyä kun panostetaan työhyvinvointiin no aktiivimallista tuli tuli paljon tässä kritiikkiä te toiminnan resursseista edustaja nurminen sanoi jos kuulin oikein että työllisyysmäärärahat ovat loppu monessa paikkaa eivät ole ne eivät ole missään paikassa loppu tilanne on se että sitomatonta on siis sataviisikymmentä miljoonaa ja alueellisesti on on tietysti eroja mutta joka paikassa sitä rahaa on itse asiassa nyt on kyse siitä että sitä pitää osata käyttää kun joku tässä kysyi että miten ja mihin kohteisiin taisi olla edustaja paloniemi niin kyllä ne kohteet ovat nimenomaan sitä omaa työmarkkina asemaa

jos ei töitä ole niin sitten jotain sellaista joka auttaa eteenpäin tämäntyyppisiin asioihin

palkkatukea markkinoisin tässä ja sen käyttöä sinällään oli ihan asiallinen tämä edustaja filatovin kysymys siitä että eikö tälle voisi jotain tehdä ja minä olen saanut työttömien valtakunnalliselta yhdistykseltäkin palautetta että voisimmeko perua tämän hallitus on tehnyt linjauksen tästä katosta ja se pysyy täällä toistaiseksi kunnes toisin sitten päätetään mutta ei semmoista keskustelua

rouva puhemies maahanmuuttajilla on itsellään päävastuu kotouttamisesta jota on mahdotonta tehdä ilman heidän omaa aktiivisuuttaan kantaväestön puolestaan pitää osoittaa yritteliäitä tulijoita kohtaan hyväksyntää ja lähimmäisenrakkautta kukaan ei halua kotoutua maahan jossa kokee olevansa halveksittu tai syrjitty tämä on hyvä linjaus

toi esille siltä osin mitä he voisivat itse tehdä paremmin tai mitä maahanmuuttajayhteisöt ja erilaiset kansalaisjärjestöt ja tähän keskusteluun yhteyttä ja ratkaisuja haetaan se on hyvä tiedän että työministeri on vieraillut yhdysvalloissa tältä pohjalta etsinyt niitä keinoja myös ulkomailta kysyisinkin kun tiedämme yhdysvaltain hienon historian siitä miten on pystytty kansojen sulatusuunina toimimaan ja ihmisiä kotouttamaan ja myös osoittamaan heille hyväksyntää saamaan työmarkkinoille minkälaista oppia saatoitte työministerinä ammentaa yhdysvalloista jota voimme täällä suomessa

arvoisa puhemies työllisyysaste prosenttiyksikköä nykyistä korkeampi jos nuorten naisten tarvitaankin rakenteellisia uudistuksia ja ilolla tervehdin tätä perhevapaauudistusta jonka hallitus nyt laittaa liikkeelle meillä myös lapissa on suuri kohtaanto ongelma meillä on paras matkailukausi ja sesonkikausi alkamassa eivätkä omat nuoret riitä sinne töihin vaan tulee tuhansia nuoria ja vähän vanhempiakin täältä etelästä tämän kohtaanto ongelman ratkaisemiseksi kyllä tarvittaisiin myös kipeästi ratkaisuja mutta kysymykseni kuuluisi tästä laista sosiaalisista yrityksistä se ollaan kumoamassa koska se ei ole täyttänyt lain tavoitteita länsi euroopassa lähtökohtana on toiminnan yhteisöllinen luonne ei niinkään voitontavoittelu eli arvoperusta siitä että lähdetään kaikkien oikeudesta tehdä työtä ja antaa oma panoksensa yhteiskunnalle siitä riippumatta minkä suuruinen se on lakkauttamisen sijaan tulisikin kehittää tätä lainsäädäntöä kysyn teiltä tähän ministeri lindström tulossa joitain apuja tämän osalta ja voitaisiinko tätä kehittää eteenpäin
arvoisa puhemies työhän on parasta sosiaaliturvaa ja ja työllä on meille jokaiselle erittäin tärkeä merkitys hallitushan on onnistunut nyt uudistusten kautta saamaan suomeen viisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen eri tahojen kanssa mutta kyllä siinä hallituksenkin rooli oli aika iso kun kilpailukykysopimus viiteen kertaan nostettiin

siitä että osa aikatyö selittää esimerkiksi ruotsissa sen miksi naiset ovat paljon paremmin osallistumassa työelämään siis meillä tämä työaikamalli että se on se kahdeksan tuntia eikä paljon ole joustoja tai seitsemän tuntia mitä se onkaan vaikeuttaa tilannetta niin että joustoja myöskin silloin kun perheet sitä tarvitsevat

puhemies ottaisin hatun pois päästäni jos minulla sellainen olisi nimittäin tällä hallinnonalalla tehdään niin valtava muutos synnytetään business finland jonka tavoitteena on ei mitään ei enempää eikä vähempää kuin tuplata meidän pk yhtiöittemme vienti samalla kansainvälistetään innovaatioekosysteemi luodaan vahva kansallinen toimija kasvun ja kansainvälistymisen tueksi sanoisin näin että ottakaa maakunnat mukaan meillä on vaikkapa oulussa businessoulu mikä on tehnyt tämmöisiä vastaavia toimenpiteitä alueelliset vahvat maakunnalliset toimijat kumppanit kannattaa ottaa mukaan aikaisessa vaiheessa ja samalla täytyy tuotteistaa näille yhtiöille annettavat palvelut ovat ne sitten kansainvälistymispalveluita tai muita matkailun edistämiseen kannattaa entisestään laittaa lisää paukkuja on hyvin lähellä että meillä käynnistyisi noin kymmenkunta uutta isoa hotellihanketta ja toivottavasti ne saadaan myöskin eteenpäin ihan lähiaikoina

arvoisa rouva puhemies on hyvä jatkaa keskustelua nuorisotyöttömyydestä esimerkiksi edustaja kopra otti asian hienosti esille oecdn paljon uutisoitu raportti jossa käytiin koulutusasteet läpi puhuu myös nuorista jotka ovat työvoiman ja ja koulutuksen ulkopuolella ja suomi on on ylittänyt oecdn keskiarvon mikä on todella hälyttävä tilanne kysyisin ministeriltä koetteko että nykyiset toimet ovat riittäviä nuorten

toinen kysymykseni liittyy kotouttamiseen kotouttamista on on välillä käytetty poliittisen väännön välineenä mutta mutta mielestäni

pitäisi käydä tuloshakuisesti kysyisin ministeriltä joka on on tehnyt nyt kaksi vuotta kotouttamisen edistämiseen liittyvää työtä mitkä ovat ne pullonkaulat

rouva puhemies talous kasvaa ja työttömyys onneksi vähenee myös pitkäaikaistyöttömyys plus viisikymmentäviisi ikäisillä työttömyyshaaste on kuitenkin tietyillä alueilla edelleen erittäin paha toisaalta toiset alueet kärsivät jo työvoimapulastakin nuorisotyöttömyys on tämän budjetin yksi painopiste muun muassa ohjaamo toiminta vakinaistetaan ja myös ammatilliseen koulutukseen lisätään tuhat opiskelupaikkaa nämä ovat hyviä toimenpiteitä yksi sellainen ala missä meillä olisi paljon tehtävää ja mistä voisimme saada lisää työpaikkoja ja ja lisää

työllistää sataneljäkymmentätuhatta ja on kuusi pilkku viisi prosenttia bktstä ehkä meilläkin kannattaisi miettiä sellaista koordinointia tälle matkailupuolelle tällä hetkellä se on aika monella teistä ministereistä vastuulla

arvoisa puhemies ministeri lindström te olette aktiivisesti kehittänyt aktiivimallia joka jakaa sanktioita karensseja ja ja työttömyysturvan heikennyksiä ihmisille jotka eivät ole löytäneet muutamaksi päiväksi työtä tai joille ei ole ollut tarjota työvoimapoliittisia toimenpiteitä samanaikaisesti te olette pantannut sataviisikymmentä miljoonaa työllisyysmäärärahoja miten tämä on mahdollista tämä todellakin hämmästyttää toinen asia kun puhutaan yritystoiminnasta ja siihen annettavasta avusta niin kuitenkin sanotaan jos työnhakijalla olisi tuloa yritystoiminnasta tämän neljän kuukauden ajalta siis hakijalle maksettaisiin vain soviteltua työttömyysetuutta eli tämä etuus vedettäisiin pois sen lisäksi yritystoiminnan ajalta työttömyysetuutta saavan olisi haettava kokoaikatyötä eikä yritystoiminta olisi pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista mikäli tämä yritystoiminnan aloittanut henkilö ei näin tekisi hän saisi karenssin tai hänen olisi mentävä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin mitä ihmettä

arvoisa puhemies normaalista poiketen tämän puheenvuoron aloitan kiitoksilla työministeri lindströmille ja kiitokset voi osoittaa koko hallitukselle työttömyysluvut ovat menossa hyvään suuntaan sen verran täytyy tässä nopeasti sanoa äskeiselle puhujalle edustaja tolppaselle

käyttämätöntä rahaa ely keskuksissa että ei ministeriö panttaa tätä rahaa vaan vaan se on tosiaankin ely keskuksissa pitää muistaa kuitenkin se että työttömyys on äärimmäisen kallista työttömyyden hoito on äärimmäisen kallista ja täytyy muistaa myöskin se kuka sen maksaa sen maksavat ne ihmiset jotka ovat tällä hetkellä töissä ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää että työllisyysaste saadaan nostettua hallituksen tavoite on seitsemänkymmentäkaksi prosenttia ja nyt on valitettavasti julkisuudessa ollut tietoja siitä että muutama hallituksen edustajakin on sanonut ja myöntänyt sen että tähän tavoitteeseen ei päästä mutta tavoitteista minun mielestäni pitää pitää kiinni mitäs tapahtuu jos finnair lentoturvallisuudesta luopuisi sadan prosentin turvallisuustavoitteesta minä ajattelen että yhteiskunnassa on vähän samantyyppinen asia kysynkin ministeriltä

puhemies on äärimmäisen hyvä asia että työttömyys nyt pienenee ja työllisyysaste nousee tästä huolimatta on olemassa pullonkauloja työmarkkinoilla vaikkapa varsinais suomessa missä turun telakka ja uudenkaupungin autotehdas työllistävät minkä ehtivät mutta siitäkin huolimatta on pula osaavasta työvoimasta tarvitsemme lisää työvoimaa suomeen sitä löytyy tietysti suomen rajojen sisäpuolelta mutta tarvitsemme myöskin työperäistä maahanmuuttoa tähän liittyen on olemassa eräs ongelma kun yritys haluaa palkata osaavan tiettyä substanssiosaamista omaavan henkilön tiettyyn tehtävään niin yritys ei sitä ihan vapaasti tänä päivänä koska tarveharkinta on päällä siitä vastaavat viranomaiset ely keskus ja työvoimaviranomaiset mikä johtaa siihen että he mukamas tietävät paremmin minkä tyyppistä osaamista ja pätevyyttä tietty yritys haluaa tietyissä tilanteissa paremmin kuin yritys itse ollaanko tätä ongelmaa

erinomainen asia on se että ohjaamo ohjaamo toiminta vakinaistuu ja sen yhteyteen tulee myöskin nuorten psykososiaalisen tuen paketti nämä ohjelmat ovat osoittautuneet todella toimiviksi kokonaisuuksissa mutta on harmi että koko suomi ei ole vielä näitten ohjaamojen peitossa iso osa suomalaisista nuorista jää

arvoisa ministeri onko tähän suunnitelmaa miten tämä saataisiin laajennettua niin että kaikkialla suomessa olisi mahdollisuus päästä tämän palvelun pariin

arvoisa puhemies työttömyys on tosiaan lopulta lähtenyt laskuun ja osaltaan siihen ovat vaikuttaneet vaalikauden alussa tehdyt päätökset muun muassa pieni ja keskituloisille suunnatut merkittävät tuloveron alennukset työttömiä on silti edelleen satojatuhansia työtä on siis paljon tehtävänä erityisesti työministerillä useimmat näistä suomalaisista työttömistä eivät valitettavasti löydä löydä työpaikkaa kovastakaan etsinnästä huolimatta julkiseen keskusteluun ja myös edustaja wallinin puheissa äsken on noussut enemmän ehdotuksia työvoiman tarveharkinnan poistamisesta näitä esityksiä on tullut hieman yllättäen sekä puoluekentän oikealta että vasemmalta laidalta ei kuitenkaan perussuomalaisilta riskinä on että mikäli tarveharkinta poistettaisiin laajamittaisesti se voisi johtaa kahden kerroksen työmarkkinoihin erityisesti silloin jos samalla luovuttaisiin työehtosopimusten yleissitovuudesta sitäkin on esimerkiksi kokoomuksen suunnalta esitetty olisi mielenkiintoista kuulla työministerin mielipide näihin asioihin

puhemies ministeri perusteli aktiivimallia sillä että se on osa tätä pakettia ja siinä paketissa on todella hyviä asioita jotka liittyvät vaikkapa omaehtoisen kouluttautumisen helpottamiseen ja yrittäjyyden helpottamiseen mutta koska olette ollut myös oikeusministeri

onko teidän mielestänne oikein se että työttömälle asetetaan velvoite että hänen pitää löytää itsellensä työtä jotta hän voi saada täyden työttömyysturvan tai osallistua aktiivitoimiin mutta yhteiskunnalla ja työvoimaviranomaisilla ei ole velvollisuus tarjota noita toimenpiteitä sekä työpaikka että aktiivitoimet ovat jonkun muun peukalon alla kuin sen työttömän itsensä oman päätöksen takana ja vaikka hän kuinka yrittäisi niin hänelle voi käydä niin että hän ei pääse mihinkään näistä toimenpiteistä jotka turvaisivat hänelle kokonaan työttömyysturvan

ihmisiä arvioidaan joutuvan kymmenellä miljoonalla pahimpaan byrokratialoukkuun tämän lain seurauksena

arvoisa puhemies samanaikaisesti kun meillä työllisyys nousee meillä on edelleen korkea työttömyysprosentti samanaikaisesti meillä on tiettyjä toimialoja missä on

edustaja wallin mainitsi tästä työvoimaperäisestä maahanmuutosta ja saatavuusharkinnasta mutta eikös meillä ole keinoja täällä kotimaassakin että me saisimme ne työttömät töihin vaikka uudelleenkouluttamalla heitä ja vaikka muuttamalla toiselle paikkakunnalle jos työtä on tarjolla

puhemies yksi rakenteellinen ongelma joka meitä suomalaisia tietyllä lailla vaivaa ja josta mielestäni ei puhuta tarpeeksi on työn tuottavuus työn tuottavuus nousee valitettavasti suomessa palkkatasoa hitaammin tämä johtuu mielestäni siitä että suomalaiset yritykset eivät käytä digitalisaatiota siinä osaamispotentiaalissa mikä suomessa tällä osaamisella olisi mahdollista vahva digitaalisuus siis tukisi suomen vahvuuksia mitä enemmän meillä olisi osaamista sitä enemmän hyödymme digitalisaatiosta kysyisinkin mitä hallituksen sisällä on digitalisaatiosta puhuttu ja ja minkälaisia toimenpiteitä tähän tietyllä lailla ongelmaan voitaisiin löytää

arvoisa puhemies kyllä

on tietysti todettava se että ely keskukset kuuluvat työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kyllä siinä nyt olettaisi että ministerillä olisi tieto siitä jos sataviisikymmentä miljoonaa sataviisikymmentä miljoonaa on käyttämättömiä rahoja tilanteessa missä kaikkein hankalimmassa asemassa olevilta ihmisiltä

lindström sanoitte että aktiivimalli toteutetaan koska sen uskotaan saavan ihmisiä töihin kysyisin kuka uskoo ja millä perusteella

siis työvoimapoliittisten toimenpiteiden osalta meillä on jo osallistumisvelvoite jos et mene sinne töihin tai siihen toimenpiteeseen mikä sinulle osoitetaan menetät menetät työttömyysturvan kokonaan eli käytännössä ellemme me halua kaksoisrangaistuksia tämä aktiivimalli sanktioisi ihmisten omaehtoista hakeutumista sirpaletöihin tämä taas johtaa siihen että siellä ovat ne jotka eivät pysty hakeutumaan ja joiden kohdalla toimeentulotuki lisääntyy sitten siellä ovat ne jotka pystyvät hakeutumaan ja ja jotka säätävät sitten sen paljon monimutkaisemman työttömyysturvan kanssa ja viimeiseksi siellä ovat ne jotka eivät pystyneet hakeutumaan ja kokevat tilanteen epäreiluksi ja ja ruuhkauttavat

puhemies ensin haluan todeta että kun puhutaan työllisyyslukujen parantumisesta niin kiitos kuuluu maamme yrittäjille ja työntekijöille kiitos myös ministerille ja hallitukselle jotka ovat edesauttaneet näitä toimenpiteitä että ollaan päästy tähän tilanteeseen

työttömyys on vähentynyt mutta ainakin minä olen huolissani ennen kaikkea niistä maamme kymmenistätuhansista nuorista jotka ovat käyneet koulunsa ja ja yrittävät päästä siihen ensimmäiseen työpaikkaan tiedämme että tässä joukossa on paljon mielenterveysongelmaisia ja tämä sosiaalipuoli on otettava siinä

sanotaan että nuorissa on tulevaisuus on ihan hyvä kun eilen esitettiin kritiikkiä yritystuista että nyt on laitettu tämä työryhmä jossa mietitään mitkä mitkä ovat mahdollisesti niitä vääristäviä yritystukia

rouva puhemies ensin haluan kiittää hallitusryhmiä siitä että helpotatte opiskelua ja yrittäjäksi ryhtymistä työttömyyden ollessa käynnissä se on tärkeä uudistus edustaja mäkipää puhui nuorista ja jatkaisin samasta aiheesta pidän itsekin ohjaamoiden vakinaistamista hyvänä asiana ja on tärkeää että yrittäjyyspajoja lisätään mutta katsoisin että nuorisotakuun kokonaisuuden kannalta nämä nykyiset toimenpiteet ovat vielä

suomessa on yrittänyt saada aikaan toimivaa nuorisotakuuta mutta kun mennään nuorisotakuun toteutukseen käytännössä kunnissa kun mennään siihen miten toisen asteen koulutus sosiaalipalvelut työllisyyspalvelut ja päihdepalvelut pelaavat ikään kuin samaa maalia kohti niin tässä on paljon tehtävää kysyisin ministeriltä voisitteko kannustaa kuntia ja tarkoitan kannustaa ei kepillä vaan porkkanalla enemmän rajat ylittävään yhteistyöhön vielä

arvoisa puhemies täällä on ihan ansaitusti kritisoitu aktivointimallia keskityn nyt muutamaan kiitokseen ministeri on tosiaan jatkanut hienosti ensinnäkin työelämä kaksituhattakaksikymmentä hanketta joka syntyi ministeri ihalaisen johdolla nuorisotakuusta ehkä myös edustaja parviaiselle että sehän todella aloitettiin tismalleen viime hallituskaudella ja on tosi hienoa että ohjelmatoiminta joka syntyi nyt sitten vakiinnutetaan ja viedään eteenpäin samoin tämä opiskelu ja yrittäjyysmahdollisuus työttömyystilanteessa ansaitsee kiitoksen ja on tietysti ollut meidän monien tavoitteena erikseen olisin sitten halunnut vielä kysymyksen osalta puuttua kotoutumiseen ja sen vaikuttavuuteen meillä on helsingissä tehty hiljattain kaksikin raporttia sekä seurannasta että suomalaisesta kotouttamisjärjestelmästä ja molemmissa raporteissa on todettu että meidän pitäisi olla paljon nykyistä paremmin perillä siitä mitä kentällä oikeastaan tapahtuu ja olla näitä näitä tietoja kerättynä järjestelmä siis näyttää näennäisesti aika mallikkaalta mutta sitten sieltä sisältä paljastuu näitä hallinnon eri tasojen koordinointiongelmia ja niin poispäin eli kysyisin onko näitä puutteellisuuksia kotouttamisen seurannassa jo huomattu ministeriössä ovatko ne tulleet vastaan ja onko ehkä tilanteen

arvoisa rouva puhemies kun opposition mielestä työttömiä ei saisi patistaa töihin niin luen pienen otteen eino poutiaisen kirjasta siitä mitä elämä aikoinaan on ollut suunnilleen yksi hehtaari raivattiin vuodessa maata lisää ja noin puolessatoista tai kahdessa vuodessa tuli aina yksi lapsi lisää kun alussa pyysin talvella pääsyä työttömyyskortistoon sanottiin että lapsia on liian vähän pitäisi olla kolme alaikäistä lasta ennen kuin pääsee no mitäs läksin kotiin tekemään lisää lapsia mutta siinä samalla tuli raivatuksi lisää peltoa kun sitten lapsia oli kolme oli viljeltyä pinta alaa jo neljä hehtaaria tällöin sanottiin teillä on liian paljon maata olette hyvin toimeentuleva joten ei oteta työttömyyskortistoon tämä oli joskus viisikymmentä luvulla ministeri lindström ovatko asiat tosiaankin näin huonosti kuin oppositio väittää

arvoisa rouva puhemies kyllä oppositiokin haluaa patistaa työttömiä työnhakuun mutta se vain ei ole reilua että työttömille se on pakollinen velvollisuus ja työvoimaviranomaisille vapaaehtoinen halu tämä keskustelu myös kikystä saattaa ulkopuolisesta tuntua välillä kohtuullisen sekopäiseltä koska silloin kun puhutaan kikyn hyvistä aikaansaannoksista kuten vaikka uusista työpaikoista silloin hallituksella tuntuu olevan vahvasti näpit pelissä mutta kun taas puhutaan vaikka epäreiluista ja kipeistä lomarahaleikkauksista kuten tällä viikollakin olemme kuulleet silloin hallituksella ei ole kiky sopimuksen kanssa mitään tekemistä ja rehellisyyden nimessä tämä sama toistuu myös opposition puolella mutta päinvastoin mutta varsinainen kysymykseni liittyy pitkäaikaistyöttömiin iloitsemme kaikki siitä että heidän määränsä on vähentynyt kahdellakymmenellätuhannella mutta kun samaan aikaan tulottomien kotitalouksien määrä on peräti kaksinkertaistunut ja nyt niitä on jo viisikymmentätuhatta

haluttaisi aktivoida ihmisiä työelämään me kannatamme ehdottomasti sitä että meillä on velvollisuus vastaanottaa työtä ja meillä on myös velvollisuus osallistua vaikkapa työvoimapoliittiseen koulutukseen ja niihin toimenpiteisiin jotka aidosti edistävät ihmisen työllistymistä

arvoisa rouva puhemies kiitos keskustelusta täytyy keskittyä johonkin minä keskityn tähän alkuun ainakin tähän kotouttamiseen aloitan siitä kun edustaja elo kysyi millaista oppia yhdysvalloista ei tietenkään matkita usata mutta ajatuksia se matka herätti ja yksi ajatus oli nimenomaan se että siellä kotouttamisessa kansalaisjärjestöt mukana ja erilaiset uskontokunnat samassa pöydässä tämä oli itselleni ainakin semmoinen herätys siihen voisimmeko me suomessa miettiä jotakin vastaavan tyylistä ja siitä lähti sitten ajatus etenemään ja nyt me olemme niin pitkällä että olemme miettineet sitten sitä että mennään vaikka pyöreään pöytään tai neliskanttiseen mutta saman pöydän ääreen ja keskustellaan näistä asioista ja haastetaan tosiaankin kotouttaminen lähtee ensisijaisesti kotoutettavasta itsestään ja hänen vastuustaan ja halustaan kotoutua ja me tarjoamme sitten ne elementit siihen täällä kotouttamisen pullonkauloista minulla on tässä ihan tuore paperi ja me olemme nyt tätä miettineet kaksituhattaviisitoista ja tämä päivä ovat aivan erilaiset silloin suomeen tuli tämä kriisi ja se kriisi tuli myös ministeriöön koska se kotouttaminen sitä ennen ja nyt ovat kaksi aivan eri asiaa me jouduimme laittamaan kaiken uusiksi ajattelusta lähtien että miten me suhtaudumme tähän ja myös resursseista että sinne ministeriöön on nyt sitten oikeasti tullut resursseja saisi kyllä minun puolestani tulla vielä enemmänkin tekemään koska tämä alkaa olemaan suuruusluokaltaan jo niin iso asia että olen itse sitä mieltä että en ole pelkästään työministeri vaan työ ja kotouttamisministeri sen pitäisi näkyä oikeastaan tässä tittelissä vaikka en ole titteleitten perään

sopii kaikille sellaista ei ole vaan taustaan ja osaamiseen perustuvia polkuja työmarkkinoille ja yrittäjyyteen pitää pitää luoda oleellista on sen osaamisen tunnustaminen sitten tämä kohtaaminen ja tällä lailla ne toimenpiteet mitä me olemme nyt sitten tehneet tai tekemässä lisätään maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja ohjausta ja tämä valmistelu on okmn kanssa yhteistyössä käynnissä lisätään kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyyttä ja nämä suunnitelmat ja ohjeistus on uudistettu huhtikuussa kaksituhattakuusitoista nopeutetaan siirtymiä ammatilliseen koulutukseen käynnissä yhteistyössä okmn kanssa uudellamaalla on käynnissä joustava vos ja tem rahoitteinen työvoimakapeikkoaloille suunnattu ammatillinen koto koulutus suunnataan sitä koulutusta työvoimakapeikkoaloille muun muassa tämä sib vaikuttavuusinvestointimalli on yksi semmoinen jota jota kovasti kovasti on kiitelty ja varsinkin pohjoismaitten tasolla sivumennen mainittakoon että menen tiistaina pohjoismaiseen kotouttamisministerikokoukseen norjaan ja nämä asiat ovat sitten sielläkin esillä nämä asiat ovat käynnissä sitten nopeutetaan tutkintojen tunnustamista ja kehitetään sitä korkeasti koulutettujen pätevöitymiskoulutusta muun muassa vastuukorkeakoulumallilla ja tämä valmistelu on käynnissä yhteistyössä okmn kanssa sitten tulisin tänne kuntapuolelle jonka

edustaja olli poika parviainen taisi ottaa esille kuntien kannustamisen paitsi tässä kotouttamisessa myös ylipäätään työllistämisessä omassa kotikaupungissani kouvolassa kävin maanantaina parik säätiöllä ja kuulin että he ovat ongelmissa siellä koska rahat

rahat on loppu sieltä siitä keskustelusta innostuneena tietysti asia on vakava marssin saman tien meidän valtuuston ja ja hallituksen puheenjohtajien juttusille ja sanoin että meidän on syytä istua alas miettimään mitä meidän kunta voisi tehdä paremmin moni kunta maksaa sakkomaksuja ja kun sitten niitä sakkomaksuja joutuu maksamaan niin palaute on se että antakaa ne rahat meille niin me työllistämme minä sitten kysyn no miksette te ole jo niin tehneet usein vastaus on aika hyvä ei ole mitään järkevää tekemistä että tässä systeemissä on jotain mätää kolmas sektori tekee tärkeää työtä ja siitä tullaan tähän palkkatukikeskusteluun me ilmoitimme hyvissä ajoin että meillä tulee tämä katto ja haastoimme nämä järjestöt haastamaan myös sitä omaa kriittisesti niin silti tuli yllätyksenä että me puutumme tähän ei ole valmis siltäkään osin maailma vaan kyllä sielläkin pitää pystyä tekemään asioita tehokkaammin vielä lopuksi meidän ongelma on minun mielestäni se että näitä ihmisiä kohdellaan vielä liikaa massana ne samat toimenpiteet jotka sopivat jollekin pitkäaikaistyöttömälle eivät sovi jollekin toiselle koska sillä ihmisellä saattaa olla paljon muita ongelmia kuin pelkkä työttömyys siksi tämä järjestelmä on mielestäni vinoutunut ja sitä yritän tässä kaikin voimin korjata niin että oikeat toimenpiteet tulisivat oikealla tavalla oikeille ihmisille etteivät ne ihmiset pyöri siinä oravanpyörässä vuodesta toiseen

ensi vuoden alusta lähtien palveluntuottajille ei esimerkiksi korvata tulkin työmatkoihin käyttämää aikaa käytännössä tämä heikentää tulkkauspalveluiden saatavuutta saatavuutta harvaan asutuilla alueilla joilla matkoihin voi kulua enemmän aikaa kuin itse tulkkaukseen uusien sopimusehtojen mukaan tulkki ei voi myöskään enää joustaa vaikka tulkkauksen tarve venyisi syystä tai toisesta tarpeen venyminen on on kuitenkin tavallista sillä kaikkia tilanteita ei esimerkiksi kelan toimistossa asioitaessa voi etukäteen ennustaa viittomakielen tulkkauksen tarkoitus on että viittomakieltä käyttävä henkilö pystyy tasavertaisesti osallistumaan yhteiskuntaan siksi kysynkin miten viittomakielen tulkkauspalveluiden saatavuus turvataan ensi vuonna myös erityisesti harvaan asutuilla alueilla

arvoisa rouva puhemies äärimmäisen hyvä kysymys tulen harva alueelta itsekin ja haluaisin kyllä tietää sen miten meillä esteetön yhteiskunta toteutuu ja näin ollen kyllä kannustan tietysti kelaa ratkaisemaan tätä ongelmaa ja myöskin kelan valtuutettuja jotka kansanedustajista koostuvat ja täällä salissa istuu useita kelan valtuutettuja toivon myös että me kaikki yhdessä voimme tätä pohtia samoin kuin sitten tietysti kelan hallitus totta kai he noudattavat suomen lakeja ja meidän täytyy katsoa onko sitten ehkä lainsäädännössä jotain muutettavaa mutta täytyy myöskin tulla kelalta ministeriöön päin että tätä voidaan edistää

arvoisa hallitus oletteko tietoisia siitä miten hankala tilanne on niillä jotka käyttävät suomenruotsalaista viittomakieltä koulutusta ei ole järjestetty moneen moneen kymmeneen vuoteen tulkkeja ei ole koulutettu eikä löydy tutkimusta ei mitään joten minä kysyn miten tulette huolehtimaan että myös ruotsinkieliset saavat nyt tulkkausta tämän jälkeen koska meillä ei ole sama lähtökohta kuin suomenkielisellä puolella
arvoisa puhemies kiitos kysymyksestä ja tässä täytyy kiittää myös edellistä hallitusta joka sai aikaan joten ihan toivon että älkää ampuko viestin tuojaa koska tämä ongelma on ollut jo vuosikymmeniä ja nyt vasta se alkaa uskoakseni korjaantumaan ja myöskin totta kai se vaatii rahaa ja vaati viime kaudella rahallista satsausta siihen että ruotsinkielinen viittomakieli otettiin huomioon näiltä osin olen tavannut molempia suomen ruotsinkielisiä että suomenkielisiä tulkkeja viittomakielisiä tulkkeja monissa eri tilaisuuksissa ja tästä kysymyksestä on juurikin käyty hyviä keskusteluja

arvoisa puhemies olen hyvin surullinen tilanteesta viittomakielilaki hyväksyttiin kaksi vuotta sitten se oli suuri edistysaskel sen tarkoitus oli taata sananvapaus ja ilmaisunvapaus omalla äidinkielellä ja se on ministeri mattilan ja minun äidinkieleni siksi olen surullinen myös tästä vastuun välttelystä

kiitoksia kysymyksestä samoin minä ajattelen kyllä minä haluan että viittomakielilain henki toteutuu ja olen sitä mieltä että kelan myös täytyy noudattaa lakia kuten tiedämme myös sen asia on nyt kesken tästä kilpailutuskierros on käyty tästä järjestetään kuuleminen nyt on aika puuttua meidän yhdessä kelan valtuutettujen kelan me teemme tästä

rouva puhemies uskon että viittomakielen palvelut ovat sellaisia joissa maakuntauudistus ja digitalisaatiohankkeet pystyvät antamaan apua haluaisinkin kuulla ministeri vehviläiseltä kuinka digihankkeet tällä hetkellä etenevät ja kuinka siellä pystytään kuromaan sitä välimatkaa ja mitä esimerkiksi tulkkauspalveluissa on tehtävissä tulkkauspalvelu toteutettuna digitalisaation kautta hävittää sen välimatkan ja parhaita tulkkauksen ammattilaisia ja osaajia pystytään hyödyntämään eri puolilta suomea voitteko kertoa ministeri vehviläinen mitä hallitus on tällä saralla tehnyt
arvoisa puhemies ensinnäkin haluan todeta että varmasti tämä viittomakielilaki joka on kaksi vuotta sitten hyväksytty on se perusasia siihenhän sen pitää pohjautua että viittomakieliset saavat sen oikeuden ja niin kuin täällä tuli esille

viittomien osalta myös sitten totean tähän edustaja heikkisen kysymykseen että ensi vuonna meidän on laitettava kansalliseen toimeenpanoon myös saavutettavuusdirektiivi ja se tarkoittaa sitä että myös sellaiset

miten se käytännössä toteutettaisiin mutta mahdollisuuksia tulee enemmän ja piiskaa tulee enemmän koska tämä saavutettavuusdirektiivi on laitettava toteen

arvoisa rouva puhemies uuden viittomakielilain henki on se että jokaisella on oikeus omaan äidinkieleensä että lapset saavat opetusta viittomakielellä jos se on heidän äidinkielensä että elintärkeät palvelut ovat saatavissa viittomakielellä nyt tämä tilanne että kela ei ole myöntänyt tulkkeja on täysin absurdi ihmiset ovat hädissään palvelut eivät toimi tulkkeja on jäämässä työttömäksi toivon että hallitus puuttuu tähän nyt sieltä ministeriaitiosta olette luvanneet kun on menossa myös valtava sote uudistus viittomakielen käyttäjillä on huoli siitä miten heidän kielelliset oikeutensa tullaan ottamaan tässä uudistuksessa huomioon varsinkin kun tilanne nyt tänä päivänä on se mikä se on kysynkin hallitukselta kuinka aiotte turvata sote uudistuksessa viittomakielisten oikeudet ja oikeudet omaan äidinkieleensä

arvoisa puhemies kysymys on erittäin oleellinen meillä jokaisella on oikeus saada palveluitamme omalla äidinkielellämme ajattelen myös sillä tavalla että se on erityisen arvokasta silloin kun on kysymyksessä hädän hetkellä turvattava palvelu toisaalta tulkkauspalveluissa ja viittomakielisten asiassa kysymys on jokapäiväisen avun tarpeesta sote uudistuksessa tätä on arvioitu minusta riittävällä tavalla ja valiokunnan jäsenenä muistan että kevätpuolella etujärjestöjen kautta erilaisten kielivähemmistöjen kuten saamenkielisten tai viittomakielisten asema nousi voimakkaasti esiin erityisesti saamenkielisten osaltahan tämä koskee keskitetysti yhtä maakuntaa ja viittomakielisten osalta koko suomea minusta tämä on uudistuksessa riittävällä tavalla huomioitu ja halutessanne toimitan tästä mielelläni lisäinformaatiota

seuraava kysymys edustaja nurminen
arvoisa puhemies olen tavannut kesän aikana runsaasti kansalaisia ja moni iäkkäämpi henkilö on lähestynyt ja kysynyt mitä on tapahtunut kun käteenjäävä eläke tahdo riittää enää elämiseen

terveydenhoitomaksua on mennyt ulosottoon ja määrä on kasvanut rajusti vuodessa myös valtiovarainministeriön arvion mukaan tuloerot ovat kasvaneet nyt käsittelyssä olevan budjetin myötä rikkaat saavat jopa neljäsataa euroa lisää vuodessa kun pienituloisilta otetaan jälleen pois tämä ei ole oikein arvoisa ministeri mattila onko tämä mielestäsi oikein miksi budjetti antaa jopa neljäsataa euroa varakkaille kun köyhimmiltä kansaneläkeläisiltä otetaan pois
edustaja nurminen muistutan tähän saliin kuuluvasta teitittelystä ministeri mattila vastaa
vastaan vastaan osaltani olen sitoutunut tietysti tämän hallituksen ohjelmaan ja tehtävänäni on ollut tuoda se esitys pöytään mikä tällä hetkellä on ja liittyy julkisen talouden tasapainottamiseen haluan kuitenkin korostaa sitä että tämä haarukka mitä nyt esititte on sieltä keskimäärin otettu otettu eikä koske kaikkia näitä joita tämä jäädytys täällä koskee mutta onko se oikein minusta on oikein että jokaisella täytyy olla oikeus perustoimeentuloon lääkkeisiin ruokaan kotiin ja pitää katsoa sitä kokonaisuutta miten ihmiset arjessa pärjäävät ja kyllä hallitus on tässä puoliväliriihessään myös tuonut korotuksia muun muassa takuueläkkeisiin ja vähimmäispäivärahoihin ja meillä on myöskin menossa pääministerin asettama juho saaren eriarvoisuustyöryhmä tämä on koko hallituksen asia pitää huolta taloudesta julkisista menoista mutta myös luoda kasvua ja työpaikkoja suomeen

arvoisa puhemies kuten te ministeri mattila tiedätte tämä takuueläkkeen nosto koskee vain pientä osaa eläkeläisistä meillä on yli kuusisataatuhatta eläkeläistä jotka saavat kansaneläkettä olette leikkaamassa niiltä jotka saavat täyden kansaneläkkeen peräti kaksisataaneljäkymmentä euroa vuodessa me sosiaalidemokraatteina haluamme parantaa kaikkien pieni ja keskitulosten ihmisten toimeentuloa me olemme jo vaatineet hallitukselta toimia etenkin ikääntyneiden naisten ja pientä työeläkettä saavien toimeentulon parantamiseksi tämä tarkoittaa että elinkustannusten nousu huomioidaan työeläkkeiden verotusta korjataan ja kansaneläkkeen tasoa parannetaan arvoisa ministeri nyt varmasti moni kuulija haluaa saada teiltä selkeän vastuksen onko eläkeläisten asemaan tulossa aitoa parannusta tällä hallituskaudella eli tartutteko esityksiimme eläkeläisten toimeentulon parantamiseksi

arvoisa puhemies ymmärtääkseni myös tuohon jo vastasin että totta kai hallitus katsoo kokonaisuutena maan taloutta julkista taloutta jota osa on myös palvelut meneillään on sote uudistus jonka tarkoituksena on turvata palvelut ikäihmisille mutta totta kai myös kaikenikäisille totta kai oppositiossa teillä on mahdollisuus tehdä oma varjobudjettinne kiitos siitä että niin olette tehneet hallitus tekee oman ohjelmansa ja minä väitän edelleen että tämä pitää huolta yhteiskunnan turvaverkoista mutta ei pidä unohtaa sitä keskustelua mitä kuvasitte mitä turuilla ja toreilla käydään minäkin käyn siellä käyn kuuntelemassa aivan mielelläni varmasti yhtä mielelläni kuin tekin vanhuksia kaikenikäisiä ja näitä huolia tuodaan yhteisiin neuvottelupöytiin

arvoisa rouva puhemies budjettikeskustelussa tällä viikolla on monia kertoja todettu se tosiasia joka on tutkitusti osoitettu että tuloerot maassamme ovat kasvussa nämä tuloerojen kasvut johtuvat myös hallituksen päätöksistä joilla te leikkaatte

jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä tämä on myös tuhansien ja taas tuhansien suomalaisten arkikokemus me emme voi vähätellä sitä faktaa että moni ihminen joutuu miettimään mennäkö lääkäriin vai ruokakauppaan ja tämä kysymys on iso myös yhteiskunnan kannalta koska me tiedämme että yhteiskunnankaan etu ei ole se että lääkäriin menoa esimerkiksi pitkitetään ja vaivat vaikeutuvat ja hoito kallistuu tämä yhtälö käy kalliiksi myös yhteiskunnalle ja nyt haluaisin arvoisat ministerit kysyä kun te lähetätte niin monenlaisia signaaleja kuntakentälle niin voisitteko yhdeksi asiaksi ottaa sellaisen asian että ohjeistaisitte kuntia siitä että kunnat voisivat myös jättää perimättä takaisin näitä

arvoisa puhemies täällä on viitattu tämän viikon helsingin sanomien artikkeliin ja tähän isoon määrään ulosotossa olevia maksuja jotka ovat koostuneet ihmisten julkisten palvelujen käytöstä minustakin tuo summa ja määrä oli hätkähdyttävä ja se on osa köyhyyden ilmiötä köyhyyden ilmiötä ne tilastot eivät aivan yksiselitteisesti avaa sitä kuinka monen ihmisen asiasta on kysymys voimme vain arvailla että kysymyksessä saattaa olla ihmisryhmiä joille on kasautunut hyvin paljon näitä maksuja ehkä monisairautta tai yksi syy on tietysti myös se että kun ihminen sairastuu niitä maksuja tulee monella tavalla niin lääkkeistä kuin sairaalapäivistäkin mitä tulee tuohon signaaliin kunnille josta edustaja huovinen totesi olette aivan oikeassa meidän asiakasmaksulaki nykyisellään antaa yhdennentoista pykälän nojalla mahdollisuuden siihen että kunta voi tehdä päätöksen jättää perimättä ihmisen toimeentuloon ja taloudelliseen asemaan vedoten ne maksut joita häneltä muuten perittäisiin itse asiassa kunta on velvoitettu tekemään tuon asian ennen kuin ihmisen on toimeentulotukea muiden kuin tasasuuruisten terveydenhuollon
puhemies talous kasvaa ja työllisyystilanne on hiukan kohentunut moni asia menee parempaan suuntaan mutta vähävaraisilla eläkeläisillä on yhä vaikeaa keskieläkkeiden noususta on puhuttu mutta kylmä tosiasia on se että seitsemänkymmentäviisi prosenttia eläkeläisistä ei koskaan saavuta keskieläkettä peräti kolmesataakolmekymmentäseitsemäntuhatta eläkeläistä saa tililleen kuukaudessa alle tuhat euroa monet vielä paljon vähemmän kansaneläkkeellä takuueläkkeellä ja pienellä työeläkkeellä elävät kansalaiset ovat usein suurissa vaikeuksissa korkeiden asumismenojen kalliiden lääkkeiden ja muiden elämän välttämättömyyksien maksamisessa hallituksen tulee tarjota taloutensa kanssa kamppaileville vähävaraisille eläkeläisille konkreettisia toimia ja kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä onko teillä esittää mitään muuta kuin viidentoista euron takuueläkkeen korotus

ymmärtääkseni tähän jo kertaalleen olen vastannut takuueläkettä on juuri nostettu sen takia että ne ovat pienimpiä eläkkeitä on tietysti perin juurin harmillista että pienet yrittäjäeläkkeet ovat edelleenkin hyvin hyvin matalia ja työeläkejärjestelmä korjaantuu vasta ajan kanssa samoiten voin todeta että lääkekatto on periaatteessa laskenut nyt tämän hallituskauden aikana meillä on edelleen olemassa tukijärjestelmä asumistukeen toimeentuloon myöskin lääkkeisiin ja niin kuin tässä kuultiin tämä asiakasmaksulaki myöskin turvaa sen että maksu voidaan jättää perimättä vähävaraisuuden vuoksi

on erittäin tärkeää että budjettiriihessä maan hallitus on tarkkaan pohtinut mitä me voisimme tehdä sata vuotta täyttäneessä isänmaassa pienten eläketulojen varassa elävien ihmisten parhaaksi ja on hyvä että takuueläkettä korotettiin se ei vielä yksin riitä on todella hyvä että hoitotuen perusosaa korotetaan niin että se on seitsemänkymmentä

hyvin vaikeassa tilanteessa kysynkin ministeri saarikolta milloin saamme tuon lain sen piti tulla ministeri huovisen aikana vanhuspalvelulain myötä mutta sitä ei näy eikä kuulu toivomme että se tulee pian

aloitan tuosta aikataulusta kysymys on oleellinen ja liittyy keskeisellä tavalla myös sote uudistukseen siis niihin palveluihin joita me nyt yritämme ihmisille tehdä paremmiksi ja tulemme tekemään nyt keskustelemme siitä että voimmehan jatkossakin yhteisten varojen puitteissa pitää huolta siitä että ihmisten oman maksuosuuden sen ison potin joka on noin yksi pilkku neljä miljardia yhteisvaroja ihmisiltä asiakasmaksuina ei tarvitsisi kasvaa vaikka meillä palveluiden tarve ikääntyvän väestön vuoksi varmasti tulee kasvamaan

voisiko joku lyhyesti kuvailla mikä on suomalainen asiakasmaksukäytäntö vanhustenhoidossa yksiselitteistä vastausta ei ole kuntien käytänteet ja kriteerit ja maksujärjestelmä yhdistettynä vieläpä asumistukeen ja toimeentulotukeen ovat erittäin monimutkainen asia ja kyllä tulen huolehtimaan siitä että lainsäädäntö on täällä tämän vaalikauden aikana
arvoisa puhemies me kaikki tiedämme miten monin tavoin luottotietojen menetys hankaloittaa ihmisten elämää vielä epäreilummalta se tuntuu jos luottotiedot ovat menneet sen takia että äkillisen sairastumisen vuoksi kotiin tullutta satojen eurojen laskua ei pienistä tuloista pysty hoitamaan ulosottoon menneiden sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määrä on kasvanut hurjasti ja hallitus ei voi minusta väistää tässä vastuutaan pelkästään vetoamalla kuntien mahdollisuuteen jättää asiakasmaksut perimättä kun tutkijan mielestä keskeinen syy on hallituksen puolelta tullut voimakas viesti asiakasmaksujen perimiseen sekä asiakasmaksukorotusten kautta että myös sitä kautta että kuntia voimakkaasti kannustetaan asiakasmaksuja perimään

on aivan totta arvoisa puhemies että tämän tämän vaalikauden aikana asiakasmaksuja on lainsäädännön nojalla korotettu ja samalla on pidetty edelleen huoli siitä että kunnalla on mahdollisuus jättää vaikka kokonaan terveyskeskuksen käyttömaksut perimättä tai niin kuin suurin osa kunnista on tehnyt rajata tietyt väestöryhmät vaikkapa elämäntilanteeseen tai ikään vedoten sen ulkopuolelle

asiakasmaksut kertovat karmeinta kieltä siitä missä hädässä köyhyydessä ja pienituloisuudessa iso joukko ihmisiä

usein korostaa ja nytkin on kovasti korostanut sitä että se pystyy vähentämään valtion velkaantumista täytyy muistaa kuitenkin että valtion budjettikirjankin mukaan kotitalouksien velkasuhde on satakaksikymmentäkuusi prosenttia suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin satakaksikymmentäkuusi prosenttia on velkasuhde tästä tämä kotitalouksien velkaantuminen niin köyhien kotitalouksien kuin varmaan keskituloistenkin kotitalouksien velkaantuminen on todellinen ongelma sekin velka on edessämme ja se on konkreettisemmin kuin julkinen velka

velkaantumisongelma on kasvussa se on tiedossa ja ei auta se että kiinnitetään huomiota pelkästään julkisen sektorin toimijoiden velkaantumiseen kotitalouksien velkaantuminen ja tietysti yrityssektorin velkaantuminen on kanssa huomioitava jatkuvasti tähän myös eu kiinnittää huomiota yhä enemmän myös maksaminen ja maksamisen tavat muuttuvat jatkuvasti yhä enemmän niin että kansalaiset erityisesti nuoremmasta päästä eivät ihan välttämättä hahmota kuinka paljon tiettyihin asioihin menee rahaa samaan aikaan kulutusluottojen myöntäminen yleistyy ja toiminta muuttuu rahoitusmarkkinoilla yhä enemmän rajat ylittäväksi tähän me etsimme vastauksia nyt myös hallituksen rintamalla meillä on käynnissä laajat selvitykset oikeusministeriössä positiivisen luottorekisterin edistämiseksi pikaluottojen tarkemmaksi sääntelyksi ja myös ulosottoon liittyvien eri suojaosuuksien lykkäyskuukausien hoitamiseksi eli ongelma on monimuotoinen

arvoisa puhemies tuhannet pienituloiset omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja hoitavat rakasta läheistään kotonaan ja näin tekevät valtiolle paljon hyötyä omaishoidosta maksetaan pieni omaishoitopalkkio kysyisinkin ministeriltä voisiko omaishoidon palkkion tehdä verovapaaksi jotta taloudelliset huolet eivät enää rasittaisi liikaa omaishoitajaa hoidettavasta on jo paljon huolta että hän pysyy terveenä ja saadaan mahdollisimman hyvin

ja sen tukemista joka on äärimmäisen tärkeää voi lähestyä kahdella eri tavalla juuri niin kuin kysyjän kysymyksessä sen taloudellisen toimeentulon näkökulmasta tai sitten omaishoitajan yhteiskunnallisen aseman ja jaksamisen ja palveluiden kannalta tämä hallitus valitsi omaishoitajien aseman parantamiseksi ennen muuta tämän jälkimmäisen keinon puhtaasti siksi että palaute omaishoitajilta oli ennen kaikkea siihen suuntautunut että he tarvitsevat omaisen hoitamisen jaksamisessa valmennusta koulutusta vertaistukea vapaapäiviä ja mikä tärkeintä näitten vapaapäiviensä ajaksi riittävän laadukasta ja turvallista sijaishoitoa niille omaisille joita hoidettaviksi annetaan arvokkaiden ja ansaittujen vapaapäivien ajaksi toinen merkittävä osuus näihin maksuihin ja toimeentuloon liittyen on tietysti omaishoidon tuen maksatus pidän ilman muuta perusteltuna että pitkän aikavälin tavoitteenamme pitää olla maksujen yhdenvertaistaminen nythän kunnat voivat päättää niistä itsenäisesti maakuntamalli tuo tähän hieman selvennystä

arvoisa puhemies kansaneläkeindeksin jäädytykset palvelumaksujen korotukset lääkeomavastuun korotukset sairausvakuutuskorvauksien leikkaukset energiaverojen nosto kelan matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ja päälle vielä kiinteistöveron korotus joka näkyy asumiskuluissa riippumatta siitä asuuko omistusasunnossa tai vuokralla aikamoinen kurjistuksen koktaili eläkkeensaajien keskusliiton mukaan takuueläkkeen korotus vaikuttaa noin neljäänkymmeneentuhanteen yli kuusikymmentäviisi vuotiaaseen näiden neljänkymmenentuhannen iloittava mutta samaan hengenvetoon te leikkaatte kuudeltasadaltatuhannelta kansaneläkkeen saajalta te leikkaatte näiltä ihmisiltä kaksisataaneljäkymmentä euroa samaan aikaan kun hallituksen budjetti antaa hyväosaisille jopa neljäsataa euroa lisää antakaa jokin inhimillinen vastaus ihmisille siihen onko tämä teidän mielestänne oikeudenmukaista
arvoisa puhemies meidän keskeinen tehtävämme on pitää huolta siitä että suomi on hyvinvointiyhteiskunta ja tärkeät yhdenvertaiset palvelut pelaavat se miksi hallitus on joutunut tekemään alkukautensa aikana leikkauksia eri paikkoihin kipeitä leikkauksia on johtunut siitä että me velkaannumme niin paljon ja me me velkaannumme siksi että talouden kehitys on ollut niin huonoa mutta nyt me olemme saaneet tämän muutoksen aikaan eli talous kasvaa vihdoin talous kasvaa vihdoin ja kun me saamme velkaantumista kuriin niin me pääsemme kohti parempia aikoja me pystymme turvaamaan ne tärkeät palvelut

huolehtimiseen mutta myöskin sitten osallistumaan tähän yhteiseen vastuunkantoon ei ole mitään muuta tietä kuin tämä talouskasvun tie uskon että se pienituloisille ihmisille tuntuu pitkältä mutta se on ainut

puhemies tässä on keskusteltu ensi vuoden budjetista ja nostettu kriittisiä äänenpainoja mikä on totta kai opposition oikeutettu tehtävä mutta tuntuu unohtuvan se että ainakin minun mielestäni jos mahdollista työ on parasta sosiaaliturvaa mitä ollaan saatu tehtyä sen puolesta se on erittäin merkittävää

vihreä päältä punainen sisältä kysynkin työministeriltä mitä keinoja hallituksella on on ollut työllisyyden nostamiseen niiden ihmisten auttamiseen jotka ovat olleet pienituloisia työttömyyden kautta mutta jotka pääsevät nyt työn syrjään kiinni

arvoisa rouva puhemies hallitus on tehnyt lukuisia toimenpiteitä ja jatkaa toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi tämä nyt tietysti etäisesti liittyy varmaan tähän kysymykseen joka täällä alun perin oli mutta pointti on varmaankin se että kun me saamme työllisyyttä paremmaksi me saamme enemmän verotuloja ja kun me saamme verotuloja niin meillä on mahdollisuus hoitaa niitä vähätuloisia ihmisiä paremmin kuin tällä hetkellä siitä minun mielestäni on kysymys ja se on varmaan se pointti mitä edustaja elokin tässä haki

arvoisa rouva puhemies on todellakin juuri näin että silloin kun talous kasvaa työelämässä mukana olevat pääsevät nauttimaan talouskasvun hedelmistä mutta jotka ovat perusetuuksien varassa auttaminen tarvitsee poliittisia päätöksiä mitä tämä hallitus on tehnyt tämä hallitus on jäädyttänyt ne indeksit joilla nämä perusetuudet voisivat nousta nyt kun talous on tällaisessa tilanteessa niin haluaisinkin kysyä valtiovarainministeri petteri orpolta

sairauspäivärahojen jotka on jäädytetty varassa olevat ihmiset pääsisivät myöskin nauttimaan tästä talouskasvun hedelmästä

arvoisa rouva puhemies se että me oikeasti teemme töitä sen eteen että me saamme julkisen talouden tasapainoon on ainut tie turvata ihmisille tärkeät palvelut ja myöskin ne tärkeät tulonsiirrot niin eläkeläisille kuin pienituloisille osa tätä hallituksen talousohjelmaa on se että me olemme säästöpaketin ja meidän on pidettävä siitä kiinni mutta nyt kun meillä oli liikkumavaraa kehyksen sen tiukan budjettikehyksen sisällä me teemme täsmätoimia niille ihmisryhmille henkilöille joista me arvioimme että ovat kaikkein heikoimmassa asemassa

asemassa oleviin ihmisiin hän totesi että se konkretisoituu sen ympärille että täyden kansaneläkkeen saajilta leikataan kaksisataaneljäkymmentä euroa vuodessa rahaa samaan aikaan rikkaille tehdään verotuksen kautta tulonsiirto neljäsataa euroa vuodessa lisää se kysymys teille kuului ministeri orpo

arvoisa puhemies minusta se on oikeudenmukaista että me teemme töitä sen eteen että mahdollisimman moni suomalainen pääsee töihin ja pystyy kantamaan huolta itsestään kun te luettelitte listaa siitä mistä on jouduttu tinkimään niin minä voin luetella listaa kaikesta siitä mitä on tehty vähimmäismääräisen sairauspäivärahan vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan määrää nostetaan takuueläkettä korotetaan lapsilisän yksinhuoltajakorotusta parannetaan ja vaikkapa varhaiskasvatusmaksuja alennetaan niin että lähes seitsemäntuhatta pienituloista perhettä vapautuu kokonaan varhaiskasvatusmaksuista ja keskituloisilla ne laskevat hallitus tekee merkittävällä tavalla toimia jotka kohdistuvat heikompiosaisiin ihmisiin pienempituloisiin ihmisiin mitä tulee taas veropolitiikkaan joka on yksi osa kokonaisuutta ei ole tulonsiirtoa vaan ne ovat ihmisten rahoja ja me yritämme ottaa niistä mahdollisimman vähän me teemme veroratkaisun jossa kenenkään verotus ei kiristy ei ole edes kyse veronkevennyksistä

puhemies me olemme tämän viikon aikana käyneet monta keskustelua tässä salissa eriarvoisuuden kasvusta ja hallituksen tuloeroja kasvattavasta politiikasta ja kerta toisensa jälkeen olemme kuulleet kuinka hallituksen ainoa ratkaisu eriarvoisuuden kasvuun on se että nostetaan ihmisiä työttömyydestä töihin mutta me keskustelemme nyt pienituloisista eläkeläisistä kansalaisista joilla on jo työura takanaan mitä hallitus aikoo tehdä eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi se on se keskeisin kysymys tässä ja tämä vastaus ei kelpaa

kohdalla miltä heistä tuntuu kuunnella näitä vastauksia joissa ei kertaakaan oteta kantaa siihen millä rahalla sen pienituloinen eläkeläisen pitäisi tulla toimeen vaan puhutaan ainoastaan työllisyyden parantamisesta
arvoisa puhemies valintoja joudutaan tekemään hallituksen valinta on se että me huolehdimme palveluista hyvistä laadukkaista palveluista köyhän ja vähätuloisenkin ihmisen paras ja tärkein turva ne ovat hyvinvointiyhteiskunnan perusta hyvät tasavertaiset palvelut ja sen eteen että me pystymme niistä selviämään me tarvitsemme korkean työllisyysasteen hyvinvointi kasvaa ainoastaan työstä ja yrittämisestä ja se on se keskeinen tavoite mitä edelleen tulee tähän tuloerojen kasvamiseen niin tuloerot eivät ole merkittävästi kasvaneet nytkään vaikutus on hyvin pieni tässä budjettiesityksessä merkittävin asia mikä tuloeroja kasvattaa on tupakkaveron korotus se on merkittävin asia gini kertoimen sisällä tämä budjettiesitys ei merkittävällä tavalla lisää tuloeroja mutta tämän hallituksen työn myötä muun muassa kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on työllistynyt viimeisen vuoden

on vaikea käsittää miten maksuhäiriömerkinnät monta kertaa jäävät roikkumaan jopa vuosiksi vaikka itse velka on suoritettu tälle kannattaisi ehdottomasti tehdä jotakin

arvoisa puhemies tämä on erinomainen kysymys koska tämä liittyy aika pitkälti myös siihen isoon kuvaan riskinotosta epäonnistumisesta myös yrittäjyyden polulla me katsomme nyt hallituksen sisällä ja oikeusministeriössä erityisesti hyvin laaja alaisesti tätä velkaantumista mahdollista ylivelkaantumisongelmaa sen ennaltaehkäisyä ja jälkihoitoa ja myös sitten talousneuvontaa siinä vaiheessa jossa ollaan vaaankieliasemassa sen suhteen mihin suuntaan oma talous käynnistyy tähän tarvitaan monenlaisia mekanismeja ennakollista seurantaa vastuullisia rahoitusmarkkinoiden toimijoita mutta sitten myös niitä jälkikäteisiä toimenpiteitä muun muassa siihen että

konkurssitilanteessa nyt laaja alaisesti katsotaan näitä ja lupaan että katsotaan myös tätä maksuhäiriömerkintäpuolta onko siellä korjattavaa

puhemies alkuperäinen kysymys koski sitä kuinka köyhät suomalaiset ihmiset velkaantuvat myös eläkeläiset nuoret opiskelijat velkaantumiseen on monenlaisia syitä se voi olla asuntolaina se voi olla kännykkälasku se voi olla jopa terveyskeskuksen käyntimaksu täällä on erinomaista keskustelua käyty siitä kuinka meidän velkalainsäädäntö insolvenssilainsäädäntö voisi uudistua vähän modernimmalle tasolle niin että ei jäisi sen velkakuorman alle ei opiskelija ei eläkeläinen olen kiitollinen että ministeri antti häkkänen on aika hyvin täällä meille jo vastannutkin mutta ajattelin vielä tarkentaa ministeri häkkäseltä sitä asiaa tarkoittaako tämä yrittäjän uusi mahdollisuus kenen tahansa muun suomalaisen velkaantuneen ihmisen uusi mahdollisuus sitä että me vihdoin ja viimein saamme suomeen amerikan ja englannin tyyppisen henkilökohtaisen konkurssin jossa talousasioissaan epäonnistunut ihminen voi vapautua veloista ja päästä elämässä uudestaan eteenpäin

arvoisa puhemies erinomainen kysymys tätä velkajärjestelyihin ja konkurssiin liittyvää sääntelyä nyt selvitetään ja analysoidaan huolella syksyn aikana ministeriössä ja sitten alkuvuodesta on tarkoitus tehdä laajemmin näissä velkaantumiseen liittyvissä kokonaisuuksissa ratkaisuja niin että nämä kaikki sääntelykokonaisuudet nyt katsotaan yhdellä kohtaa että

arvoisa puhemies keskustelu lähti liikkeelle ikäihmisten asemasta kyllä se on niin että meidän yhteiskuntamme sivistyksestä kertoo se kuinka me kohtelemme heitä jotka ovat rakentaneet tämän maan kuinka me kohtelemme heitä joka päivä näissä päätöksissä joita täällä teemme kuinka me kohtelemme heitä jotka tämän maan ovat rakentaneet sdpn mielestä kasvu kuuluu kaikille myös eläkkeensaajille ja erityisesti pienituloisille eläkkeensaajille ministeri orpo te puhuitte palvelujen merkityksestä haluan muistuttaa että palveluiden takana ovat ihmiset jos te todella arvostaisitte näitä ihmisiä te peruisitte tämän ajamanne lomarahaleikkauksen arvoisa puhemies arvoisa puhemies kysyisin sosiaali ja kun tulee leikkauksia kansaneläkkeeseen asumistukeen lääkekorvauksiin ja asiakasmaksujen ja kiinteistöverojen korotuksia ja nämä kaikki kohdistuvat eri kautta samoihin ihmisiin niin oletteko te arvioineet miten kansaneläkkeellä tai pienellä työeläkkeellä elävä ihminen pärjää näiden

arvoisa puhemies varmasti täytyy tehdä kokonaisarvio ja olette varmasti myöskin nämä budjettilait lukenut siellä lukee lopuksi että tästä pyydetään myös perustuslakivaliokunnan lausunto on pidettävä huolta puolustan kyllä ministeri orpoa siinä myös palveluista totta kai ne ovat osa sitä ikäihmisen tai kenen tahansa arjessa jaksamista tai korjaamista ja kyllä näin on olen sitoutunut tämän hallituksen ministerinä myöskin siihen hallitusohjelmaan ja julkisen talouden tasapainottamiseen ja nämä lait ovat tässä ja nyt mitä tulee sitten kiinteistöveroon ja kokonaisveroasteeseen siitä varmasti vastaa valtiovarainministeri mutta meillä täytyy pitää huolta olemassa olevasta palvelujärjestelmästä turvaverkoista että meillä on ne eläkkeet meillä on asumistuki ja muut tuet olemassa että meillä on sitä pohjaa mistä jakaa myös niille jotka eivät ole töissä tai ovat pienillä eläkkeillä sitä on valtiovarainministeri tässä myös tuonut ansiokkaasti esille

arvoisa puhemies ensinnäkin vielä kerran tähän lomarahaleikkauskysymykseen kun kerta toisensa jälkeen tuotte tämän virheellisen tiedon esiin hallitus ei tehnyt sopimusta työmarkkinajärjestöt sopivat niistä keinoista joilla kilpailukykyä parannettiin ja sdp tuki sitä antti rinne puheenjohtajana muun muassa on sanonut jälkikäteen että oli virhe lähteä tukemaan sitä minusta se on paras todistus että te olitte samaa mieltä jos te ette ole tyytyväisiä niin kysykää sttklta ja saklta muun muassa miksi he päätyivät juuri näihin lomarahaleikkauksiin meille olisi käynyt muun muassa yleinen työajan pidentäminen mutta siinä olette edustaja lindtman täysin oikeassa että meidän on huolehdittava niistä

ja sata vuotisen isänmaan kunniaksi jo tänään hallitus lisätalousarviossa on päättänyt että veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ehdotetaan yhteensä yhdentoista pilkku kuuden miljoonan euron lisämäärärahaa jotta kaikilla veteraaneilla olisi mahdollisuus päästä kuntoutukseen ja palveluiden piiriin tämä on esimerkki siitä että me teemme jatkuvasti isojakin päätöksiä sen liikkumavaran sisällä mikä meillä on kaikkein eniten apua tarvitseville
arvoisa puhemies minun täytyy todeta se että kuntien työntekijöissä valtion työntekijöissä on paljon pienituloisia ihmisiä joittenka ainoa tulohelpotus on se että saa lomarahat kerran vuodessa ja niillä pystyy sitten jotakin mukavampaa tekemään perheelle tämä on ihan keskeinen asia ja nyt täytyy todeta se arvoisa valtiovarainministeri että te hallitus olitte sen takana että julkisen sektorin pienipalkkaisilta naisilta vietiin enemmän kuin keskimäärin palkansaajilta ne vietiin julkisen sektorin työntekijöiltä te kävitte hallitus siis kävi näissä työntekijäjärjestöissä ilmoittamassa että jos ette tee näin tällä tavalla tulee pakkolakeja tulee pakkolakeja jotka te viette joka tapauksessa läpi ja tämä hallitus pakotti palkansaajajärjestöt leikkaamaan enemmän julkisen sektorin työntekijöiltä siitä me kritisoimme teitä

arvoisa puhemies minustakin on hyvin ikävää että siinä loppuratkaisussa lomarahoja leikattiin ja sellaisilta ihmisiltä ja henkilöstöryhmiltä joille se on todella tärkeä mutta edelleen sanon että se oli työmarkkinajärjestöjen välinen sopimus tunnen työmarkkinajärjestöt ja tiedän että te tunnette vielä paremmin jos he eivät olisi tätä hyväksyneet niin he eivät olisi hyväksyneet

viime vuonna loppuvuodesta meidän vientimme lähti kasvuun ja suomelle vienti ja sen mukana tulevat tulevat työpaikat ovat paras takuu että meillä on varaa maksaa palkkaa julkisen sektorin työntekijöille jatkossakin sairaanhoitajille opettajille lastentarhanopettajille ja poliiseille se on kaikki kaikessa

arvoisa puhemies mietin tuossa kun me aloimme keskustelemaan eläkkeistä eläkeläinen tuolla nyt miettii kiky sopimus sitä kiky tätä eilen puhuttiin mikki hiiren kaarnaveneistä ja vesimeloneista meidän pitäisi keskustella siitä miten se eläkeläinen arjessa jaksaisi meillä oli kansalaisaloite eläkeindeksin palauttamisesta ja tuossa keskustelussa tuli esille muun muassa se että minä ja edustaja huhtasaari tapasimme telan lakimiehen jonka kanssa keskustelimme siitä onko koskaan arvioitu jos esimerkiksi palautettaisiin jossain määrin indeksiä pieniin ja keskituloisiin tuloluokkiin ja hän sanoi että sitä ei itse asiassa ole edes koskaan laskettu siitä silloin keskusteltiin täällä salissa voisiko tätä lähteä jollain tavalla selvittämään aina vedotaan siihen että eläkerahat eivät riitä jos se palautetaan kaikkiin tuloluokkiin mutta ainahan progressiivisuus vähän kaikessa on mahdollista voisiko sitä edes tutkia koska me etsimme nyt työkaluja eipä tämä kiky sopimus varmaan sitä pieneläkeläistä nyt hirveästi kuka sopii ja mitä

arvoisa puhemies tietysti tästä valtiontalouden kokonaisuudesta vastaa valtiovarainministeri se oli hyvä keskustelu mitä on käyty kiitoksia edustajalle hyvästä kysymyksestä jos me löydämme keinoja joilla eläkeläisten asiaa voidaan parantaa niissä kohdissa missä niitä kipupisteitä tunnistetaan ja jos tällaista keskustelua ei ole käyty niin ei minulla henkilökohtaisesti ole ole mitään sitä vastaan tästähän voi vaikka edustaja sitten

arvoisa puhemies täytyy jälleen kerran palata siihen perusasiaan että eläkkeiden maksukyky tänään ja tulevaisuudessa on kiinni siitä mikä meidän työllisyysaste on se että työllisyysaste on riittävän korkea hallituksen vuosikymmenelle me tarvitsemme takaa sen että me pystymme lunastamaan eläkelupauksen joka on annettu jotta meidän eläkejärjestelmä kestää mutta meillä on myöskin samaan aikaan varaa rahoittaa meille kaikille tärkeät palvelut työllisyysaste ja hyvä työllisyyspolitiikka on parasta eläkepolitiikkaa mitä me voimme tehdä

arvoisa rouva puhemies huumeiden käyttö on ongelma joka koskee koko suomea huumeiden käyttö ja välittäminen ovat asia johon liittyy vakavia lieveilmiöitä jengiytymistä väkivaltaa prostituutiota ihmissalakauppaa ja tämäntyyppisiä asioita lehtitietojen mukaan joillakin paikkakunnilla jopa yksitoista vuotiaat ovat joutuneet tilanteeseen missä he joko käyttävät tai välittävät huumeita onko huumetilanteessa tapahtunut jotain oleellista muutosta onko joku trendi joka tuo tällaisia hälyttäviä uutisia riittävätkö paikallisviranomaisten voimavarat sosiaaliviranomaisten ja poliisin voimavarat näiden asioiden ratkaisemiseen vai tarvitaanko leveämpiä hartioita tämän kysymyksen haluaisin esittää ainakin ministeri saarikolle

arvoisa puhemies vastuualueelleni kuuluu päihdepolitiikka ja ennen kaikkea huumausaineisiin liittyvä hoitojärjestelmä on tietenkin ensisijaista että me tuemme yhteiskunnassa pitkälti juuri kolmannen sektorin toimijoiden kautta valistustyötä ennen kaikkea lapsille ja ja nuorille erilaisten päihteiden vaaroista joista tietysti huumausaineet laittomina ovat monin tavoin varmasti houkuttavia ja ja niiden äärellä on on paljon sellaisia ilmiöitä joita me voimme vain arvailla ja joita kaikkia emme edes tunnista omalta osaltani vastaan tietysti myös päihdehoitojärjestelmästä siitä että meillä olisi riittävästi tarjolla hoitopaikkoja kun voimme puhua jo vakavan riippuvuuden tilanteesta mutta painotan vahvasti itse tuota ennaltaehkäisyn näkökulmaa ja sitä yhteiskunnallista tukea mitä tarjoamme faktojen kertomiseen lapsille ja ja nuorille siitä että että päihteetön elämä huumeiden osalta on merkittävä ja tärkeä valinta muutoin mitä tulee viranomaistoimintaan ja viranomaistoiminnan riittävyyteen tältä osin siirrän kysymyksen ministeri risikolle
pyydän silti niitä edustajia jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä

puhemies usein päihde ja mielenterveysongelmat kulkevat käsi kädessä ja jollei meillä ole riittäviä mielenterveyspalveluita niin silloin on hyvin vaikea ennaltaehkäistä tai hoitaa myöskään näitä päihdeongelmia viime aikoina olen itse saanut sähköpostiini paljon huolestuneita viestejä siitä mikä tulee olemaan sote uudistuksen jälkeen kelan kuntoutuksen tilanne tähän liittyen olisin kysynyt arvon hallitukselta ja ministereiltä onko teillä jotakin kerrottavaa nyt jo kansalaisille siitä jatkuuko kelan kuntoutus yhdenvertaisena kaikkialla maassa senkin jälkeen kun olette tuoneet sote esityksen taloon ja kun siitä on säädetty

arvoisa puhemies aivan tuota pikaa toivottavasti lähiviikkoina yhdessä ministeri mattilan kanssa vastaanotamme kuntoutuskomitean jo pitkään työskennelleen ja myös parlamentaarisia jäseniä sisältävän kuntoutuskomitean raportin eli heidän näkemyksensä siitä miten suomalainen kuntoutusjärjestelmä oli kysymyksessä sitten

puhemies huumausainekeskustelu on tärkeä keskustelu ja valitettavasti viikoittain saamme uutisista lukea lehdistöstä mistä löytyy uusia kannabiskasvattamoja ynnä muuta itse pidän huumeita todella vaarallisina aineina ja suhtaudun niihin negatiivisesti kysynkin nyt hallituksen asianomaiselta ministeriltä kuinka hallitus suhtautuu kannabiksen laillistamiseen suomessa koska valtavasti tässä julkisessa keskustelussa muun muassa poliitikot osallistuvat siihen ja joissakin piireissä on esitetty että sitä pitäisi laillistaa mikä on hallituksen kanta kannabiksen laillistamiseen

arvoisa

hallituksessa ei ole sinänsä sen enempää tästä keskusteltu uskon että linja on aika selkeä että tähän suhtaudutaan varsin kielteisesti ei pelkästään sen takia että se on selkeä signaalivaikutus vaan myös sen takia että huumeet eivät kuulu terveeseen lailliseen ja järjestäytyneeseen yhteiskuntaan meillä on ihan riittävästi järjestysongelmia ja ja inhimillisiä kärsimysnäytelmiä tässä maassa jo jo senkin takia toki soisin että että jos tässä salissa kannatusta tällaiselle ajatukselle olisi niin se linkitettäisiin myös tähän muuhun päihdepolitiikkaan eli jos on päihdepolitiikassa tiukan linjan kannattaja niin olkoon sitten tässäkin varmasti jokainen edustaja tietää mistä puhun

yksi kysymys edustaja kivelä
puhemies pitkän odottelun jälkeen esitys toisen kotimaisen kielen vapaaehtoisuutta koskevan kokeilun mahdollistamiseksi saadaan vihdoin eduskuntaan tämä on siniselle eduskuntaryhmälle historiallinen hetki ja ensimmäinen askel ruotsin kielen opiskelun pakollisuudesta luopumiseksi haluamme varmistaa että kokeilu toteutetaan asianmukaisesti kuten olemme yhdessä muiden hallituskumppaneiden kanssa sopineet toteutettavat kielikokeilut turvataan kärkihankerahoituksen avulla kysyn asianomaiselta ministeriltä miten kielikokeiluun osallistuvien koulujen resurssit tullaan turvaamaan laajenevan kielivalikoiman tarjoamisesta aiheutuvien kustannusten osalta kustannuksiahan tulee muun muassa uusien kieltenopetusryhmien perustamisesta

kokeilu kuuluu hallitusohjelmaan ja hallituksen esitys on annettu nyt eduskunnalle ja myöskin perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi alun alkaenhan tämä keskustelu on aikoinaan takavuosina lähtenyt liikkeelle kuntien aloitteesta eli kunnat ovat lähestyneet että heillä olisi kiinnostusta mahdollisesti

nyt tässä lakiesityksessäkin rakenne on sellainen että kunnat voivat itse hakea mikäli ovat kiinnostuneita tästä kokeilusta ja osallistuminen ei siis ole ketään velvoittavaa kun näin on ja vielä aloitteellisuuttakin on ollut oletan tietysti että kunnissa on halua myöskin myöskin sitten kokeilun rahoittamiseen sen lisäksi ministeriö on varautunut siihen että joiltain osin kokeilua voidaan rahoittaa haluan kuitenkin korostaa sitä että kovin suurista summista tässä kokonaisuudessa ei puhuta koska kokeilujoukko on

arvoisa puhemies nyt kyselytunnin jälkeen minulla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus kunnia olla esittelemässä osaltani sosiaali ja terveysministeriön osuutta ensi vuoden talousarviosta ja siinä huomioni kiinnittyy itse asiassa ensimmäisenä koko hallinnonalan määrärahoihin jotka hallituksen pohjaesityksen mukaisesti ovat ensi vuonna noin viisitoista miljardia euroa sosiaali ja terveysministeriö suomen ohella täyttää tänä vuonna sata vuotta tällaisena hyvinvointipolitiikan historiallisena vuonna on mielenkiintoista huomata ja todeta että me käytämme siis yhteisestä suomen valtion budjetista valtion talousarviosta sata vuotisjuhlavuonna runsaan neljäsosan suomalaisten sosiaaliturvaan perhe ja asumiskustannusten tasaamiseen sekä sosiaali ja terveyspalveluihin ensi vuonna sosiaali ja terveysalan rooli myös yhteisen kakun kasvattajana korostuu kun terveysalan kasvustrategia saa aiempaa enempää vauhtia tästä nyt käsiteltävänä olevasta budjettiesityksestä arvoisa puhemies talouden tasapainottamiseksi tehtyjen kyllä ikävien päätösten jälkeen hallitus halusi löytää erityisesti stmn hallinnonalalta kohteita joihin julkisen talouden pientä jakovaraa pystyisi kohdentamaan niin että siitä hyötyisivät kaikista pienituloisimmat suomalaiset kuten valtiovarainministeri äskeisessä keskustelussa totesi teimme tarkkaa harkintaa ja arviota kaikkein heikoimmassa asemassa olevista kansalaisista ja painotimme huomiomme erityisesti tulevaisuuteen lapsiin ja nuoriin en väitä en tietenkään väitä että näillä esittämillämme toimilla voitaisiin kääntää kehitystä kokonaan kuroa tuloerojen kuilua umpeen mutta suunta on eittämättä oikea erityisen tyytyväinen olen siitä että kuten totesin kohdistamme määrärahoja nyt erityisesti lapsiperheille ja heidänkin keskuudestaan juuri pienituloisimmille tästä nostan esiin pari esimerkkiä

miljoonaa mikä tarkoittaa yksinhuoltajakorotukseen noin viiden euron lisäystä kuukaudessa tutkimusten mukaan lapsiperheköyhyys kun on juuri yleisintä yksinhuoltajaperheissä ja siksi korotus kohdistettiin heille äitiysavustuksen päivittämiseen lisätään yksi pilkku kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa vuositasolla ja tällä kehitetään kaikkien tunteman sosiaalipolitiikkamme kruununjalokiven äitiyspakkauksen sisältöä ajattelen tätä jonkinmoisena juhlallisena päätöksenä suomen sata vuotisvuonna ensi vuonna syntyville tulevaisuuden rakentajillemme pidän myös erittäin tärkeänä että talousarviossa lisätään turvakotipaikkojen määrää ensi vuonna turvakotien rahoitus väkivaltaa arjessaan kohtaaville kansalaisille on neljä miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna kaksituhattaseitsemäntoista merkittävä ja ensikertainen päätös on se että päihteitä käyttävien äitien osoitetaan valtion budjetissa hallituksen esityksestä jo suoraan kolmen miljoonan euron määräraha nämä ovat myös tekoja lasten ja perheiden puolesta haluan myös kiinnittää eduskunnan huomiota siihen että useat vaikkakin euromääräisesti isossa viidentoista miljardin hallinnonalassa pienet mutta sitäkin vähintään symbolisesti merkittävämmät menolisäykset on toteutettu pitkälti sen listauksen mukaisesti miten eduskunta sosiaali ja terveysvaliokunnassa on arvioinut

päihteitä käyttävien äitien kuntoutustoiminnalle myös sosiaalialan osaamiskeskuksille kohdennetaan nyt aiempaa enemmän rahaa ja tässä kaikessa kuuluu vahva eduskunnan ääni stmn budjetissa kokoluokaltaan niin ikään pieni mutta minusta yhteiskunnalliselta merkitykseltään suuri on saattohoidon kehittämiseen kohdennettava miljoonan euron määräraha tuolla rahalla on tarkoitus yhtenäistää perusteet palliatiiviselle hoidolle ja saattohoidolle riippumatta potilaan asuinpaikasta tähän liittyy siis uudistettavat ja yhtenäiset kriteerit saattohoidolle jos haluamme ja kun haluamme että suomi on maailman paras maa täällä syntyville vauvoille niin mielestäni yhtä tärkeää on taata elämänpolkua kunnioittavat viimeiset vuodet ja arvokas kuolema rohkenen toivoa että saattohoidon kehittäminen saa ansaitsemansa huomion täällä eduskunnan keskusteluissa tämän syksyn aikana vaikka asiaan ei suoranaista lainsäädäntömuutosta tässä kohdin liitykään arvoisa puhemies maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen kohdennetaan niin ikään miljoona euroa ja se liittyy maatalouden kriisipakettiin aiemmin sovittuun lisäksi lomituksen sijaisavun maksualennuksen osittaiseen jatkamiseen kohdennetaan sama summa mutta sitten isojen euromääräisten päätösten äärelle sote uudistukseen valmistaudutaan ensi vuoden budjetissa merkittävällä summalla valinnanvapauspiloteille siis kaikelle sille joka laittaa käyntiin tämän systeemisen muutoksen osana palvelujärjestelmäämme esitetään ensi vuodelle sadan miljoonan euron sote ja maakuntauudistuksen kansalliseen tukeen julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisointiin sekä maakuntien ja kansallisten palvelujen edellyttämiin ict investointeihin varataan ensi vuodelle sadankahdeksankymmenen pilkku viiden miljoonan euron määräraha meidän on pakko satsata suuresti jos haluamme ja kun haluamme toteuttaa säästöt paremmat tiedonkulut tietojärjestelmät sitä kautta sujuvammat hoitoketjut ja aidosti digitalisoituneen sosiaali ja terveydenhuollon kaikille suomalaisille

on linjattu nyt todeksi jo useammassa budjetissa ja ensi vuonna siitä etenevät kansallisen neurokeskuksen perustaminen ja sote tiedon hyödyntämistä hallinnoivan lupaviranomaisen perustaminen näillä toimilla tavoitellaan suomen kehittymistä edelläkävijämaaksi ja kansainväliseksi halutuksi kumppaniksi neurotutkimusta ja sote tietovarantoja hyödyntävälle terveydenhuollon huippututkimukselle lisäksi tavoitteena on sosiaali ja terveysalaa hyödyttävän uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luominen suomeen tähän sosiaali ja terveystiedon lupaviranomaiseen tutkimustiedon yhdistämiseen ja sen helpompaan käyttöön liittyy merkittävä lakikokonaisuus joka tänä syksynä tuodaan eduskunnalle käsittelyyn

puhemies haluan kiittää ministeri annika saarikkoa panoksesta sen eteen että olette nostanut saattohoitoasian siellä budjettineuvotteluissa ja saaneet sinne sen määrärahan tiedän että olette tehnyt sen eteen ison työn ja piditte myös lupauksenne olemme paljon keskustelleet tästä asiasta että tämä täytyy viedä pidemmälle kuin se tällä hetkellä on ollut olen kuitenkin huolissani myös siitä että sanoitte että lainsäädäntöön ei ole tulossa muutosta olen tehnyt lakialoitteen asiasta olen kirjoittanut saattohoitolain sellaistahan ei meillä tällä hetkellä suomessa ole mutta se on minulla pöytälaatikossa tosin en ole vielä jättänyt enkä itsekään vielä allekirjoittanut voitteko te luvata että ilman sitä että saattohoito oikeus on subjektiivisesti lakiin kirjoitettu ja se kuinka paljon on hoivapaikkoja ja millaista hoitoa on oikeus saada tämä toteutuu kaikilla meillä ympäri suomen ja että jokainen suomalainen tulee yhdenvertaiseen asemaan

arvoisa puhemies ensin täytyy sanoa että ehdin jo olla hetken aikaa surullinen siitä että veteraaneilta leikataan tässä satavuotiaassa suomessa mutta nyt käsitin niin että käsittääkseni perutaan se on hyvä uutinen mitä tulee tämän budjetin osalta ja ministeri saarikon osalta muihin leikkauksiin ja säästöihin joita siellä on niin yksi minua huolestuttava asia on tämä terveydenhuollon keskittäminen ja sitä kautta haettavat säästöt noin kaksisataa miljoonaa euroa tulee ehkä suurin yksittäinen toimi siinä on tämä erikoissairaanhoidon keskittäminen toisin sanoen aluesairaaloiden alasajo joka ainakin itselleni on on surullinen tärkeä tärkeä asia nyt näyttää kuitenkin siltä että tämä päätös on johtamassa ruuhkautuneisiin päivystyksiin ja pitkittyneisiin jonoihin ja minulle ei nyt ihan täysin ole selvinnyt mistä nämä säästöt syntyvät voisitteko ministeri risikko risikko saarikko sitä vielä vähän

kuten äsken kyselytunnilla usein niitten henkilöryhmien jotka ovat heikoimmassa asemassa asemasta puhutaan vain etuuksina ja niitten indeksijäädytyksinä mutta mielestäni yhtä tärkeää on miettiä missä kunnossa samalla tavoin verovaroista kustannettavat palvelut ovat ja mitä niille tehdään koska itse näen että usein oikea aikaiset laadukkaat ja kaikkien saavutettavissa olevat palvelut auttavat juuri niitä ihmisryhmiä jotka ovat heikommilla nyt puhun lasten ja perheiden asemasta kysyisinkin ministeri saarikolta mitä kuuluu lasten ja perheiden palveluja uudistavalle ohjelmalle mitä sille ollaan nyt tekemässä ja miten se etenee ymmärrän että meillä kaikilla on suuret odotukset tämän suhteen ja se on semmoinen asia joka on varmasti tässä satavuotiaassa suomessa niille pienille syntyville ja

puhemies vanhustenhuolto puhuttaa tässä salissa meitä paljon meidän painopisteemmehän vanhustenhoidossa on siirtynyt huomattavasti laitoshoidosta kotihoitoon entistä huonokuntoisemmat vanhukset ovat kotihoidon piirissä ja välillä tuntuu että osa vanhuksista on vankeina siellä kotonaan kun ei pysty oikein liikkumaan

euroa olisin kysynyt millä tavalla näitä laatusuosituksia ollaan tarkistamassa ja ja miten tämä summa sieltä leikataan

arvoisa puhemies täällä stmn hallinnonalalla on yksi tällainen aika karu lause kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman toteutus työmarkkinaosapuolten kanssa jatkuu en tarkoita sitä etteikö se olisi hyvä että työ jatkuu mutta mitään muuta ei tästä samapalkkaisuusohjelmasta kerrota eli kysynkin ministeriltä nyt mitä tämä työn jatkuminen konkreettisesti tarkoittaa eli miten miten tätä samapalkkaisuutta jatkossa on tarkoitus edistää ihan konkreettisesti

talman arvoisa puhemies kuka saa tehdä päiväkirurgisia leikkauksia tulevaisuudessa tämä on kuuma kysymys tällä hetkellä moni kaupunki on kysynyt sosiaali ja terveysministeriöltä voiko paikallinen sairaala jatkaa

kielteinen häviäjiä tässä asiassa ovat seutukaupungit kuten kouvola forssa kemi pietarsaari rauma ynnä muut onko koko hallitus tietoinen siitä että ministeriö käytännössä aikoo myös rajoittaa yksityisen puolen oikeutta tehdä leikkauksia päiväkirurgiassa pois jäisivät leikkaukset jotka vaativat enemmän kuin paikallispuudutuksen kuten lasten korvien putkitus sappikivileikkaukset tyräleikkaukset ja niin edelleen ja tämä johtuu nyt siitä että nukutusta vaativia leikkauksia voidaan tehdä vain sairaaloissa joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys onko ministeri saarikko koko hallitus tietoinen tästä

puhemies ensinnäkin hyvää muistiviikkoa kaikille vietämme muistiviikkoa ja olen iloinen että meillä on ministeri joka tietää hyvin muistiliitosta ja sen toiminnasta siksi kysynkin suoraan

ministeri saarikolta miten voisimme yhdessä vaikuttaa kahteen isoon ongelmaan muistisairaiden elämäntilanteessa ensinnäkin kotihoidon resurssit ovat monin paikoin täysin riittämättömät yöhoitoa ei ole saatavilla ja kuljetuspalveluita ei muistisairaille myönnetä toiseksi kotona asuu muistisairaita joiden oikea asumispaikka ei ole enää inhimillisesti ottaen koti vaan yhteisökoti

arvoisa rouva puhemies kiitokset ministerille tämän pääalan johdannossa korostetaan terveyden edistämistä sekä terveys ja hyvinvointierojen kaventamista budjetista huomaamme kuinka valtaosa menoista menee korjaavaan terveys ja sosiaalihuoltoon ja hyvät palvelut onkin turvattava budjetilla pyritään turvaamaan soten hyvä valmistelu niin valtakunnallisesti kuin maakunnissa ja siihen tarvitaan myös ministerin mainitsemaa hyvää tutkimus ja asiantuntijapohjaa sekä tietojärjestelmää mutta tämän valtavan sote souvin aikana voi vain toivoa että stmn puolella on riittävästi aikaa myös hyvään terveyspolitiikkaan joka on ylivoimaisesti kustannustehokkain ja kestävän kehityksen keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi siinä on kysymys muun muun muassa nuorten ongelmien tai sisä ja ulkoilmaongelmien torjumisesta tupakka alkoho li ravinto liikunta ja mielenterveyspolitiikasta alkuviikolla oli tämä keskustelu se oli rohkaiseva on myös muistettava että haittaverot ovat tehokas instrumentti jota tässä budjetissa hyvin jatketaan esimerkiksi tupakka ja alkoholiveron suhteen tiedän että nämä eivät ole stmn asioita mutta seuraukset tulevat stmn tontille ja toivon että väärillä perusteilla

rouva puhemies tänään keskusteltiin pitkään kyselytunnilla siitä miten hallituksen leikkaukset kohdistuvat pitkälti samoihin ihmisryhmiin erityisesti ikääntyneisiin eläkkeensaajiin yksin asuviin saatiin vahvistusta tällä viikolla palkansaajien tutkimuslaitokselta joka laski että kaikkein eniten hallituksen politiikasta hyötyy hyvätuloinen pariskunta jonka ostovoima kasvaa kansalaisista kaikkein eniten tänä ja ensi vuonna kun taas sitten yksinhuoltajaperheissä ja ja eläkeläispariskunnilla ostovoima heikkenee kaikkein eniten

ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omahoito on hallituksen kärkihankkeita maakuntiin on on nimitetty muutosagentit ja siellä työtä tehdään kenttäväen toimin erityisesti päijät hämeessä tämä työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja muutosagentit ovat olleet aktiivisia etten sanoisi ihan edelläkävijöitä ja tähän on otettu myös kolmas sektori omaishoidon alalta ja se ammattitaito sieltä hyvin mukaan se on erittäin hieno asia

omaishoitoseteleiden hän on päässyt viettämään näitä erittäin tarpeellisia hoitopäiviä erityisesti ikäihmisten kohdalla hoidettavan avuntarve voi lisääntyä hitaasti ja huomaamatta joten omaishoitajan avuntarve voi olla todellakin suuri mutta meillä on paljon juurikin näitä ikäihmisiä jotka toimivat omaishoitajina ja pe rusturvaa aina silloin tällöin pystytään myös uudistamaan olisinkin kysynyt voitaisiinko ajatella että omaishoitajien peruspalkkio alle neljäsataa euroa kuussa voisi olla sellaista josta ei veroa menisi vähän samantyyppisesti kuin suojaosuus arvoisa
puhemies tästä eriarvoisuuden teemasta minäkin haluaisin jatkaa sillä on selvää että terveydenhuollonkin tavoitteet ennaltaehkäisy varhainen varhainen puuttuminen vaikeutuvat silloin kun eriarvoisuus yhteiskunnassa kasvaa nyt on tietenkin tilanne se että muun muassa pääministeri sipilä itse myönsi että tämä budjetti lisää eriarvoisuutta haluaisin palata tuohon kyselytunnin teemaan esimerkiksi eläkkeensaajien köyhyyden torjunnasta kesällä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja kaikkonen vaati tuntuvia korotuksia takuueläkkeeseen ja laajoja toimenpiteitä eläkeläisköyhyyden torjumiseksi minulle oli suuri pettymys kun näin tämän budjettikirjan eipä sieltä löytynyt näitä toimia ei pientä työeläkettä saaville mitään näennäinen korotus takuueläkkeeseen jonka indeksinleikkaukset syövät pois

otitteko te mukaan edustaja kaikkosen sinne

talousarviokehyksissä on löydetty oikeat painopisteet missä on voitu tehdä hyviä pieniä lisäyksiä se on ollut tärkeätä toinen kysymys on se mihin tässä viitattiin että kun me teemme suuria uudistuksia ja terveydenhuoltoalalla uudistukset tavallaan jo etenevät terveydenhuoltolain perusteella meillähän ei sotea vielä täällä ole niin mikä on tämä vaikuttavuus mitkä ovat ne kustannukset tällä viittaan päiväkirurgiaan ja vaikutuksiin joita päiväkirurgian lopettamisen myötä aiheutuu myöskin varsinais suomen sairaanhoitopiirissä ehkä vielä enemmän myöskin perusterveydenhuollon yöpäivystykseen maakuntien rajoilla kun on sairaaloita jotka ovat maakuntien rajoilla ja jos molemmilta puolilta rajaa lopetetaan yöpäivystys siitähän tulee yli sadan kilometrin matkoja ihmisille yöpäivystykseen ja se ei enää ole taloudellisesti varmaan perusteltua koska ne ambulanssimatkatkin maksavat kai viisisataa viiva tuhat euroa kappale jos voidaan yksi kaksi välttää päivää kohden niin taloudellista järjestää se yöpäivystys arvoisa

pitkien välimatkojen maassa sen täytyisi olla ehdottomasti tiheämpi toivoisin että että tämä tahti voisi näiden suhteen olla olla nopeampi että me saamme tämän asian kuntoon sitten olisin kysynyt tästä perhevapaauudistuksesta on kerrottu että te ministerit tulette sitä valmistelemaan on tärkeää että siinä huomioidaan tasa arvonäkökulma perheiden mahdollisuus valinnanvapauteen ja joustavuus ja että ennen kaikkea myös naisten työmarkkina asemaa parannetaan me tiedämme että näistä näistä vapaavalintaisista perhevapaista isät käyttävät vain yhdeksän prosenttia ja tämä on pysynyt samana sen takia kiintiön lisääminen on tärkeää mutta nyt kun on linjattu että rahaa ei tule lisää eikä pituutta kaiken kaikkiaan vähennetä niin miten on mahdollista uudistaa näitä perhevapaita jotta nämä tavoitteet

hallituksen suunnitelmiin kuuluu perhevapaiden uudistus vaikka tälle hankkeelle ei ole esitetty mitään budjettirahaa siksi pelkään että tästä tulee vain pintaraapaisu vaikka naisten työllisyyden nostaminen isien mahdollisuus hoitaa omia lapsiaan sekä lasten oikeus varhaiskasvatukseen vaatisivat perinpohjaista uudistusta suomessa vain noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen tämä on hälyttävää ottaen huomioon miten tärkeää varhaiskasvatus on lapsen oppimisen sosiaalisten taitojen ja kehityksen kannalta siksi kysyn arvoisa ministeri tulisiko tämä aspekti ottaa mukaan tähän kokonaisuudistukseen ja ja turvata kaikille yli kolme vuotiaille lapsille

arvoisa puhemies hallitus ansaitsee kiitoksen siitä että se on viimein päättänyt lähteä toteuttamaan perhevapaauudistuksen joka on on ollut kokoomuksen pitkäaikainen tavoite uudistus tarvitaan lisäämään joustavuutta ja ja valinnanvapautta perheiden arkeen sekä parantamaan työllisyyttä ja naisten asemaa työelämässä kokoomus on ehdottanut omaa malliaan uusiksi perhevapaiksi mallimme lähtee lapsen täyttää erinomaisesti kaikki hallituksen budjettiriihessä uudistukselle asettamat reunaehdot mahdollisuus hoitaa lasta kolme vuotiaaksi saakka kotona säilyy samalla kun työn kannustavuutta ja arjen joustoja lisätään kannustan hallitusta todella tässä tärkeässä uudistuksessa perhevapaiden remontti on hyvä uutinen perheille kysyn millaisia muita suunnitelmia hallituksella on lapsiperheiden arjen ja työelämän yhteensovittamisen helpottamiseksi

arvoisa puhemies kyselytunnilla keskustelimme jo pitkään eläkeläisköyhyydestä käsitellessämme sosiaali ja terveysvaliokunnassa työeläkkeiden indeksitarkistuksia ja sitä mihin minkälaisiin indekseihin työeläkkeet muodostuvat saimme tietää asiantuntijoilta että vähätuloisten eläkeläisten tulotasoa voidaan parhaiten nostaa takuueläkettä korottamalla sen vaikutus on kymmenkertainen verrattuna indeksikorotuksiin koska ikääntyneet sairastavat paljon heille nimenomaan hoitomaksut matkakulut ja lääkekorvaukset muodostavat yli tuhannenkuudensadan euron vuosikustannuksen kysyisinkin voidaanko nyt sitten palata kuitenkin takuueläkkeen nostamiseen löytyykö hallitukselta sisältä kuusikymmentä viiva kahdeksankymmentä miljoonaa euroa jotta tähän edustaja kaikkosen ehdottamaan tasoon päästäisiin miten kokonaisuudessaan voitaisiin köyhiä eläkeläisiä ja heidän tulonmuodostustaan parhaiten lähteä arvioimaan onko se sosiaaliturvauudistus onko se lääkehoidon kokonaisuudistus mitä muita

puhemies kahtena viime syksynä kun olemme valtiovarainvaliokunnan jaostossa käsitelleet stmn pääluokkaa olemme joululahjarahoista jakaneet tukea muun muassa yliopistotasoiselle terveydenhuollon tutkimukselle ja päihdeäideille nyt on syytä antaa kiitos että hallitus on sisällyttänyt muun muassa nämä varsinaiseen budjettiin eikä meidän tarvitse enää sitten näitä miettiä siltä osin mutta tässä budjetissa nousee kyllä meille isoksi kysymykseksi ja varmaan valiokunnassa niin sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuin meillä jaostossa on syytä paneutua ja jo tehtyjen leikkausten kasautumisongelma tähän ei oikeastaan ratkaisua ole toivon että ministeriö tulee esittämään näihin meille meille viitteitä miten niissä päästään eteenpäin arvoisa puhemies yksi iso kysymys on tällä hetkellä se että kun sote uudistus lykkääntyi niin melkein jokaisen kunnanjohtajan pöydällä on sote yhtiön tarjous koko sote kiinteistöjen ja palvelujen ostamisesta miten tähän
arvoisa rouva puhemies myös meillä lapissa kipuillaan tämän sote uudistuksen kanssa meillä on kaksi sairaanhoitopiiriä ja väestöpohja riittää tuskin yhdellekään ja tämä erityisesti länsi pohjassa koska tämän keskittämisasetuksen paineet ovat kovat kaksikymmentä prosenttia leikkauksista lähtisi työpaikkoja on lisäksi kemissä on sairaanhoitajakoulutus tällä olisi heijastusvaikutuksia vuodeosastoille ja poliklinikoille nyt sitten myös siellä on tämä yhtiöittämisratkaisu johon edellinen puhuja viittasi pöydällä toivon kyllä että tässä löytyisi yhtenäinen maakunnallinen ratkaisu edeltäjänne ministeri rehula lupautui kätilöksi tässä asiassa kysynkin ministeri

saarikolta olisitteko myös käytettävissä kätilönä tämän asian ratkaisemiseksi
ministeri saarikko viisi minuuttia
arvoisa puhemies olen vain suorastaan imarreltu jos nimeni sekoitetaan hallituksen pitkäaikaiseen ja erinomaiseen ministeri risikkoon mutta ministeri saarikko vastaa sen minkä ajan puitteissa ehtii kiitos innostavista ja asiantuntevista kysymyksistä tätä hallinnonalan omaa osuuttani kohtaan

tältä osin tapaan myös ensi viikolla länsi pohjan sairaalan edustajia edustaja kankaanniemelle näille kunnanjohtajille ja kuntapäättäjille toteaisin yhtiöpaperit pöydällään malttia ja kauaskatseisuutta sitten kysymyksiä jotka koskivat ainakin edustaja alanko kahiluodolta hallituksen tasa arvopolitiikkaa se oli tärkeä kysymys ja minusta on hyvä että nämäkin asiat nousevat hallituksen agendalle vahvasti ensinnäkin olen hieman eri mieltä siitä että kyllä sukupuolivaikutuksia on aika monessa lainsäädännön osassa kuitenkin arvioitu tiedän että stmn tasa arvoyksikkö tulee tämän syksyn aikana tapaamaan mahdollisuuksien mukaan kaikki hallituksen ministerit ja keskustelemaan jokaisen hallinnonalan tasa arvokysymyksistä se on ensimmäinen asia tasa arvo ei kuulu vain osaksi sosiaali ja terveyspolitiikkaa vaan osaksi kaikkea politiikkaa koulutuspolitiikassa esimerkiksi se on hyvin keskeinen kysymys

vaikutuksia löytyvän se on vakava ihmisoikeusongelma kuten edustaja biaudet sieltä salista toteaa mitä tulee tähän turvakotien rahoitukseen muutoin olen samaa mieltä siitä että rahoitus on vieläkin riittämätön mutta toivon että oppositiosta osaisitte antaa tunnustusta sille että tämä rahoituksen laajentuminen ja euromäärien lisääntyminen se kehitys on ollut huimaa ja positiivista nimenomaan nyt on tarkoitus katsoa näitä alueellisia aukkopaikkoja kohtia joissa suomessa ei ole turvakoteja laisinkaan edustaja mäkisalo ropponen tiedusteli muistisairaiden asemasta ja esimerkiksi kotihoidon yöhoidon mahdollisuuksista on ihan totta että se laitoshoidosta purkautunut työntekijöiden voimavara ja resurssi siis henkilötyövuodet eivät ole riittävällä tavalla kunnissa siirtyneet osaksi kotihoitoa tähän vaikuttaa myös kuntien taloudellinen asema nythän nämä ratkaisut ovat kuntien käsissä

osalta me päädyimme onneksi välttämään henkilöstömitoituksen alentamisen koskien laitoshoitoa mutta laajemmin minusta se on tulkittavissa valvonnan työkaluna ja asiakirjana jolla arvioidaan sitä miten koko vanhuksen arki laitoshoidossa toteutuu tässä yksi tärkeä tekijä on myös se josta minusta rohkeammin pitäisi puhua mitkä ovat teknologian mahdollisuudet digitalisaation mahdollisuudet ja mihin yhä tarvitsemme ennen muuta ihmistä ihmiselle

on maakunnallisia pilotteja käynnissä joissa juuri tuota kotihoidon yöhoidon osuutta pilotoidaan sitten arvoisa puhemies täällä kysyttiin perustellusti myös samapalkkaisuusohjelman merkityksestä voi kun se olisikin niin helppoa tai ministeriöstä mahtikäskyllä hoidettava asia että miesten ja naisten välinen palkkatasa arvo voisi toteutua ohjelman jatkaminen on minusta tärkeää aloitetaan nyt siitä se on myös keskusjärjestötasolla merkittävä yhteinen keskustelufoorumi ja useita hankkeita asiassa on kuitenkin onneksi käynnissä

veteraaniväestön osalta koska kunnat nyt vihdoin aktivoituivat tuota rahaa käyttämään veteraaneille se ikään kuin oli loppumassa kesken vuoden ja hallitus halusi tuota rahaa nyt lisätä pikaisella päätöksellä niin että kenenkään veteraanin palveluketjun ei pitäisi katketa

aluesairaaloiden roolia hieman uudella tavalla käydä hyviä keskusteluja sairaanhoitopiirien sisässä vielä arvoisa puhemies totean vain sen että yhdestäkään aluesairaalasta eivät minun tietojeni mukaan ole valot sammumassa tämän päätöksen vuoksi

arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri saarikolle tämänpäiväisestäkin hyvästä päätöksestä veteraanirahojen suhteen näin pitää toimia silloin kun tarvetta näillä kunniakansalaisilla on niin silloin rahaa pitää löytyä tänään hallitus on lisännyt sitä yksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa siihen että jokainen sotaveteraani saa hoitoa sotiemme veteraaneja on elossa enää vajaa seitsemäntoistatuhatta heistä sotainvalideja keski ikä yli yhdeksänkymmentäkaksi vuotta ja vajaan kymmenen vuoden päästä heitä on jäljellä enää reilu tuhat nyt on oikea aika hoitaa nämä asiat juuri tällä tavalla kuin hoidetaan tässä budjetissa jota tänään käsittelemme ensi vuodelle ensimmäistä kertaa historiassa esityksessä on suoraan automaattisesti eurot sillä tasolla kuin tarvitsee olla ja tästä iso kiitos ministeri saarikolle eli jokainen veteraani saa ensi vuonna puolisonsa kanssa riittävän ja ansaitsemansa
arvoisa puhemies on todella iloista kuulla ja hyvä tunne sydämessä ministeri saarikon innostusta tehtäväänsä ja olen varma siitä että että niitä voimia tarvitaan ja voin vakuuttaa että täältä eduskunnastakin niitä löytyy yli puoluerajojen varsinkin tasa arvoasioissa naisverkostosta peräänkuulutan yhdeksänkymmentä luvun voimaa jolla voisimme ehkä vieläkin olla vahvempia tässä miesten ja naisten välisessä valtapelissä budjettivaroista joka näkyy esimerkiksi turvakotipaikkojen kuitenkin aika sanotaan vaatimattomassa korotuksessa joskin sekin on hyvä minun kysymykseni on toinen tällainen murheenkryyni jossa itse jo viisitoista vuotta sitten epäonnistuin kun ministeri puhui niin hyvin siitä että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja lapsiperheiden asemaa halutaan parantaa

ja yksinhuoltajalisien osalta niin onko nyt niin että tätä toimeentulotuen yhteensovitettavuutta parannetaan koska muutenhan tämä raha ei tule kaikkein köyhimpien

iloinen siitä kuinka paljon olemme keskustelleet tänään tasa arvosta ja omaishoidon asiasta haluaisinkin muistuttaa että omaishoitajista kolme neljäsosaa on naisia

omista vanhemmistaan arvoisat ministerit mitä me voimme tehdä tälle eilen valtiovarainministeriön keskustelussa suurin osa oli miehiä ja puheenvuorot saivat miehet tänään salissa on paljon enemmän naisia

puhemies hallituksen budjettiesityksessä on erittäin hyviä asioita joita täällä on jo moneen kertaan puhuttu liittyen takuueläkkeeseen lapsiperheiden erilaisten etuuksien korotukseen minimisairauspäivärahan korotukseen ja niin edelleen samapalkkaisuudesta täällä on noussut ministeri vastasi siihen erittäin hyvin mutta minä lisään painetta vielä työmarkkinakenttään siellä nämä ratkaisut pitää yhdessä tehdä jos siellä ei ole tahtotilaa niin tämä tavoite ei silloin toteudu sitten kysymys siitä mitä tapahtuu tämän terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen jälkeen nyt on vain suurena vaarana se että kun sairaanhoitopiirien johdolla tehdään näitä päätöksiä meillä on aluesairaaloita jotka eivät kuulu sairaanhoitopiiriin mutta myöskin sitä kautta syntyy helposti tilanne että koko sairaanhoitopiirin alueella ei ole kuin se yksi erikoissairaanhoidon päivystyspiste siellä keskussairaalassa terveyskeskustasoinen päivystys ollaan ainakin käsittääkseni varsinais suomesta

arvoisa puhemies haluan myös kiittää sosiaali ja terveysministeriötä ja opetus ja kulttuuriministeriötä siitä että saimme pilottirahoituksen kansallisen neurokeskuksen perustamiseksi kuopioon tuo neurokeskus vahvistaa merkittävältä osaltaan terveyspoliittista tutkimusta terveydellistä tutkimusta ja innovaatiotoimintaa joilla on myös kansainvälistä merkitystä haluan kuitenkin kysyä ministereiltä sitä kuinka voimme varmistaa tuo tutkimustoimintaan sijoitettu raha oikeasti poikii tulevaisuudessa myös innovaatioiksi kaupallisiksi tuotteiksi ja kasvattaa kansantalouttamme kun samanaikaisesti vähennämme tieteelliseen tutkimukseen terveystieteissä käytettävää rahoitusta määrärahat eivät voi kohdentua vain hetkellisesti vaan pitkäjännitteisyys on se periaate jolla tällaista tutkimusta tulee jatkossa tukea haluan myös kiittää saattohoitoon annetuista panostuksista totuus kuitenkin on että koska sote uudistuksen yhteydessä valmistelua saattohoidosta ja sen organisaatiosta tehdään asia on myöhässä saattohoitopotilaiden kannalta mitä

puhemies olen erittäin iloinen ensi ja turvakotien rahoituksen vahvistamisesta sitä on täällä vuosikausia aina yritetty ja nyt selvästi trendi on nouseva tämän lisäksi tietenkin täytyy tehdä monia muitakin toimia jos haluamme elää istanbulin sopimuksen hengessä on on kerta kaikkiaan pystyttävä luomaan järjestelmiä joissa ennalta ehkäistään perhe lähisuhdeväkivaltaa ylipäätään väkivaltaa siinä kunnat ovat myös ennalta ehkäisevässä työssä avainasemassa osa kunnista on lähtenytkin tekemään tätä työtä samoin tuo päihdeäitien hoito kolme miljoonaa euroa se on erinomaisen hyvä raha me tiedämme miten erinomaista palvelua tässä päihdeäitien hoito ohjelmassa äidit saavat ja ja tiedämme miten arvokasta se on tietenkin tuleville sukupolville
mutta siihen vielä varhaista tukea lisää ja ja neuvoloista lähtien niin tästä saadaan hyvä kokonaisuus onko jotain uutta vielä tulossa en puhu nyt rahasta vaan puhun tästä palvelujärjestelmästä

erittäin tyytyväinen että tuore perheministeri saarikko on ottanut omaksi elämäntehtäväkseen perhevapaauudistuksen tekemisen se on tehtävä juuri lapsi ja perhenäkökulmat huomioon ottaen ja perheiden tarpeet etunenässä mutta olen saanut paljon palautetta että vanhemmuuden kustannusten jaosta tulisi edelleenkin keskustella hallitus on antanut jo käden ojennuksen siitä siitä että vanhemmuuden kustannuksia jaetaan työnantajien kesken ja hallituskin siihen panostaa mutta haluamme toivottavasti jatkaa myöskin jatkaa myöskin keskustelua näistä kustannuksista työmarkkinaosapuolten kesken perheköyhyyden poistamiseksi hallitus tekee mielettömän listan lasten ja perheiden etuuksien parantamiseen varhaiskasvatusmaksuja alennetaan kokeillaan maksutonta varhaiskasvatusta äitiyspakkaukseen tehdään korotuksia minimejä äitiys isyys vanhempainrahoissa korotetaan lista on todella pitkä listaus ja ja työ näyttävät nyt hyvältä

kunnioitettu puhemies todellakin tämän hallinnonalan budjetti on mielestäni hyvin koostettu tämä on valtava kokonaisuus tässä näkyy teidän kummankin kädenjälki tietenkin onhan tässä omat kipupisteensä olemassa oikeastaan se pahin kipupiste tässä on se että nämä tietyt leikkaukset mitä hallitus on tehnyt kohdistuvat tietylle pienelle joukolle ja se näkyy taas siellä alimmassa tulodesiilissä elikkä he tavallaan menettävät eniten tässä no mitä tälle asialle sitten oikein voitaisiin tehdä jos ajatellaan vaikkapa asumiskustannusten nousua se heijastuu taas toisaalta sitten valtaviin asumistukimenoihin mitä tässä hallinnonalalla maksetaan tämä on valtavan iso kokonaisuus mutta miten tätä olette oikein pohtineet edustaja kankaanniemi tätä kysyikin jo mutta se ei ihan tässä vastauksessa tullut esille

arvoisa rouva puhemies kun edustaja mäkisalo ropponen muistutti meitä kiitettävällä tavalla muistipäivästä ja muistin hoidosta niin muistutan nyt demareita esimerkiksi edustaja salonen tässä ihmetteli minkä tautta veteraanien rahoja on leikattu totta kai ne veteraanirahat vähenivät kun veteraaneja siirtyi ajasta

muistipäivän kunniaksi haluan kertoa pari asiaa kun te olitte silloin viime kaudella hallituksessa vastuussa kuntien kuntien talous romahti lähes kaksi miljardia vuoden kaksituhattaviisitoista kaksituhattaviisitoista tasossa meni lähes kaksi miljardia kuntien valtionosuuksia pois se johti siihen että eiväthän kunnat silloin palveluja pystyneet tekemään kun moni kunta oli lakkautusuhan alla kun meni talous miinukselle tämän takia toivoisin että teillä olisi vähän rakentavampi ote kysyn ministeri saarikolta kun sote uudistus etenee millä lailla se asia hoidetaan sitten

arvoisa puhemies kun tutustuimme ensi vuoden budjettiin niin nimenomaan virkamiehet kertoivat että leikkauksia on tulossa veteraanien veteraanien osalta elikkä tämä ensi vuoden budjetti pitää sisällään pitää sisällään leikkauksen ja kun tänään kuulimme kyselytunnilla että tänään on tehty tämän vuoden budjettiin lisätalousarvioesitys jossa veteraanien määrärahoja lisätään niin halusin kysyä tästä ja tarkentaa että miten tämä asia nyt sitten meni tästä oli kyse ei minun muistissani olevasta ongelmasta vaan vaan epäselvyydestä mutta haluan vielä kysyä vanhuspalveluista koska niiden osalta huoli on on suuri siellähän myös laatua heikennetään leikkaukset ovat miinus neljä pilkku kaksi miljoonaa kun samanaikaisesti esimerkiksi riittää sata miljoonaa euroa lisää valinnanvapauspilotteihin joista emme tarkalleen ottaen vielä tiedä sisältöä olisin kysynyt ministeri saarikolta te tunnette vanhuspalvelujen todellisuuden hyvin voitteko luvata etteivät nämä laatuheikennykset nyt sitten kuitenkaan johda ojasta allikkoon
arvoisa puhemies kysyn sote uudistuksen ja kuntien välisestä suhteesta laaja käsitys mutta samalla siis väärä käsitys on että kunnat on tässä pantu ikään kuin kokonaan ulos tämän sote uudistuksen ja tämän tämän aihepiirin hoitamisesta kun kuitenkin on niin että ennalta ehkäisevä toiminta erittäin voimallisesti asettuu juuri kuntien ja kaupunkien kaupunkien vastuulle se ennaltaehkäisevyyshän on tässä koko sote hommassa pitemmän päälle ajateltuna aivan ääriolennainen asia aivan ääriolennainen asia myös rahojen riittävyyden näkökulmasta katsottuna kysymykseni kuuluukin nyt rouva ministerille miten te näette tämän asian nykyvaiheen onko kunnissa tämä asia otettu niin kuin se pitää ottaa ja olisiko tarpeen että hallituksen puolelta sotea eteenpäin vietäessä tähän asiaan kiinnitettäisiin vieläkin rankempaa huomiota

puhemies haluan kiittää ministeri saarikkoa tästä hyvästä vastauksesta ja olen iloinen siitä että vanhustenhuollossa hoitajamitoitusta ei heikennetä vaikka laatusuositusta tarkastetaan termi tuntuu hieman hassulta kun laatusuosituksia tarkastetaan ja me kaikki tiedämme että palvelut tulevat sen myötä heikentymään mutta olisin hieman konkretiaa vielä toivonut tähän vastaukseenne mistä nämä neljän pilkku kahden miljoonan euron säästöt sitten lopulta syntyvät ymmärrän että digitalisaatio ja robotisaatio ovat tätä päivää ja tulevaisuutta mutta ei sillä hoitotyössä kuitenkaan ihmistä korvata

hyvä puhemies minäkin tähän vanhustenhoitoon palaisin vielä vanhuspalvelulakiahan on nyt seurattu ja tarkkailtu millä tavalla se käytännön kentällä toimii palaute siitä ymmärtääkseni on ollut juuri se että sinne kotihoitoon tarvitaan vielä edelleen toimia jotta saadaan riittävästi auttavia käsipareja se on myös se palaute minkä itse saa sieltä omaisilta ja jopa niiltä iäkkäiltä ihmisiltä joilla käy sitä apua hoitajan aika on kovin nopeaa ja hoitaja tulee milloin sitten sattuu hänellä on niin monta hoidettavaa että välttämättä ei aina pidä sama kellonaika mitä sille ongelmalle voitaisiin tehdä että se potilas siellä kotona tai se iäkäs vanhus kohtaisi sen hoitajan ja hoitajalla olisi tarpeeksi aikaa mitä tulee siihen hoitajamitoitukseen siellä vanhustenhoidossa sehän on hyvin matala edelleen elikkä jos meillä olisi resursseja niin kyllä mielelläni sitä nostaisin mitä mieltä olette siitä milloin me suomessa sanomme että me nostamme hoitajamitoitusta ja vielä kotihoidon hoitajamitoituksesta milloin

on erittäin iloinen asia että syntyville vauvoille löytyy budjetista lahja suomen sata vuotisjuhlavuotena suomalaista innovaatiota äitiyspakkausta korotetaan kolmellakymmenellä eurolla tämä on yhden pilkku kuuden miljoonan euron satsaus vauvoihin arvoisa ministeri minä olen hiukan hiukan utelias tuon lahjan suhteen eli mikä tämä lahjan sisältö on miten on tarkoitus kehittää nyt tätä pakkausta mitä uutta saadaan tällä kolmellakymmenellä eurolla per pakkaus

puhemies ensinnäkin kiitos ministeri saarikolle siitä että hän vastaa kysymyksiin ja kuuntelee sitten palaan tähän terveydenhuoltolakiin keskustan kansanedustaja niilo keränen kirjoitti blogissaan suurin piirtein ei nyt vuosi sitten mutta muutama kuukausi sitten näin saamiensa lausuntojen jälkeen sosiaali ja terveysministeriö teki vaihtoehtoisen mallin pienten sairaaloiden leikkaustoimintaan mallissa olisi voinut tietyin edellytyksin myöntää poikkeusluvan leikkaustoiminnan jatkamiseen tätä asettuivat kannattamaan monet keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajat samat edustajat kannattivat myös vaasan lisäämistä kolmanneksitoista laajan päivystyksen sairaalaksi monipuoluehallituksen raakuus on siinä että kolmannen hallituspuolueen edustajat eivät suostuneet muuttamaan hallituksen alkuperäistä esitystä kokoomus voitti yksi viiva kaksi ministeri saarikko voitteko vahvistaa että asia oli näin tietääkö koko hallitus että sairaalaverkon supistukset tarkoittavat myös merkittäviä rajoituksia päiväkirurgiaan yksityisellä puolella ovatko mehiläinen terveystalo pihlajalinna ja muut tietoisia tästä

arvoisa puheenjohtaja hyvä ministeri kiitän teitä siitä että sosiaali ja terveysministeriön budjetissa on sote tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toiminnan aloitus tietosuojavaltuutettu on on kiinnittänyt huomiota siihen että sosiaali ja terveystietojen käyttötavat ja perinteet ovat hyvin arkaaisia koskeeko tämä toimeksianto nyt myös tätä valmistelua vai koskeeko se pelkästään tieteellistä tutkimuskäyttöä kuten mainitsitte alustuspuheenvuorossanne vai koskeeko se myös sote uudistukseen valmistautumista

arvoisa puhemies palaan vielä hetkeksi muistisairaiden tilanteeseen heitähän suomessa on satayhdeksänkymmentäkolmetuhatta eli ei mikään pieni marginaaliryhmä suurin osahan näistä muistisairaista pärjää avun ja tuen avulla kotona ja kotihoitoa voidaan tukea erinomaisesti esimerkiksi kuljetuspalveluiden avulla monilla muistisairailla ei ole varaa maksaa taksia itse ja monelle yleisten kulkuneuvojen käyttö on vaikeaa ja jopa mahdotonta kodin ulkopuolella käyminen on kuitenkin ihmisen perusoikeus varallisuudesta riippumatta kysynkin nyt miksi hallitus on jättämässä muistisairaat uuden vammaispalvelulain ulkopuolelle vaikka muistisairaat kansainvälisestikin luokitellaan vammaisiksi vähävaraisille muistisairaille tämä tarkoittaisi neljän seinän sisälle jäämistä sillä vanhuspalvelulaki ei valitettavasti takaa riittäviä kuljetuspalveluita muistisairaille

puhemies tämä pääluokka sivuaa laajasti ihmisen koko elinkaarta niin kuin täällä sanottiinkin äitiyspakkaus on ainutlaatuinen sanonpa melkein koko maailmassa suomen mallin mukaista on kokeiltu kolmessakymmenessä eri maassa ja nyt tämän vuoden puolella esimerkiksi skotlannissa otetaan tämä

myös on on kiitettävää että päihdeäitien hoitoon otetaan lisämäärärahaa mutta kysyisin samalla kun silloin ennen hyvään aikaan niin kuin sanotaan oli tämä perhetyö ja tiedämme että kun lapsi syntyy niin joka perhe ei ole valmis ottamaan sitä lasta hyvin vastaan onko mitenkään mahdollista että juuri ennaltaehkäisyä ajatellen voitaisiin tätä perhetyötä tehdä tätä monissa kunnissa kaivataan edelleen samoin vielä mikä on tämä saattohoitolaki tulevaisuudessa siitä ollaan saatu erittäin hyviä kokemuksia koko saattohoidosta esimerkiksi itse tutustuin pirkanmaan
vielä ennen ministeriä edustaja heikkinen
rouva puhemies tässä on sivuttu saattohoitoa ja sitä tarvitaanko erillinen saattohoitolaki on todella hienoa että miljoona euroa saattohoidon tasaiseen saatavuuteen ympäri suomea panostetaan selvitin tätä asiaa keväällä kun tämä eutanasiakysymys nousi esille ja itä suomen yliopiston tutkijat paneutuivat tähän heidän mielestään olennaista olisi että kivunhoito palliatiivinen hoito ja saattohoito saataisiin hoitoalan ammattilaisten erikois opinnoista perusopintojen ja harjoittelun puolelle tämä olisi olennaista että jatkossa kaikki osaisivat jotta se saattohoito tulisi ammattiosaamisen kautta eikä lailla määrättynä tähän yhteiskuntaan kysynkin ministeriltä kun olen tästä myös kirjallista kysymystä jättämässä miten voisitte vaikuttaa opetusministeriön puoleen että tähän asiaan paneuduttaisiin että tätä asiaa oikealla tasolla opetettaisiin

arvoisa puhemies kiitos hyvistä lisäkysymyksistä vastaan suinkin ehdin edustaja mäkisalo ropposelle ensinnäkin se väitteenne oli hyvin kova joka liittyi muistisairaiden palveluiden saatavuuteen rohkenen sanoa että ei muistisairaita olla jättämässä palveluiden ulkopuolelle olen hyvin kiitollinen siitä osaamisesta ja asiantuntemuksesta mitä itse olette antanut niin kansanedustajana kuin muistiliiton puheenjohtajana tämän kysymyksen kansalliseen esiintuontiin ja olen teiltä oppinut tässä hyvin paljon asia on itselleni myös hyvin tärkeä ja ajattelen niin ja haluan todentaa sen nykyjärjestelmänkin eiväthän nytkään ikääntymisen myötä tulleet vaikeudet ole peruste saada vammaislain mukaisia palveluita eli pääosa palveluista järjestetään sosiaalihuoltolain perusteella iästä tai diagnoosista huolimatta mutta kysymys on hyvin vaikea ja vedämme tässä rajaa myös vanhuspalveluiden vammaispalveluiden ja sosiaalihuoltolain laajojen lakikokonaisuuksien välille näitten ihmisten osalta aiemmaltakin puheenvuorokierrokselta muutama huomio perhevapaista on julkisesti ollut listattuna ne teemat joita hallitus budjettiriihessä sopii uudistuksien reunaehdoiksi ja tuo kokonaisuus aivan kuten edustaja mikkonen hyvä tovi sitten totesi ei ei ole mitenkään erityisen helppo yhteensovittaa näitä kaikkia arvopohjia ja euromääräisiä faktoja ja tosi kunnianhimoisia tavoitteita mitä uudistuksella on varsinkin vielä tässä aikataulussa mutta me teemme tässä suhteessa parhaamme ja koska tiedän että oikeastaan kaikki eduskuntaryhmät ovat edustautuneet ja halunneet tähän kysymykseen ottaa kantaa niin tämän perhevapaatyöryhmän puheenjohtajana yhdessä kollegoiden mattila ja grahn laasonen kanssa olemme juuri eilen sopineet että osana työn aloittamista me kutsumme kaikki eduskuntaryhmät koolle ja haluamme kuulla teidän näkemyksiänne

ja mitä tulee tähän edustaja taimelan esiin nostamaan maksuttomuuden kokeiluun koko tästä teemasta vastaa valtion budjetissa opetusministeri myös tämän merkittävän päätöksen osalta varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta minusta edustajat kääriäinen ja puska molemmat puheenvuoroissaan totesivat hyvin ansiokkaasti tämän sosiaali ja terveyspolitiikan ison kuvan siis sen että kysymys on edelleen tänä päivänä järjestelmistä ja teknologian kehittymisestä huolimatta ja niiden kanssa terveyden edistämisestä ja kansanterveystyöstä ja kyllä kunnilla on siinä uusi rooli olen itse ajatellut että huomaan meidän poliittisten päättäjien puhuvan sote uudistuksesta aina hyvin järjestelmälähtöisesti ja kerromme niistä järjestämisen vastuista

ja puskan lailla siirtää vahvasti sinne hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn suuntaan ja varjelisimme perusterveydenhuollon lähipalveluverkkoa tämän koko järjestelmän ytimenä koska siitähän sote uudistuksessa ennen kaikkea on kysymys saattohoitolaista myös tiedustelitte tunnistan hyvin voimakkaasti sen että useampi eduskuntaryhmä tai yksittäinen kansanedustaja on tehnyt aiheesta lakialoitteita minusta ne on arvioitava tarkkaan ja tälle ikään kuin ensiaskel on ne kansalliset kriteerit ja tämä määräraha jolla nämä kriteerit voidaan levittää kentän työhön

tämän työn ytimessä niin että niistä muodostuisi perhekeskuksia ennalta ehkäisevälle työlle myös niin että järjestöjen panos olisi niissä tiiviisti mukana

asioiden käsittelyä ministeri mattila seitsemän minuuttia

arvoisa puhemies minunkin puolestani hyvää muistiviikkoa kaikille mutta sitten tähän talousarvioesitykseen sosiaali ja terveysministeriön esityksessä vuodelle kaksituhattakahdeksantoista on kiinnitetty huomiota työllistymisen edistämiseen ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloon tämä näkyy muun muassa vähimmäismääräisten sairauspäivärahojen ja takuueläkkeen korotuksina sekä työttömyysturvan uudistuksina hallinnonalan osuus valtion talousarvioesityksessä ensi vuodelle on tuo viisitoista miljardia euroa joka on runsas neljäsosa valtion talousarviosta määrärahaesitys on miljoonaa euroa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista varsinaista talousarviota suurempi menojen lisäys aiheutuu muun muassa valinnanvapauskokeilusta ja tarvearviomuutoksista sekä joidenkin aiempien päätösten vaikutuksesta vuodelle kaksituhattakahdeksantoista näistä muun muassa kilpailukykysopimus ja opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin eläketurvaa parannetaan kohdentamalla takuueläkkeen ja siihen kytköksissä olevien etuuksien korotukseen kahdeksantoista miljoonaa euroa takuueläke nousee arviolta nettovaikutukseltaan viiva kahdeksan euroa kuukaudessa vastaavasti nuorten kuntoutusrahaa sekä ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa kuntoutuksen vähimmäismäärää korotetaan osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi myös eläkettä saavan hoitotuen hoitotuen perustukea korotetaan noin seitsemäänkymmeneen euroon kuukaudessa mikä lisää valtion menoja noin kymmenen miljoonaa euroa tuella autetaan vammaista tai pitkäaikaisesti sairasta henkilöä selviytymään jokapäiväisessä arjessa perusturvan ensisijaisuuden turvaamiseksi suhteessa toimeentulotukeen nostetaan vähimmäismääräisen sairauspäivärahan vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan tällä pyritään varmistamaan että tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen korotus lisää valtion menoja kahdeksalla miljoonalla eurolla matkakorvausten ja matkojen välitystoimintaa uudistetaan taksiliikenteen vapautumisen vuoksi heinäkuusta kaksituhattakahdeksantoista lukien tähän on varattu lisämäärärahaa kaksi miljoonaa euroa sairausvakuutuksessa suurin euromääräinen muutos aiheutuu kilpailukykysopimuksen vaikutuksista sopimuksen mukaisesti työnantajan sosiaaliturvamaksun alentaminen ja pienituloisimpien palkansaajien maksurasituksen kevennys lisäävät määrärahatarvetta sadallakolmellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla veteraanien tukemiseen kohdennetaan runsaat satakahdeksankymmentäyksi miljoonaa euroa josta kolmekymmentäkaksi seitsemän miljoonaa euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen arvoisa puhemies työttömyysturvaan ehdotetaan määrärahoja kaksi pilkku seitsemän miljardia euroa mikä on miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista varsinaisessa talousarviossa tämä aiheutuu pääasiassa työttömyysasteen ennustetusta alenemisesta työllisyyden lisäämiseksi otetaan käyttöön niin sanottu aktiivimalli omavastuupäivin uudistuksen arvioidaan vähentävän määrärahatarvetta sosiaali ja terveysministeriön pääluokassa yhdeksän pilkku viisi miljoonaa euroa aktiivimallilla työttömiä kannustetaan työhön ja osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin myös lyhyeksi aikaa työttömyyden alussa olevien omavastuupäivien määrä vähenee seitsemästä päivästä viiteen päivään työttömyyden tarkastelujakso on kolme kuukautta ja kunakin tarkastelujaksona työttömyysturvaan tulee yksi kuukausittainen omavastuupäivä jonka voi välttää olemalla aktiivinen aktiivisuusvaatimus aktiivisuusvaatimus täyttyy jos on yhden viikon työssäoloehtoon luettavassa työssä tai yhteensä kahdeksantoista tuntia työssä tarkastelujakson aikana tai on viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa myös yritystoiminnan aloittamista työttömyyden aikana helpotetaan työllisyyden edistämiseksi lisäksi mahdollistetaan lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuutta menettämättä jolla edistetään ammatillisten valmiuksien parantamista ja yritystoiminnan aloittamista tukevia opintoja nämä muutokset lisäävät määrärahatarvetta kolmetoista viisi miljoonaa euroa ammatillisen kuntoutuksen kehittämiseen ja kriteerien uudistamiseen on varauduttu neljä pilkku nolla miljoonan euron määrärahalla lisäksi palkkatuen määrärahaa korotetaan neljällätoista pilkku yhdellä miljoonalla eurolla arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintamenomomenteille ehdotetaan satakahdeksankymmentäkaksi miljoonaa euroa jossa on huomioitu yhteensä noin kolmen miljoonan euron säästötoimenpiteet hallinnonalan laitosrakennetta kehitetään yhdistämällä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhteiseksi sosiaaliturva asioiden muutoksenhakulautakunnaksi sosiaali ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen stean kautta jaettaviin avustuksiin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi kohdennetaan

miljoonaa euroa tämä on neljäkymmentä miljoonaa euroa enemmän kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna

nyt on mahdollisuus pyytää vastauspuheenvuoroja tähän aihealueeseen

ykn yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ei vates säätiön tekemän kyselyn mukaan ole vielä vaikuttanut siihen että vammaisten henkilöiden työhön pääsy tai opintojen suorittaminen olisi yhdenvertaista muiden kanssa vammaissopimusta ei vielä tunneta eivätkä esimerkiksi kehitysvammaiset edelleenkään juuri työllisty palkkatyöhön yli kaksituhatta heistä tekee töitä tällä hetkellä palkatta vaikka heillä olisi kykyä nimenomaan palkkatyöhön osittain on kyse kielteisistä asenteista mutta myös tiedon ja ymmärryksen puutteesta kysynkin teiltä ministeri mattila mitä hallitus on tehnyt tai tekee nimenomaan vammaisten henkilöiden työllistymisen parantamiseksi onhan meillä menossa tämä kärkihankekin osatyökykyisille tie työelämään

arvoisa puhemies jos pienituloinen eläkeläinen joutuu sairaalaan saa sieltä uuden lääkityksen kotiuduttuaan kotiuduttuaan kokee että toimikaan hakeutuu uudestaan lääkärille saa sen jälkeen uuden lääkityksen joutuu vaihtamaan sitä pahimmillaan vielä matkustaa takseilla nämä välit välit näihin palveluihin palveluihin ja kotiin niin kaikki tämä maksaa tälle pienituloiselle eläkeläiselle aivan liikaa ministeri mattila teillä on mahdollisuus katsoa tätä koko kokonaisuutta eli erilaisten kulujen kasautumista erityisesti pienituloisille henkilöille nyt vielä kun kansaneläkettä leikataan kaksisataaneljäkymmentä euroa niin suomessa ei ole enää pienituloisen eläkeläisen varaa sairastaa ministeri mattila voitteko nyt luvata että tämä asia tullaan korjaamaan tästä esitetystä budjetista

yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuuksien eli evo rahoituksen määrä on jatkuvasti ollut laskusuuntainen suomessa on vahva erikoislääkäripula ja yliopistosairaalat ja yliopistot kipuilevat riittämättömien resurssien kanssa siitä että saisimme kriittisille aloille kuten syöpätaudit fysiatria ja psykiatria myös tulevaisuudessa riittävästi erikoislääkäreitä lisäksi työterveyshuoltoon ja yleislääketieteeseen erikoistuminen on vaikeutunut koska lyhytaikaisia niin sanottuja erikoistumistehtäviä on vaikea resurssien puutteen takia saada kuinka on perusteltavissa että evo valtionosuusrahoituksen määrärahat eivät vastaa todellista tarvetta koska seurannaisvaikutukset terveydenhuoltojärjestelmämme toimimattomuuteen ovat vakavat

arvoisa puhemies kun opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin niin täällä salissa oli suuri huoli siitä tarkoittaako se sitä

kaiken kaikkiaan tullaan laskemaan koska sinne siirtyi iso joukko asumistuen saajia nythän se tässä budjetissa nähdään että näin todellakin tapahtuu elikkä asumistuesta ollaan leikkaamassa neljäkymmentä miljoonaa euroa jo tässä vaiheessa tiedetään että käytännössä osa tästä säästöstä valuu toimeentulotuen piiriin koska nämä ihmiset joiden asumistuki pienenee joutuvat sitten hakemaan toimeentulotukea ja arvioidaan että siinä puhutaan noin kahdestatoista miljoonasta eurosta tämähän on aivan aivan hullu säästö varsinkin kun kun tiedämme että ne ihmiset jotka joutuvat toimeentulotuen piiriin ovat erinomaisen suuressa loukussa siinä että heidän ei kannata tienata lisärahaa itse tämä on on nyt aivan hölmöläisen hommaa voisiko tätä harkita uudelleen ja perua

arvoisa puhemies sipilän hallituksen päätösten seurauksena lähes kaikkien eläkkeiden ostovoima on heikentynyt hallituksen politiikan vaikutus on selvästi eläkeläisköyhyyttä kasvattava ja eniten ovat hävinneet ne joiden eläke on alle tuhat euroa arvoisa ministeri keskustan ryhmäpuheenjohtaja kaikkonen esitti budjettiriihen alla takuueläkkeeseen tuntuvaa korotusta noin neljääkymmentä viittäkymmentä euroa mutta se kutistui melkoisesti budjettiriihessä

arvoisa puhemies hallitus esittää takuueläkkeen nostamista viidellätoista eurolla mielestäni tämä ei ole riittävää takuueläkkeellä elävät kuuluvat yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa oleviin ja heistä on pidettävä parempaa huolta tämä väestöryhmä kuuluu myöskin menoista suurin osa sairaanhoitoon liittyvistä kustannuksista siihen liittyen että meillä on yksi katto lääkkeille yksi katto matkakustannuksille ja yksi katto asiakasmaksuille kysyn arvoisa ministeri voisiko meillä tulevaisuudessa olla yhteinen maksukatto kaikille näille maksuille

arvoisa puhemies ministeri te puhuitte tästä aktiivimallista kysyisin onko onko teillä riittävät selvitykset jo valmiina siitä että se todella lisää työllisyyttä vai onko tulossa vain pakkotoimenpiteitä niitä eivät työttömät kyllä erityisemmin kaipaa enää sitten näistä eläkekysymyksistä tuossa kyselytunnilla puhuttiin ja nostaisin kysymyksen eläke eroista meillä on varsin suuret eläke erot ja kun nyt tuloerot muutoinkin ovat kasvussa niin onko teillä suunnitelmia siihen että eläke eroja voitaisiin järjestelmien sisällä tasata niin että suuriin eläkkeisiin tulisi leikkauksia ja sitten pienempiä voitaisiin korottaa tämähän olisi oikeudenmukaista ja järjestelmässä on rahaa mutta onko tällaiseen halua ja

arvoisa puhemies en ole nyt lainkaan vakuuttunut siitä että kiitän oikeaa ministeriä mutta kiitos joka tapauksessa hoitotyön tutkimussäätiön kahdensadantuhannen euron määrärahasta tässä juuri soten kynnyksellä tarvitaan nimenomaan tällaista tällaista hoitotyön tutkimussäätiön työtä eli tuotetaan näyttöön perustuvaa toimintaa jolla tehostetaan terveydenhuollon vaikuttavuutta ja nimenomaan satsataan sinne ennaltaehkäisyyn täytyy sanoa että ruokahalu kasvaa syödessä eli eli vielä tässä on yli viisisataatuhatta euroa eroa siihen mitä käypä hoito suosituksiin laitetaan laitetaan rahaa katsoin tuota budjettikirjaa mutta joka tapauksessa tämä on nyt ensimmäinen kerta kun tämä hoitotyön tutkimussäätiön

herra puhemies eriarvoisuuden kielteiset vaikutukset ovat alkaneet näkymään myös meillä niin toimeentulo kuin terveyserojen kasvuna terveyserojen kasvun osalta miesten eliniässä on jo kahdentoista vuoden ero siitä riippuen miltä asuinalueelta tulee millaisella koulutuksella ja millaisella toimeentulon tasolla parempiosainen siis elää kaksitoista vuotta pidempään kuin mies jolla on heikompi koulutus toimeentulo tai huonompi asuinalue hallituksella on tällä hetkellä kärkihanke jossa pyritään edistämään terveitä elämäntapoja vahvistetaan mielenterveyttä torjutaan yksinäisyyttä sekä pyritään kaventamaan näitä terveyseroja voitteko ministeri mattila kertoa mitä konkretiaa tämä tämä kärkihanke on tuonut tullessaan

puhemies tällä hallituskaudella pienituloisiin on kohdistunut paljon yhtäaikaisia leikkauksia tänään suullisella kyselytunnilla tuotiin esille hyvin se että perusturvan leikkaus lääke ja matkakustannusten leikkaukset asumistuen leikkaukset samoin kuin nämä vanhuspalveluiden leikkaukset ne kaikki kohdistuvat ikään kuin

ja vaikeuttavat ratkaisevasti näiden ihmisten asemaa on uutisoitu että yhä useammin pikavippejä joudutaan ottamaan ihan tavallisiin arjen menoihin kuten lääkkeisiin ja ja asumiseen tilannetta helpottaisi se jos meillä olisi asiakasmaksuille sekä lääke ja matkakuluille yhteinen katto joka kerryttäisi yhtä aikaa näiden kaikkien kaikkien yhteenlaskettua summaa jolloin pienituloinen joutuisi ikään kuin vähemmän maksamaan itse kuin tällä hetkellä ministeriltä onko ministeriössä selvitetty tällaisen yhteisen yhteisen lääkemaksu ja asiakasmaksukaton käyttöönottoa

meillä on suomessa joukko nuoria ja lapsia joilla on ilmennyt vakavia toiminnallisia häiriöitä kroonista väsymystä lihasheikkoutta ja ja muuta vastaavaa epämääräisistä oireista on on monessa tapauksessa kyse

ja terveydenhuoltomme on heitä hoitanut psyykkisten oireiden kautta olen ymmärtänyt ministeri mattila että sosiaali ja terveysministeriössä on asetettu puolueeton selvitysryhmä tutkimaan tätä tilannetta tilanne on huolestuttava meillä on joukko lapsia ja nuoria jotka eivät tällä hetkellä saa hoitoa ja kun vanhemmat heille hoitoa hakevat sellaista hoitoa kuin ivig joka esimerkiksi heille auttaa niin heistä tehdään lastensuojeluilmoituksia pahoinpitelyilmoituksia ja muita tämä on kestämätön tilanne ja toivoisin että ministeri voisi tähän jotain valaista
ministeri mattila viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitoksia edustajille kysymyksistä ensinnä aloitan tuosta edustaja paloniemen hyvästä kysymyksestä todellakin vammaissopimus on ratifioitu ja sen myötä tietysti palvelujärjestelmä kehittyy varmasti hivenen myöskin jälkijunassa totta kai varmasti osaan pystytään vastaamaan välittömästi mutta tärkeä asia on kaikkien näitten osatyökykyisten työllistyminen koska he he ovat aika kirjava joukko kuitenkin mutta tämä tämä yksikin ryhmä minkä nostitte kehitysvammaiset on on tärkeä meillä on meneillään osku hankkeelle jatko ote eli tämä osatyökykyiset työelämään hanke josta tuloksia varmasti ehkä kuitenkin vasta ensi vuoden aikana paremmin mutta haluan vakuuttaa teille että nämä hankkeet ovat käynnissä meillä on työkykykoordinaattorikoulutusta mikä on ollut tavattoman suosittua koko suomessa ja tähän tähän asiaan on tartuttu viedään sitä eteenpäin no sitten edustaja salonen nostitte nämä pienituloisten eläkeläisten kysymykset siitä voidaanko tässä nyt perua hallituksen esitys enhän voi tietenkään sellaista sanoa että tässä hallituksen esitystä muutettaisiin hallituksen esitys etenee se käsitellään eduskunnassa kuten olen todennut se on aika tarkasti kuvattu siellä perusteluissa mitä mitä tämä indeksin jäädytys tarkoittaa ja myöskin sitten perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi edustaja lääkäreitten koulutus ja evo rahoituksen riittämättömyys erikoislääkäreitä tarvitaan me tarvitsemme korkeatasoista erikoislääkärikoulutusta tietysti niitä erikoislääkäreitä en täysin tunnistanut tätä kohtaamattomuutta näille rahoille tai sitten ehkä ymmärsin kysymyksen väärin mutta voidaan tähän palata olen myös kuitenkin saanut sitten positiivista ja kiitosta evo evo rahoituksesta myöskin tuolta kentältä no sitten edustaja mikkonen opiskelijoitten siirto yleisen asumistuen piiriin ja se siirtyykö meillä sitten toimeentulotuen pariin henkilöitä kun se ensisijainen etuus ei riitä aivan päivänselvä asia että meillä täytyisi olla se ensisijainen etuus joka kattaa sen toimeentulon elämisen ja sitä hallitus on pyrkinyt korjaamaan muun muassa tässä vähimmäispäivärahojen korotuksessa niin että se ensisijainen etuus on se millä millä kansalainen kansalainen tulee toimeen me tarvitsemme sen sotu uudistuksen jossain vaiheessa missä tämä hyvää tarkoittanut mutta monimutkaiseksi muodostunut sosiaaliturvajärjestelmä uudistetaan no sitten edustaja pekonen kaikkonen on tosiaan tullut kuuluisaksi täällä salissa on peräänkuulutettu missäs se kaikkonen oli kun tuota budjettia tehtiin oli hyvä kuitenkin että edustaja kaikkonen nosti tämän takuueläkkeen esiin ja sitä on nyt sitten korotettu kaikkea ei aina saa mitä pyytää mutta olen iloinen että että tuo korotus on tehty olen samaa mieltä edustaja taljan kanssa juuri siitä että takuueläkettä nostamalla pystytään parhaiten vaikuttamaan pienituloisten eläkeläisten asemaan useampi kysymys koski tätä yhteistä maksukattoa sitä on selvitelty tämä asia on ministeri saarikon pöydällä tai rootelissa mutta vastaan kuitenkin niin että tämähän on ehdottomasti tutkimisen arvoinen asia vaatii varmasti tietojärjestelmien yhtenäistämisen siitä varmasti pitää lähteä liikkeelle ja sitten katsoa miten voitaisiin tehdä tämmöinen yhteinen asiakas ja sosiaali ja terveyshuollon maksukatto no sitten laitinen pesola kiitos kiittämästä voi kiittää varmaan vaikka koko hallitusta mutta minä haluan kiittää ahkeria ja tutkimustyöstä innostuneita ja kiinnostuneita hoitajia jotka ovat tämän työn melkeinpä talkootyönä aloittaneet ja potkaisseet liikkeelle ja tämä arvokas tutkimustieto vakiinnuttaa paikkansa no sitten pikavipeistä tuli kysymys onko onko oikein että pikavippejä käytetään lääkkeitten ostamiseen ei ei mielestäni minusta sen pitää olla sitten jostakin muusta sosiaalietuudesta mistä kustannetaan ja toivon että tästä on tietämystä sitten ihmisillä että hakeudutaan

työryhmä on ymmärtääkseni perustettu sitten oli vielä muutama kysymys nyt aika näyttää vain rientävän niin että palataan tähän
otetaan seuraavassa erässä otamme nyt vielä toisen debattikierroksen

nyt riittävän tarkkaan harkittu tämä suun taus jossa eriarvoisuus kasvaa täällä salissa on paljon sosiaali ja terveyspolitiikasta kiinnostuneita oletettavastikin ja ajattelen että eriarvoisuuden kasvun ehkäisy on juuri yksi tärkeimpiä sosiaali ja terveyspolitiikan tavoitteita ja ja kun me nyt tiedämme että että tässä budjetissa on tekijöitä jotka jotka ikään kuin sitä tavoitetta uhkaavat niin halusin asiaa vielä vielä varmistaa erityisesti nämä indeksijäädytykset tuntuvat tässä tässä kohtaa sellaiselta josta pitäisi kyllä vielä vielä käydä käydä keskustelua ja pohdintaa koska tilanteessa jossa muu yhteiskunta iloitsee kasvun hedelmistä nämä nyt viedään pois juuri niiltä jotka jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa

arvoisa puhemies odotan että ministeri näitä äsken esittämiäni eläkekysymyksiä vielä vähän pohtii ääneen eli meidän aika mittavia eläke eroja voitaisiinko niitä kaventaa ihan järjestelmien sisällä ja näin saada oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta ja ennen kaikkea heikommassa asemassa olevien eläkeläisten aseman parantamista on aivan selvää että tämä takuueläkkeen nosto on on paras keino päästä eteenpäin mutta tässä tilanteessa menneitten parin vuoden raskaat leikkaukset ovat päällä ja monta kertaa kasautuneet näille ihmisille viisitoista euroa on kyllä vaatimaton määrä kysynkin esittikö ryhmäjohtaja kaikkonen tuota viidenkymmenen euron korotusta kun hän ilmeisesti oli mukana hallituksen budjettiriihessä

arvoisa puhemies kuten kaikki täällä varmasti tiedämme eläkeläisköyhyys on todella suuri ongelma eläkeläiset eivät mene töihin joten työllisyyden parantaminen ei heitä auta eivätkä kaikki edes kuulu sen takuueläkkeen piiriin ei ole oikein että suomen rakentajat miettivät arjessa että ostanko lääkkeitä vai ostanko

eläkeläisistä köyhyys syvenee kyllä ihan liikaa minulla on semmoinen olo että tässä on tapahtunut jonkunlainen työtapaturma sillä en voi millään uskoa että ministeri haluaa saattaa osan ikäihmisistä niin epäinhimilliseen tilanteeseen kuin mihin he nyt tulevat joutumaan

arvoisa puhemies yhdyn kyllä tähän huoleen siitä että näitten etuuksien indeksit on jäädytetty nyt kun nyt kun tässä budjetissa on ollut hieman varaa jakaa verohelpotuksia työssä käyville olisi äärimmäisen tärkeätä että tämä indeksien jäädytys purettaisiin sillä me myös syvennämme tätä eriarvoisuuden kuilua jatkossa ja mitä myöhemmin jäädytykset puretaan sitä enempi nämä etuudet etuudet ovat jääneet jälkeen

useasta suunnasta on tullut tutkimustuloksia ja selvityksiä siitä että tämä budjetti eriarvoistaa olisi kyllä tärkeää että jakovaran mikä on

indeksijäädytyksen poisto ja myös kunnallisverotuksen perusvähennyksen nosto olisi se mikä auttaisi kaikkein etuuksilla eläviä

arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä vielä evo rahoituksesta on tutkimus evo ja koulutus evo kyllä ne ainakin yliopistosairaaloitten asiantuntijoitten näkemyksestä ovat liian pieniä ja se johtaa siihen että siitä kärsii sitten koko yliopistosairaala erityisesti erikoislääkäreitten koulutus ja viime kädessä siinä tapahtuu vielä se että loppujen lopuksi tämä lasku lankeaa kunnille eli omistajille jotka ovat talousvaikeuksissa siinä mielessä tämä evo rahoituksesta keskustelu on kyllä paikallaan ja toivoisin että ministeri sitten niissä keskusteluissa ministeriön sisällä pohtii sitä pitäisikö sitä kuitenkin nostaa koska on mahdollista että tulevassa sote uudistuksessa kilpailu lisääntyy niin kyllä yliopistosairaaloitten joiden asema on keskeinen erikoissairaanhoidossa pitää olla kilpailukykyisiä sekä palvelun suhteen

arvoisa herra puhemies eläkeläisten pienituloisuus on tosiasia johon voidaan vaikuttaa poliittisin päätöksin tarvitaan kansallinen toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi erityisen vaikeassa asemassa meillä suomessa ovat ikääntyneet naiset ja pieniä työeläkkeitä saavat kansaneläke huutaisi tasokorotusta mutta hallituksen toimet ovat valitettavasti päinvastaisia kuten olemme tässä salissa tänään monta kertaa kuulleet kansaneläkettä leikataan kaksisataaneljäkymmentä euroa vuodessa eläkkeensaajien verotus ei myöskään saisi olla palkansaajien verotusta kireämpää ja tämä veroero on kurottava umpeen olin myös ilahtunut tuosta takuueläkkeen korotuksesta ja siitä kun edustaja kaikkonen esitti että sitä tulisi korottaa viisikymmentä euroa mutta valitettavasti kyllä täytyy sanoa että tämä korotus jäi aika kosmeettiseksi kun otetaan kaikki kulujen nousut huomioon niin taitaa mennä pakkasen

arvoisa puhemies hallitusta on kiitettävä siitä että hallitus on aloittanut perustulokokeilun joka on sellainen sellainen kokeilu jolla nimenomaan voitaisiin parantaa pienituloisten ihmisten mahdollisuutta selvitä nykyisessä sosiaaliturvaviidakossa ja myös päästä köyhyydestä työllisyyden kautta kiinni parempaan elämään hallituksen perustulokokeilua on kuitenkin kritisoitu siitä että se on kovin suppea ja jättää ulkopuolelle esimerkiksi freelancerit yksinyrittäjät ja niin edelleen ja ja monet asiantuntijat ovat esittäneet että kokeilua olisi hyvä laajentaa nyt tässä budjetissa ei kuitenkaan laajentamiseen nähdäkseni ole määrärahaa olisin kysynyt ministeri mattilalta kannattaisitteko tällaista laajentamista ja

edustaja laitinen pesola kiittikin täällä jo ministeriä hoitotyön tutkimussäätiölle myönnetystä rahoituksesta mutta en malta olla minäkään kiittämättä koska se on todella todella merkittävä asia ja sen eteen on tehty monta vuotta työtä ja ja nyt tämä rahoitus lopultakin sitten saadaan vakinaiselle pohjalle

niitä näyttöön perustuvia vaikuttavia hoitokäytäntöjä sinne sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksenkin sisälle

arvoisa puhemies jatketaan nyt tuosta ensimmäisestä kierroksesta mitä jäi vastaamatta edustaja

voidaanko suuria eläkkeitä leikata on tietenkin haastava kysymys että kuka haluaa mennä leikkaamaan mitenkään erityisesti kenenkään ansaittuja eläkkeitä työeläkkeet on kuitenkin itse tienattu järjestelmässä toki mutta tämä varmasti vaatisi isomman isomman pohjan keskustelulle kuin että pystyisin sitä yksin ministerinä tässä tekemään sitten usea kysymys edelleen koskettaa tätä eriarvoisuutta yksinäisyyttä indeksijäädytyksiä varmasti tästä puhetta riittää ja hyvä niin tästä budjettiviikosta eteenpäin myös valiokunnissa tätä käsitellään ja kuten sanoin perustuslakivaliokuntaa myöten mäkisalo ropponen vaikutusarviosta siis hallituksen esityksissähän on perusteluosat arviointineuvosto nämä myöskin tarvittaessa katsoo en allekirjoita sitä täysin että tämä hallitus olisi mitenkään erityisen epäinhimillinen on totta että tässä julkisen talouden tasapainottamisen tilanteessa nämä hallituksen esitykset olen hallituksen ministerinä tuonut ja budjetti on sikäli kokonaisuus ja varmasti hallitus kantaa huolta kansantalouden kestävyydestä huomauttaisin myös että kuntataloutta on toisaalta vahvistettu niin että kunnilla on parempi mahdollisuus selviytyä velvoitteistaan sitten myös tämä eläkeverokysymys vaatii laajemman tarkastelupohjan kuin juuri nyt tämä käsittelyssä käsittelyssä oleva budjetti edustaja eestilä nostitte evo rahoituksen ja sen riittävyyden kuten tuossa vastasin laitinen pesolalle että palaan palaan tähän kysymykseen koska näitä euromääriä en tunne ja sitten tätä palautettakin on tullut vähän niin kuin eri eri suunnasta erilaista mutta kyllä erikoiskoulutusta tarvitaan ihan varmasti te tiedätte ammatti ihmisenä sen sen kyllä mitä sitten sotessa tapahtuu on on toisen epistolan paikka mutta uskon että yliopistosairaalat ovat olemassa edelleenkin sote uudistuksen jälkeen ja koulutusta

selkiinnyttämään meidän sosiaalietuuksien järjestelmää se on kokeilu se ei ole vielä malli kaksi tärkeää tarvitaan sen jatkamiseksi ensinnä se että nyt kun tämä perustulokokeilu on vuoden alusta lähtenyt käyntiin niin saadaan kokemukset tästä kokeilusta ja sitten toinen on kansallinen tulorekisteri nämä ovat sitten niitä työkaluja tämän tämän perustulokokeilun ja mallin rakentamisen edistämiseksi sitten vielä tästä terveyserojen kasvusta se on huono kehityssuunta aina se tulee ottaa vakavasti ja tähän asiaan tulee puuttua kärkihankkeissa on maakunnallisia kokeiluja joista tuloksia saadaan pikkuhiljaa ojala niemelä kyseli

tällä hetkellä näitä lukuja minulla ei tässä ole niihin voidaan voidaan palata myöhemmin sitten yksinäisyyskysymys on noussut erityisesti ikäihmisten yksinäisyys on totta että suomessa esimerkiksi yksin asuvien määrä kasvaa koko ajan se on tietysti tämmöinen länsimainenkin kehitys hyvin mielelläni tähän tähän enemmänkin ehkä tässä tässä olisi voinut tähän puuttua mutta se nyt ei noussut tässä budjettiriihessä sinänsä mutta että mikäänhän ei estä tätä yksinäisyysteemaa käsittelemästä sitten

ihan tässä jo muodostuu legendaksi edustaja kaikkonen ja

takuueläkkeen nosto oliko puhetta varmastikin toiveita on ollut moneen suuntaan täällä on esitetty toiveita evo rahoista hoitotyön tutkimussäätiön rahojen nostamisesta takuueläkkeen suuremmasta nostamisesta ne ovat sitten aina se kokonaisuus mikä tuolla budjettiriihessä neuvotellaan ja nyt tämä esitys on tässä ja tämän näköinen
vielä

ministeri mattila sanoi suurin piirtein näin että eriarvoistumiskehityksestä puhetta varmasti tulee riittämään ja hyvä niin ja että valiokunnissa budjetin käsittely nyt sitten jatkuu tätä oikeastaan itse yritin sanoa että jos nyt käy niin että valiokunnassa asiantuntija arviot kertovat todella karua kieltä eriarvoistumiskehityksestä ja erityisesti että että nämä kasautuvat vaikutukset ovat ovat merkittävät niin oletteko te valmis korjaamaan budjettia tältä osin ette myöskään vastannut siihen näitä vaikutusarviointeja tehty esimerkiksi lapsiperheitten osalta yksinhuoltajakorotus on tärkeä asia mutta kun me tiedämme että samanaikaisesti tapahtuu asumistuen leikkaukset indeksijäädytykset lääkekulujen nousut ter veydenhuollon asiakasmaksut niin pitäisi pystyä katsomaan kokonaisuutena mitä lapsiperheille köyhimmille lapsiperheille käy
ministeri mattila kaksi minuuttia
arvoisa puhemies muistaakseni sanoin että indeksijäädytyksistä riittää puhetta mutta eriarvoisuus no molemmat ovat sellaisia asioita mistä varmasti saakin puhetta riittää tämä hallituksen esitys ja budjettihan menevät nyt eduskunnan valiokuntiin se on niin sanotusti eduskunnan käsissä ja sitä mitä eduskunnassa siitä sanotaan ja lausutaan ja sitten se on hallituksen tehtävä jos sieltä niitä muutospaineita syntyy ja käsittely niin kuin sanoin kunnioitan sitä mitä eduskunta nyt tästä eteenpäin tälle tekee sitten se vaikutusarvio se nyt on noussut täällä useammassa kysymyksessä

kyllähän aina käytännössä hallituksen esityksiin liittyy vaikutusarviointi siellä perustelutekstissä tehdään arviointia tehdään laskelmia ja minusta esimerkiksi indeksijäädytysten kohdalla se on perusteellisesti tehty kuvattu lukuja sinänsä voisi sanoa jopa että kaunistelematta ja sen esityksen olen tuonut vastuuministerinä mikä liittyy siis osaltaan julkisen talouden tasapainottamiseen ja kuka näitä leikkauksia leikkauspäätöksiä ja esityksiä mielellään tekee se on ihan päivänselvä asia että niin kuin täällä nyt on noussut toistan vielä vähän itseäni toivotaan rahaa hoitotyön tutkimussäätiöön evo rahoitukseen takuueläkkeisiin mutta se budjetti on sitten kokonaisuus ja siellä niin kuin sanoin tuon sitten sen esityksen sopimuksen mukaisesti hallituksen yhtenä ministerinä

puhemies toivottavasti ministeri ei koe että me jankkaamme tässä asiassa mutta kun tämä on merkittävä asia mitä edustaja salosen kanssa kysyä kun me puhumme vaikutusten arvioinnista niin varmasti on tehty jokaisesta päätöksestä se erillinen se erillinen vaikutusten arviointi mutta me kysymme onko tehty kokonaisvaikutusten arviointi eli mitä nämä kaikki erilliset säästöpäätökset vaikuttavat tietyn ihmisryhmän kohdalle koska se kokonaisvaikutusten arviointi on aivan eri asia ja se vaikuttaa ihmisten elämään aivan eri tavalla kuin se jos me ajattelemme vain niitä yksittäisiä päätöksiä

kokonaisvaikutusten arviointi ehkä nyt sitten ymmärrä millä tavalla se poikkeaa jotenkin siitä mitä nyt ollaan tekemässä ja mitä me tiedämme näistä eläkkeistä paljonko ihmiset saavat eläkkeitä mitä muita etuusjärjestelmiä on miten palvelujärjestelmä toimii sehän on kokonaisuus kuitenkin eli jos jotenkin voisitte vielä valaista että minkälainen erityinen kokonaisvaikutusten arviointi ymmärtääkseni kuitenkin me tiedämme ketkä ovat eläkejärjestelmän piirissä palvelujärjestelmän piirissä ja ja laskelmat on tehty siihen hallituksen esitykseen se on nyt eduskunnan valiokuntakäsittelyssä jossa pystytään tätä arviointia edelleen jatkamaan eli eikö tästä muodostu semmoinen arvioinnin kokonaisuus

arvoisa puhemies kyllä se on on eri asia ja ja minun käsitykseni mukaan tätä kokonaisvaikutusten arviointia ei ei ole tehty on erittäin erittäin tärkeää että se tehtäisiin koska yksittäiset arviot esimerkiksi asumistuen leikkauksen osalta katsovat pelkästään sitä asumistukea mutta kun puhutaan

arvoisa puhemies edustaja salonen puhui mielestäni hyvin hyvin selkeästi ja kyllä se niin on että tällä hallituskaudella ei ei tosiaan tämmöisiä kokonaisarviointeja ole tehty ja nimenomaan ei ole tehty sillä tavalla että oltaisiin katsottu miten nämä leikkaukset ja säästötoimenpiteet kohdistuvat samoihin ikäryhmiin tai tai sukupuoliin sehän on asia josta tasa arvotutkijat ja professorit ovat hallitusta useaan kertaan moittineet samoin samoin kuin köyhyystutkijat täällä keltaisessa budjettikirjassa lukee että sosiaali ja terveysministeriö koordinoi suunnitelmallisesti hallituksen tasa arvopolitiikkaa joten kyllä kyllä minä kohdistan nyt tämän kritiikin paitsi valtiovarainministeriölle myöskin sosiaali ja terveysministeriölle siitä että nämä tulojakovaikutukset sukupuolittain ja ja ikäryhmittäin toistuvasti jätetään laiminlyöty toistuvasti lapsivaikutusten

arvoisa puhemies tähän samaan yhteyteen haluan vielä jatkaa tätä kysymystä että onko hallitus myöskään laskenut laskenut näitä vaihtoehtoiskustannuksia näistä säästöpäätöksistä eli mikä on yhteiskunnan kannalta se se kokonainen vaikutus tästä asiasta jos me säästämme asiasta x niin aiheuttaako se kuluja asiaan y esimerkiksi mitä tarkoittaa toimeentulotukien kasvuna jotkut nämä nämä indeksijäädytykset ynnä muut tällaiset tämmöinen vaihtoehtoiskustannusten laskeminen olisi

saattaa saada semmoisen käsityksen että nämä säästävät jotakin mutta loppupeleissä ne eivät säästäkään mitään vaan saattavat aiheuttaa jopa enemmän kustannuksia

arvoisa puhemies palaan ensin tähän mäkisalo ropposen kysymykseen siitä tehdäänkö niitä laskelmia kyllähän niitä tehdään eli nimenomaan nyt esimerkiksi tämä vähimmäispäivärahojen korotus on tehty juuri sitä silmällä pitäen että kansalainen on sen ensisijaisen etuuden piirissä mikä on tarkoitettukin siihen elämiseen eli ei valu tavallaan sieltä kun ensisijainen etuus on niin pieni niin se loppu korvataan sitten toimeentulotuella esimerkiksi no näitä olen myös nähnyt tehtävän monessa eri yhteydessä kaikki eivät ole tietenkään hallituksen esityksinä mutta kun on tehty esimerkiksi kehitystyötä tai tai tutkittu tutkittu kansalaisten elämistä tai näin niin kyllä kyllä näitä sosiaali ja terveysministeriössä on tehty että miten miten vaikuttaa jostakin leikkaaminen johonkin lisääminen ja niitä kyllä kiitettävästi varmasti saa myös aika nopeastikin jos edustajakin näistä on kiinnostunut mutta sitten vielä palaan tähän asian valmisteluun kun täällä puhutaan kokonaisvaikutusten arvioinnista sitten tulivat tasa arvokysymys lapsivaikutukset sukupuolivaikutukset niin kyllä silti haluan puolustaa valmistelua sikäli että täällä hallituksen esityksessä lukee asian valmistelu esitys on valmisteltu sosiaali ja terveysministeriössä valmisteluun ovat osallistuneet myös valtiovarainministeriö sekä kansaneläkelaitos että kyllä meillä kuitenkin on kansaneläkelaitos jolla on kattavasti tietoa totta kai tehdään sitten jossain vaiheessa myös sitä poliittista linjausta ja kuten sanoin tämä hallituksen esitys on osa julkisen talouden tasapainottamista jonka olen vastuuministerinä tähän

arvoisa puhemies

voi todeta että tälle muutokselle on tarvetta vaikka se ei toteudu ilman riistanhoitomaksun korotusta yksi muutos on muun muassa se että esityksessä ehdotetaan riistavahinkolakia muutettavaksi siten että riistanhoitoyhdistyksien riistavahinkotarkastuksiin osallistumisesta

aiheutuvat kustannukset korvattaisiin riistavahinkojen korvaamiseen osoitetuista määrärahoista tämä on juuri oikeanlainen muutos ja toivottavasti se myös toteutuu kun esityksen tavoitteita lukee niin tavoitteet ovat oikeat esityksen tavoitteena on muun muassa ohjata osa riistanhoitomaksun korotuksen johdosta kertyvistä varoista maanomistajien suorittamien riistan elinympäristöä merkittävästi parantavien hankkeiden toteuttamiseen mikä edistäisi laajemminkin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja lisäämistä lisäksi esityksen keskeinen tavoite on erityisesti riistanhoitoyhdistysten vapaaehtoisten yhdistymisten tukeminen ja toiminnanohjauksen vahvistaminen sekä kehittämishankkeiden tukeminen suurpetokonfliktien ja vahinkojen ennalta estämiseksi riistanhoitoyhdistysten uudistaminen tulee toteuttaa niin että toimintaan osoitetut määrärahat menisivät mahdollisimman suurelta osin nimenomaan kenttätoimintaan hallintokulujen paisuttaminen ei tue parhaalla tavalla esitettyä tarkoitusta riistanhoitoyhdistysten uudistaminen onkin tärkeää tehdä laajalla valmistelulla ja huolella erilaisia vaihtoehtoja tarkastelemalla suomen metsästäjäliitto on esittänyt että riistanhoitoyhdistykset jatkaisivat ennallaan metsästysseurojen niin sanottuina sateenvarjoina mutta toiminnanohjaus keskitettäisiin alueellisiin riistakeskuksiin palkatuille päätoimisille toiminnanohjaajille minusta tämä malli olisi kustannustehokkaampi kuin tämä ministeriön esittämä tätä asiaa kannattaisi siis vielä miettiä uudelleen itse olisin huomioinut esityksessä myös metsästysyhdistysten nuorisotyön paremmin se on erittäin arvokasta työtä ja sille tulisi löytää rahoitusta samalla tavoin kuin luonnonsuojeluyhdistysten nuorisotyölle samalla esitänkin alle kahdeksantoista vuotiaiden riistanhoitomaksu puolitettaisiin suomen metsästäjäliitto on sitoutunut tekemään vastaavan alennuksen ja kannustaa seuroja mataloittamaan kynnystä nuorien pääsemiseksi seuroihin mielestäni nuorisoasiassa tarvittaisiin koko ketjun yhteisiä toimia hallituksen esityksenä on myös kalastuslain muuttaminen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia kalastonhoitomaksuja korotettaisiin lisäksi ehdotetaan että talousarvion perustelun lähtökohdaksi otettaisiin jatkossa myytyjen kalastonhoitomaksujen kappalemäärät hallituksen esityksen perusteena on arvioitu pienempi kalastonhoitomaksukertymä sekä pitkään jatkunut kalastonhoitomaksusuoritusten määrän väheneminen kalastonhoitomaksukertymä on jäänyt noin kaksi miljoonaa euroa pienemmäksi kuin mitä kalastuslain uudistuksen yhteydessä yhteydessä arvioitiin on selvää että tämä vaje on saatava kurottua jollain kiinni mutta onko niin että ne tunnolliset kalastajat jotka maksavat aina lupansa maksavat ensi vuonna sitä enemmän eikö olisi olemassa mitään muuta keinoa tuon kahden miljoonan vajeen kuromiseksi kalastus on samanlainen harrastus kuin mikä muu hyvänsä ja yleensähän harrastukset aina maksavat

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat tämän vuoden budjettikäsittely on edennyt varsin hyvässä yhteisymmärryksessä ja siihen on varmasti omat syynsä ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen taloutemme kasvu on näin laaja alaista kuin se tällä hetkellä on vielä tämän hallituksen aloittaessa vuonna kaksituhattaviisitoista talous kasvoi kolmen taantumavuoden jälkeen ensimmäistä kertaa mutta vain nolla pilkku viidellä prosentilla yhdellä pilkku kuudella prosentilla kaksituhattakuusitoista ja tänä vuonna tuo kasvu on arvioitu kahteen pilkku yhdeksään prosenttiin itse asiassa palkansaajien tutkimuslaitos juuri tuoreimmassa arviossaan korotti kasvuennusteensa tältä vuodelta jo kolmeen pilkku kuuteen prosenttiin mutta tämä kasvu on mahdollisesti hiipumassa jonkin verran niin että ensi vuonna kasvu olisi reilu kaksi prosenttia ja yksi pilkku yhdeksän prosenttia kaksituhattayhdeksäntoista ja

yksi pilkku viisi prosenttia kaksituhattakaksikymmentä ensi vuoden talousarvion tulot ovat viisikymmentäkaksi pilkku seitsemän miljardia ja menot viisikymmentäviisi pilkku seitsemän miljardia eli velkaantumisen tahti on selkeästi hidastumassa lisävelkaa ensi vuonna tämän tiedon valossa otetaan tuo kolme miljardia euroa ja itse asiassa tänään valtiovarainministeri petteri orpo kertoi hyviä myönteisiä uutisia että tämän vuoden verotulot ovat ylittymässä ennakoidusta miljardilla ja se tarkoittaa että tänä vuonnakin otetaan vähintään miljardi vähemmän velkaa kuin alun perin oli suunniteltu itse uskon että tästä vielä vielä hyvillä ratkaisuilla pystymme tuota ensi vuodenkin velanottomäärää hivenen pienentämään tämä ensi vuoden kuin tämän hallituksen kaikki toimenpiteet on ajateltu työn kautta verotusta on eri tavalla käsitelty nyt kun valtiovarainministerinä on kokoomuslainen petteri orpo viime kaudella työn verotukseen tehtiin kiristyksiä kun valtiovarainministeri oli salin vasemmalta laidalta nyt työ edellä tämä kasvu saatu liikkeelle ja laaja alaiseksi talouskasvu ei kuitenkaan riitä kattamaan kestävyysvajetta velka bruttokansantuotteeseen suhteutettuna on jäämässä roikkumaan noin kuudenkymmenen prosentin tuntumaan ja syy tähän kestävyysvajeeseen on ikääntyvä väestö

mutta onneksi valoa on tunnelin päässä nyt reilummin näkyvissä työttömyys siis vähenee myös nuorisotyöttömyys pitkäaikaistyöttömienkin määrä on vähentynyt kahdellakymmenellätuhannella ja ensi vuoden budjetissa painopisteinä on välittäminen sivistys ja osaaminen ja turvallisuus näistä muutamia nostoja lyhyesti puheeni loppuun varhaiskasvatusmaksuja alennetaan niin että tuhannet perheet saavat jälleen maksuttoman varhaiskasvatuksen ja yleisesti maksutonta varhaiskasvatusta kokeillaan viisivuotiaille tällaisena

sitä kautta työelämään metso rahoihin tulee myös merkittävät lisäykset kuten myös takuueläkkeen korotus veteraanirahat jotka ovat ensimmäistä kertaa nyt budjetissa automaattisesti riittävällä tasolla ja yle veron poisto poistaa veron monilta pienituloisilta myös turvallisuuteen tässä budjetissa panostetaan poikkeuksellisen paljon poliisille neljäkymmentäneljä miljoonaa jolla voidaan turvata seitsemäntuhannenkahdensadan poliisin määrä kuten myös suojelupoliisille ja puolustusvoimille jonne ohjataan viisikymmentä miljoonaa euroa arvoisa puhemies ratkaistavana meillä on vielä työvoiman kohtaanto ongelma jossa tarvitaan esimerkiksi varmasti paikallista sopimista meidän pitää panostaa lisää koulutukseen asuntotuotantoon ulkomaisen työvoiman saatavuuteen sekä koulutukseen ja tutkimukseen
seuraavaksi siirrymme käsittelemään valtiovarainministeriön asiakohtaa ministeri vehviläinen seitsemän minuuttia

arvoisa puhemies vuosi kaksituhattakuusitoista oli kuntatalouden kannalta ennätyksellisen hyvä kuntien vuosikate nousi kolmeen pilkku neljään miljardiin euroon mikä on korkein koko kaksituhatta luvulla sipilän hallituksen linjaukset ovat mahdollistaneet kunnille vakaan toimintaympäristön eikä valtion toimesta ole kasvatettu kuntien menopaineita kuntien tilannetta ei ole rasitettu edellisen hallituksen tapaan miljardiluokan valtionosuusleikkauksilla kuntien toimintamenot kasvoivat viime vuonna vain nolla pilkku viisi prosenttia tämä kertoo siitä että kunnat ovat myös oma aloitteisesti sopeuttaneet talouttaan kun vielä vuodelle kaksituhattaviisitoista lähes sata kuntaa nosti kunnallisveroprosenttiaan oli tälle vuodelle määrä enää alle puolet tästä valtiovarainministeriö arvioi että kuntatalous vahvistuu edelleen kuluvana vuonna vuonna kaksituhattakahdeksantoista kuntatalouden arvioidaan heikentyvän hieman kuluvasta vuodesta mutta silti vuosikatteen arvioidaan ylittävän vuoden kaksituhattakuusitoista ennätystason arvoisa puhemies ensi vuonna valtionosuudet tulevat vähenemään noin sadallaneljälläkymmenellä miljoonalla eurolla väheneminen on erityisesti valtion ja kuntien kustannustenjaon lakisääteisestä vuotuisesta tarkistuksesta kustannustenjaon tarkistus vähentää tulevan vuoden valtionosuuksia sadallaseitsemälläkymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla tässä on kyse siitä että vuonna kaksituhattaviisitoista valtio on maksanut kunnille tuon verran liikaa valtionosuuksia ja todettakoon niin että kun aiemmin tämä tarkistus tehtiin muutaman vuoden välein niin nyt se tehdään vuosittain minun käsitykseni mukaan tämä on ensimmäinen kerta kun on näinpäin että että on maksettu liikaa yleensä on ollut niinpäin että itse asiassa kunnille on maksettu vähän liian vähän ja sitten se on näkynyt tarkistuksen yhteydessä valtionosuuksissa erityisesti juuri kustannustenjaon tarkistuksen vuoksi valtion toimenpiteiden arvioidaan heikentävän tulevana vuonna kuntataloutta noin sadallakolmellakymmenellä miljoonalla eurolla muilta osin myös ensi vuonna jatketaan kuntien kannalta vakaata talouspolitiikkaa esimerkiksi kuntien verotulojen menetykset kompensoidaan edelleen täysimääräisesti varhaiskasvatusmaksujen aleneminen kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako osuutta ja valtionosuuksia korottamalla sekä kiinteistöveron ala ja ylärajojen ja ylärajojen nostamisella kuntien lainakannan arvioidaan kuluvana vuonna pienentyvän hyvästä yleistilanteesta huolimatta kuntien välillä on kuitenkin myös merkittäviä eroja tämä on meidän yhdessä tunnustettava viime vuonnakin joka kolmannen kunnan tulos oli negatiivinen ja myös koko kuntataloutta rasittaa edelleen korkea investointitaso arvoisa puhemies sitten muutama sana maakunta ja sote uudistuksen valmistelusta ja rahoituksesta hallitus esittää maakunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen etenemiseen kokonaisuudessaan yli kolmeasataa miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakahdeksantoista summa koostuu muun muassa ictstä valmisteluun ja toimeenpanoon varatuista määrärahoista sekä stmn olevista valinnanvapauspilottien määrärahoista ja oikeusministeriön hallinnonalalla olevista maakuntavaalien järjestämiseen tarkoitetuista määrärahoista uudistuksen määrärahoista satakahdeksankymmentä pilkku viisi miljoonaa euroa on valtiovarainministeriön hallinnonalalle sijoitetulla valmistelun ja toimeenpanon yhteismomentilla uudistuksen valmistelu on kuitenkin erittäin poikkihallinnollista koska uudistus koskettaa kaiken kaikkiaan kahdeksaa ministeriötä todettakoon että uudistuksen kansallisen muutostuen organisaatio on tästä syksystä lähtien konkreettisesti toiminut yhteisessä tilannehuoneessa kruunuhaassa mariankadulla jossa edustettuina tulevien monialaisten maakuntien kaikki hallinnonalat vuosi kaksituhattakahdeksantoista tulee olemaan maakuntien kiivaan valmistelun vuosi jo hyvässä vauhdissa eri puolilla maata oleva esivalmistelu jatkuu tulevaan kesään saakka uudistusta koskevien lakien on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa kaksituhattakahdeksantoista jälkeen maakuntien väliaikaishallinnot aloittavat virallisesti hallitus on varannut ensi vuodelle yhteensä neljänkymmenen miljoonan euron määrärahan esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon toimintaan määrärahalla mahdollistetaan maakuntien perustamisen ja sote uudistuksen valmistelun keskeytyksetön jatkuminen maakunnissa maakuntavaalit järjestetään lokakuussa kaksituhattakahdeksantoista ja ensimmäisten maakuntavaltuustojen toimikausi käynnistyy ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista määrärahoista satakolmekymmentä miljoonaa euroa kohdennetaan digitalisaatioon ja ict valmisteluun rahoituksella tuetaan maakunnissa tapahtuvaa tietohallinnon valmistelua maakunta ja sote ictn kehittämistä sekä maakuntien ict palvelukeskuksen vimana oyn valmistelua ja yhteisiä investointeja tavoitteena on muun muassa toteuttaa uudistuksen kannalta välttämättömiä tietojärjestelmien muutoksia ja yhteentoimivuutta lisääviä yhteisiä sähköisiä ratkaisuja kansalliset sote ict kehitysinvestoinnit puolestaan tarkoitus rahoittaa perustetun sotedigi oyn kautta jota pääomitetaan valtion kehitysyhtiö vake oystä lisäksi maakunta ja sote uudistuksen yhteiselle tukimomentille sisältyy rahoitusta kuntien tietohallinnon muutostoimenpiteisiin maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus hetli oyn valmisteluun

arvoisa puhemies eilisessä keskustelussa tässä salissa oli merkille pantavaa se että yhdessäkään puheenvuorossa ei käsitelty kunta asiaa no sitten hän ja minä kaksi puheenvuoroa

selvä eli tämä hallitus on kohdellut kuntakenttää erinomaisen erinomaisen hyvin eli kuntatalous on monella tavalla vahvistunut ja tämmöinen hallituksen kuntapolitiikka on oleellisesti muuttunut siitä mitä se oli oli kaiken kaikkiaan viime viime vaalikaudella mitä ensi vuoteen tulee niin on mielenkiintoista huomata että myös kuntaliitto toteaa että kokonaisuudessaan budjetti hiukan vahvistanee kuntataloutta mutta sitten meillä on merkittävä uudistus mihin ministeri puuttuikin eli tämä maakunta ja sote uudistus se on siis palvelujen turvaamishanke hallinnon yksinkertaistamishanke ja myös alueitten kehittämishanke ymmärsinkö oikein että tämä

arvoisa herra puhemies kunnat ovat todellakin tehneet esimerkiksi henkilöstön osalta kolmensadankuudenkymmenen miljoonan edestä säästöjä ja kipurajat alkavat varmaan olla tulleet tällä hetkellä aika monessa kunnassa eteen siitä syystä esimerkiksi se ajattelu että kikyn takia sen kuuden minuutin lisäämisen osalta viedään satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa pois kunnilta kuulostaa varsin käsittämättömältä toinen asia on se että siitä huolimatta että maakuntamallia valmistellaan ja sinne omia budjettejaan aikamoisessa epävarmuudessa ei tiedetä tämmöisellä tulevaisuuden kehyskaudella mikä se on se tulo sitten semmoinen asia mistä olen hyvin harmissani ja huolissani eli jos tämmöinen malli jatkuu että etukäteen tehdyillä päätöksillä viedään kuntien valtionosuuksia esimerkiksi ajatus siitä että kun voidaan säästää sillä että kiky tulee niin vähennetään etukäteen valtionosuuksia niin siitä syystä tämmöinen ajattelu että leikattu valtionosuuksista ei pidä paikkaansa

arvoisa puhemies tässä on viime päivien aikana jo monta kertaa sanottu sitä että kuntien taloutta on pystytty viime vuosina vahvistamaan mikä on toisaalta sitten tarkoittanut myöskin sitä että kunnille annetaan lisää vastuuta kysyisin tuosta että onko ministeriöllä arviota montako kuntaa tulee kuntaa tulee nostamaan kiinteistöveroa ensi vuoden aikana jotta kunnat pystyvät kompensoimaan varhaiskasvatukseen tulevat asiakasmaksujen alennukset nehän ovat todella hyviä alennuksia muun muassa sisaralennus tulee kahdestakymmenestä prosentista viiteenkymmeneen prosenttiin mutta osa kunnista tietenkin kipuilee sen kiinteistöveron osalta sitten toiseen asiaan on valtionosuuksia on pystytty vahvistamaan mutta onko sitten käyty pohdintoja että missä vaiheessa on ja onko tällä hallituskaudella vielä mahdollisuutta tätä valtionosuutta kokonaisuutena arvioida ja lähteä valmistelemaan sen uudistuksia tuleville vuosille

budjettikirjan mukaan valtion toimenpiteiden kokonaisvaikutus kuntatalouteen on miinus kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa ja siinä tietysti on tämä kiky leikkaus suurena tekijänä minkä paatero toi esille arvoisa puhemies haluaisin kysyä ministeriltä milloin te otatte lusikan kauniiseen käteenne ja päätätte maakuntavaalien yhdistämisestä eduskuntavaaleihin toivottavasti ette vieritä vastuuta kysymyksestä puoluesihteeriryhmälle sillä tosiasia on että puolueiden kesken on on olemassa laaja halukkuus ja ymmärrys vaalien yhdistämiseen ja asia on nyt lähinnä keskustan ministeriryhmän näpeissä tosiasiallisesti vaalien yhdistäminen olisi demokratian kannalta olennainen kysymys itsenäiset maakuntavaalit tuskin saavat äänestäjiä liikkeelle eikä puolueellakaan ole juuri voimavaroja erillisten maakuntavaalien toteuttamiseen arvoisa puhemies toinen olennainen asia on se onko maakunnilla riittävät voimavarat maakuntauudistuksen siirtymävaiheen hallinnon valmisteluun ja onko hallitus valmis riittävät voimavarat maakunnille antamaan
arvoisa puhemies maakuntauudistus ja siihen liittyvä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on vielä täysin auki ja tämä luo epätietoisuutta kuntiin kunnat eivät voi suunnitella taloutta pitkällä tähtäimellä ja monet investoinnit jäävät myöskin tekemättä etenkin esitetty rahoitusmalli jossa kaikki kunnat menettävät samansuuruisen osuuden verotuloistaan kohtelee kuntia epäoikeudenmukaisesti kunnat jotka ovat hoitaneet taloutensa hyvin ja onnistuneet järjestämään terveydenhuoltonsa kustannustehokkaasti ovat suurimpia häviäjiä ja tulevaisuudessa enemmän tai vähemmän riippuvaisia valtionosuuksista puhun tässä nyt muun muassa omasta kotikunnastani jonka sote menot tällä hetkellä ovat vajaa neljäkymmentä prosenttia kaikista kustannuksista eli arvoisa ministeri onko rahoitusmalliin tai kuntien valtionosuusjärjestelmiin tulossa kuntia oikeudenmukaisemmin kohtelevaa muutosta

arvoisa puhemies arvoisa ministeri ministerin johdolla on ansiokkaasti viety eteenpäin maakuntauudistussuunnitelma ja tehty siihen liittyvää valmistelutyötä alueilla ympäri suomen on organisoiduttu ja valmistelevat virkamiesryhmät ja niihin liittyvät poliittiset ohjausryhmät vievät valmistelua eteenpäin juna kulkee pari epäkohtaa on kuitenkin mielessä toinen on käytännön havainto kun pohditaan esimerkiksi ely keskuksien tehtävien jakoja ja niihin liittyvien virkojen hajautusta maakuntiin maakuntiin niin kuinka varmistetaan se että virat menevät oikeisiin maakuntiin tasapuolisesti ettei vain vanhan tavan mukaan jäädä vahingossa väärään paikkaan ja mennä tavallaan viroissa maakuntarajojen yli siten että toisesta maakunnasta hoidetaan toisessa maakunnassa olevia tehtäviä

arvoisa puhemies maakunta ja sote uudistuksen omaisuusjärjestelyihin liittyvä epävarmuus hämmentää kunnissa kunnissa toimijoita ja myöskin kiinteistömarkkinoita kunnat ovat saaneet kiinteistöjen ostoon liittyviä yhteydenottoja liikkeellä ovat suuret valtakunnalliset terveyspalveluyritykset ja niiden taustalla toimivat pääomasijoittajat joissain kunnissa noihin tarjouksiin ollaan

vuokra ajan jälkeen onko kiinteistömassa jäämässä sitten kunnille vai mitä niille oikein tapahtuu arvoisa ministeri perustuslakivaliokuntahan edellytti tällaista kompensaatiomekanismia ja sen rakentamista niin että kuntien itsehallinto ei vaarannu näitten omaisuusjärjestelyjen takia mitä tämän kompensaatiojärjestelmän kehittelylle kuuluu tällä hetkellä

arvoisa puhemies tässä kun käydään tätä kuntatalouskokonaisuutta läpi on hyvä todella todeta että kunnathan ovat oman hommansa hoitaneet varsin mallikkaasti ja selviytyneet näistä vaikeistakin vuosista joita tässä on ollut se ehkä keskeisempi kysymys nyt liittyy ensi vuodenkin osalta tähän kuntien ja valtion väliseen suhteeseen mihin myös edustaja paatero viittasi kun nyt ollaan siirrytty malliin missä valtion

etukäteen kyllä viedään ja sitten katsotaan mitä sieltä toteutuu hyvä esimerkki on tämä kilpailukykysopimus minkä laskennallisen vaikutuksen valtion arvioiden mukaan pitäisi olla siellä sadassayhdeksässäkymmenessä miljoonassa mikä otetaan kunnilta pois ja kuitenkin kuntaliiton arvioiden mukaan se todellinen säästö kunnille on vain viisikymmentäseitsemän miljoonaa sama logiikkahan koskee myös esimerkiksi subjektiivisen päivähoito oikeuden muutosta kun kaikki kunnat eivät sitä ottaneet ottaneet käyttöön mutta rahat on kyllä viety

luin juuri huolestuttavia uutisia kun valtiovarainministeriön valtionosuuksien ennakkolaskelmat syyskuussa julkaistiin pieni itsenäinen kunta rääkkylä pohjois karjalassa menettää valtionosuuksia noin kuusisataatuhatta euroa eli juuri sen verran minkä saimme viime vuonna säästettyä eli jäimme plussalle lisäksi verotulojen on ennustettu heikentyvän noin kolmesataatuhatta euroa eli ei näytä ollenkaan hyvältä jos nämä toteutuvat arvioidulla tavalla ilmeisesti tässä ei ole syrjäisyyskertoimia huomioitu vielä vielä millään tavalla niin kysynkin lyhyesti ministeriltä onko valtionosuuteen tulossa ensi vuodelle syrjäisyyskertoimien osalta vielä lisärahaa kunnille ja erityisesti

arvoisa puhemies kysyisin ministeriltä tästä valtion lupa ja valvontavirasto luovasta en ihan tarkkaan ole perillä mikä sen suunnittelun tilanne tällä hetkellä on mutta onko näin että se on edelleen tarkoitus aloittaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa ja tämä hallituksen sote ja maakuntauudistus on tarkoitus aloittaa kaksituhattakaksikymmentä tässä tulee aikamoinen synkronisaatio ongelma toimintojen siirron ympäristötehtävien ja muiden välillä että pitäisikö ne aloittaa kuitenkin samaan aikaan minun mielestäni on tärkeää että tämä hallitus vie sote ja maakuntauudistuksen läpi mutta se ei välttämättä ole hallituksesta on perustuslakivaliokunnasta ennen kaikkea kiinni ja se täytyy meidänkin huomata riskitekijänä että hallituksella on viisi esitystä jotka oikeudellisesti muodostavat yhden ja saman asian ja se menee kokonaisuutena perustuslakivaliokunnasta läpi tai sitten ei mene näin ollen pitäisikö tässä jollakin tavalla uudelleen arvioida tätä luovan aikataulua ja aloittaa se samaan aikaan kuin mahdollinen maakuntauudistus jonka toivomme alkavan sitten kaksituhattakaksikymmentä

puhemies kyllähän se on hallituksesta kiinni minkälainen tästä sote ja maakuntauudistuksesta tulee ja hallituksen on vain katsottava että se sitten täyttää kaikki ne edellytykset jotka perustuslakivaliokunta on lausunnossaan maininnut reunaehdot ja eihän tämä ole asia joka päätetään perustuslakivaliokunnassa vaan päinvastoin hallituksen on tehtävä senkaltainen esitys että se menee siellä sitten läpi mutta arvoisa puhemies tässä tilanne nyt on hyvin sekava

ei haluta antaa maakunnille oikeata itsehallintoa nyt tulee hyvin kapea ja ja heikko itsehallinto tavallaan tulee tilanne jossa valtiovarainministeriö määrää rahasta ja sosiaali ja terveysministeriö palveluista

arvoisa puhemies maakunnissa on kannettu huolta uudistuksen valmistelun rahoituksesta välillä onkin tuntunut siltä että näihin pilotteihin hakeudutaan ikään kuin rahoittaakseen sen maakuntauudistuksen valmistelua ja ja eihän sen näin pitäisi olla ykkösasian pitäisi olla sote ja maakuntauudistuksen tekeminen ja siihen pitäisi varata ensisijaisesti riittävästi rahaa ja toiseksi sitten tulisivat nämä pilotit jotka ikään kuin täydentävät sitä itse itse uudistusta nyt näille valinnanvapauspiloteille on varattu sata miljoonaa josta on menossa kunnille mitä tarkalleen ottaen nyt ollaan sitten rahoittamassa koska käsittääkseni ihan tarkalleen näitten pilottien sisältöä ei ei vielä tiedetä ja mitä tämä kahdeksankymmentä miljoonaa kunnille tarkoitettua rahaa tarkalleen ottaen ottaen tarkoittaa riittääkö se raha niin että kunnille ei tule tämän lisäksi vielä jotakin maksettavaa mahdollisesti sitten näistä piloteista tai maakuntauudistuksesta

arvoisa puhemies te ministeri olette kuntaministeri mutta te te olette myös vmssä vastaava digiministeri mielenkiinnolla odotellaan kansallista tulorekisteriä mitä sille kuuluu kansallinen tulorekisteri siis tulotiedot viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien saatavilla reaaliaikaisesti tämä on kunnianhimoinen rakenteellinen uudistus suomessa toivottavasti tälle kuuluu hyvää mutta haluaisin nyt tietää missä vaiheessa tällä hetkellä mennään

puhemies kysyisin ministeriltä kaksoiskuntalaisuudesta tulen itse lapista ja ja meillä on parhain sesonki matkailusesonki kohta alkamassa tulee paljon työvoimaa etelästä aikaisemmin oltiin siinä käsityksessä että nämä ihmiset ovat

presidentinvaalien yhteydessä niin äänestysprosentti olisi ollut taatusti korkea mutta nyt kun ne ovat yksin niin tuleeko sitten riittävästi lähtevätkö ihmiset niin sanotusti liikkeelle mitä sen kanssa voitaisiin tehdä
ministeri vehviläinen viisi minuuttia

arvoisa puhemies siitä tuli edustaja wallinheimolta kysymys kansalliselle tulorekisterille sen valmistelulle kuuluu itse asiassa hyvää kuulin tänä päivänä jopa että lainsäädännön arviointineuvosto joka on uusi elin jopa kiitteli sitä esityksenä ja siitä menevät kiitokset vero osastolle valtiovarainministeriöön se on minusta hyvä asia että se on ollut tämmöinen hyvä esitys maksaa paljon siihen lähes viisikymmentä miljoonaa euroa laitetaan rahaa ja se tulee useammassa vaiheessa voimaan kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä

näistä kaikista hankalin meillä on ollut yksi tämmöinen briiffauskokous meillä on muutama sparraaja tutkijapiireistä ja sitten virkamiehet tekevät tätä selvitystä ja tämän vuoden loppuun mennessä saadaan se selvitys tehtyä suhtaudun niin sanotusti myönteisesti henkilökohtaisesti mutta haluan sen selvityksen nähdä no sitten mennään tänne perinteisemmän kuntapolitiikan puolelle niille jotka ensi vuoden mistä on leikattu ja mitä on lisää jokainen joka tuntee kunta asioita tietää että se valtionosuusjärjestelmä on valtavan monimutkainen yritin omassa puheenvuorossani sanoa sitä että tämä valtion ja kuntien kustannusten jaon tarkistus on itse asiassa se suurin muuttuja ensi vuoden valtionosuuksien määrässä kikylläkin on merkityksensä mutta vielä enemmän

joka teille kaikille on jaettu on sivulla kymmenen tästä asiasta vähän tarkemmin vielä kerrottu sitten edustaja sarkkinen ja ja myös ojala niemelä nostivat esille tämän maakuntavaalien ajankohdan minä totean oikeinkin kantaa huolta siitä paljonko siinä on äänestysprosentti ja miten puolueet pystyvät siihen valmistautumaan ja tiedostan hyvin että on vaalisuma tulossa parin vuoden sisällä mutta sitten kun hallitus on sitoutunut siihen että tämä uudistus tulee voimaan kaksituhattakaksikymmentä niin meidän pitää löytää aikaa niille ensimmäisille maakuntavaltuustoille joilla on ihan puhdas legitimiteetti tehdä ne tärkeät päätökset eivät virkamiehet voi tehdä niitä päätöksiä joissa päätetään koko perustettavan maakunnan toiminnasta taloudesta hallinnosta valitaan johtavat virkamiehet tehdään sote palveluverkko palvelulupaus maakuntastrategia

vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta nyt meillä oli meillä oli ensimmäistä kertaa kuntavaalit huhtikuun lopulla ja minun käsitykseni mukaani ne järjestäytyivät vasta kesäkuussa ja nyt siellä tehdään näitä kuntastrategioita ja valmistaudutaan tulevan vuoden budjettiasioihin se on minusta niin että missään tapauksessa ne maakuntavaltuustot eivät pysty aloittamaan toimintaansa sillä tavalla että muutama kuukausi vain olisi sitä päätöksentekoaikaa sitten täällä nousivat useammassa puheenvuorossa esille nämä kuntien kiinteistöt se on todella sillä tavalla että monet sote suuryritykset käyvät siellä kyselemässä että voisimme ehkä ostaa teidän kiinteistönne tai sitten että ostaisimme kiinteistön ja sitten tekisimmekö vielä tällaisen

yksittäisen tai vaikka enemmänkin mutta sitten minä ajattelen samalla tavalla kuin kollegani ministeri saarikko tässä äsken sanoi täällä näin että kannattaa pitää malttia ja katsoa riittävän pitkälle mutta sitten totta kai se luo painetta siihen voimaanpanolakiin joka on täällä hallintovaliokunnassa käsiteltävänä ja perustuslakivaliokunta sanoi että pitää olla tämmöinen kompensaatiomenettely

kuntien harkinnanvaraista avustusta mutta se täytyy katsoa nyt tässä valmistelussa ja itse asiassa vastineessa jo on hallintovaliokunnalle toimitettu tähän muotoilu
sitten otamme toisen debattikierroksen

puhemies tähän uudistukseen ja vaaliaikatauluun ehkä toinen näkökulma siitä että kun tosi tiukassa aikataulussa kun ne lait tulivat tänne niin myöhään ja sitten ne olisi kesän aikana pitänyt käsitellä jotta ne saataisiin niin nythän me olemme vielä tiukemmassa aikataulussa ensi vuonna jos se valinnanvapauslaki tulee tänne jonka jälkeen päästään vasta valiokuntakäsittelyyn ja sitten syksyllä pitäisi olla vaalit niin vaalilain mukaanhan puoli vuotta ei missään tapauksessa toteudu ja jos se yhtään venyy niin siinä tapauksessa meillä ei kerkeä syksyllä olla niitä vaaleja jos me olemme kerran nyt siirtäneet tämän aloittamisen vuoteen kaksituhattakaksikymmentä niin ehkä olisi kuitenkin parempi ajatella siten että aloitetaan rauhassa

arvoisa puhemies kiitoksia ministerille esittelystä ja varsinkin siitä että meillähän tällä kovasti ihmiset töissä tämän asian parissa pirkanmaallakin meillä taitaa viisisataa ihmistä olla ja kuntauudistuksen tekemisessä ja siellä on myös erilliset muutosjohtajat ja vauhti on niin sanotusti päällä ehkei kaikissa maakunnissa näin näin joustavasti tai sanotaan isolla volyymillä mennä ja kiitos siitä että saimme lisärahoitusta siihen että kintaat eivät putoa niissä maakunnissa vaan asioita viedään viedään eteenpäin ehkä kysymyksenä tähän lisäksi on sitten se että meillähän on kunnissa erilaisia toimintamalleja meillä on mänttä vilppulassa tämä

mäntänvuoren terveys oy yhdessä yrityksen kanssa pihlajalinnan kanssa mietin että millä tavalla näitä hyviä käytänteitä ja toimintamalleja sitten aikanaan sinne saadaan mukaan tietenkinhän se on maakunnan oma päätös mitä tehdään mutta voisiko näistä jotenkin pienen ohjeistuksen myös niille maakunnille

tähän valtio kunta suhteeseen on sama kuin hallituksen budjettiesityksessä tähän sote tilanteeseen ensinnäkin tämä kompensaatiomalli on todella tärkeä ja vakava asia ja toivon että siihen ministeri hyvin vakavasti paneutuu juuri tämä professori tuorin selvitys on hyvä pohja katsoa miten sitä voisi viedä eteenpäin kunnissa sitä seurataan huolestuneina tällä hetkellä sitten tämä soten osalta suurin ongelma tuli tästä valinnanvapauslainsäädännöstä jota tässä ajettiin väkisin mukana ja se ajoi nyt sitten kunnat sekaiseen tilanteeseen ja koko uudistuksen ongelmiin olisi ollut viisasta irrottaa se ja viedä maakuntauudistus sote uudistus ilman sitä eteenpäin niin

arvoisa puhemies täällä nousi esille tämä kuntien omaisuudensuoja sehän on perustuslailla sekin suojattu käsittääkseni ja on siellä perustuslaissa toinenkin pykälä joka viittaa kunnalliseen itsehallintoon nyt nyt kun tämä päiväkirurgia keskittyy ja näitä pykäliä aletaan soveltamaan jo ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakahdeksantoista niin minä kysynkin ministeriltä miten erityisvaltionosuuden käy ensi vuonna senhän pitäisi jo budjetissa olla mukana koska nyt kuntia joilla on itsehallinto kielletään valtionhallinnon toimesta käyttämästä tätä omaisuutta tämä varmaan kiinnostaa niitä kuntia ja niitä kaupunkeja joissa sijaitsee näitä leikkaussaleja joita ei voi enää

arvoisa puhemies digiloikka on huima mahdollisuus aikaan ja paikkaan sitomattoman palvelun ja tiedon saantiin parhaimmillaanhan se mahdollistaa asumisen opiskelun työnteon tai yrittämisen ihan ihan missä vain ja jokaisella tulisikin tulevaisuudessa olla mahdollisuus esteettömään informaatioon mutta se ei kuitenkaan vielä ainakaan tässä vaiheessa ole mahdollista kaikille digisyrjäytyminen voi olla totta muun muassa laajakaistan puutteesta johtuen tai ikäihmisten keskuudessa arvoisa ministeri miten palvellaan tulevaisuudessa niitä jotka eivät pysty vastaanottamaan tai lähettämään sähköistä tietoa

puhemies kuten todettu sote puolen valinnanvapausesitys jouduttiin jouduttiin palauttamaan uudelleenvalmisteluun perustuslaillisten ongelmien vuoksi niin sanottu kasvupalvelulaki joka on osa tätä maakuntauudistusta perustuu samaan järjestämismalliin eli tähän tilaaja tuottaja malliin valinnanvapausmalliin ja pakkoyhtiöittämismalliin onko hallitus arvioinut miten tämä perustuslain tulkinta vaikuttaa tähän kasvupalvelulakiin ja pitääkö se valmistella uudelleen ja luopua tästä niin sanotusta valinnanvapausmallista

arvoisa puhemies eri puolilla suomea todellakin on nyt käynnissä erikoinen ja huolestuttava kehitys kun kunnat valmistelevat erilaisia sote ulkoistuksia ja myyvät omia kiinteistöjään ja vuokraavat niitä sitten takaisin meno on vähän niin kuin maailmanlopun alla tämä toiminta on tulevaisuuden järjestelmän kannalta kokonaisuutta sekoittava ja voi tulla vielä kalliiksi tuleville maakunnille voiko tähän mitenkään puuttua lainsäädännöllä tai poliittisella ohjauksella

arvoisa puhemies palaan vielä tähän vaaliasiaan kun tässä ministerikin vetosi siihen että vaalien järjestämisellä on vähän kiire että tämä uusi hallinto ehtii startata ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista niin on pakko todeta että kyllähän tämä kiire on tässä nyt hieman itse aiheutettua kun sehän on hyvin kuvannut tätä koko uudistusta kun eri tahojen asiantuntijat ovat koko ajan varoitelleet että nyt näyttää olevan pikkusen pikkusen hoppu ja liianmoinen kiire tässä mukana niin sitten kerta toisensa jälkeen hallitus on joutunut vähän tarkistamaan tätä omaa aikatauluaan nyt sitten kun kesällä tuli tämä perustuslakivaliokunnan lausunto tästä mikä sitten uudestaan lykkäsi tätä aikataulua niin jo silloin kannattaisikohan nyt ottaa ihan rauhassa ettei nyt pakoteta tätä taas tähän kiiremuottiin nythän sitten voimme vain arvioida että kun tämä tässä pikkuhiljaa sitten menee eteenpäin niin me olemme taas vuoden päästä samassa tilanteessa ja senkin takia kyllä tämä vaalien yhdistäminen siihen eduskuntavaalien yhteyteen olisi ollut ihan perusteltua että olisi otettu tämä rauhassa ja käyty vaalit sitten keväällä kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa puhemies vielä tähän työllisyys ja elinvoimapolitiikkaan nimenomaan kuntatalouden näkökulmasta kun tällä hetkellä on se ongelma että rahoitusvastuu ja työkalut työllistämisen hoidon osalta rasittavat myöskin kuntataloutta yhä enenevässä määrin niin ministeri näytti viime viikolla kuntapäivillä hieman keltaista valoa että tässä maakuntauudistuksessa pystyttäisiin vielä arvioimaan tämä kaupunkien ehkä suurten kaupunkien tai maakuntakeskusten tai vastaavien työllisyyden ja elinvoimapalveluiden järjestämisvastuu tästä olisin kysynyt minkälainen näkökulma tai aikataulu tähän uudelleenarviointiin on toinen asia joka liittyy näihin maakuntavaaleihin ja joka liittyy kuntatalouteen on se että kunnat ovat saaneet vaaleista aina sen kaksi euroa per asukas korvausta se taitaa olla oikeusministeriön osalla mutta nyt en äkkiseltään löytänyt että oliko nyt kuitenkin niin että se maakuntavaalien noin yhdentoista miljoonan euron korvaus on tuossa ensi vuoden budjetissa

en tiedä kuinka se on kuntakentässä ja maakuntakentässä mahdollista että maakunta käynnistyisi ikään kuin kesken kesken tilikauden esimerkiksi heinäkuun alussa mutta se se täytyy kyllä kainuun hallintokokeilun vetäjänä ja ikään kuin aika paljon kokemusta tästä omaavana että jos meillä olisi maakuntavaalit huhtikuussa yhdeksäntoista mikä käytännössä tarkoittaa sitä että maakuntavaltuustot käynnistyisivät luokkaa kesäkuussa yhdeksäntoista niin se on vain pakko todeta se puoli vuotta on on aivan liian lyhyt aika maakuntavaltuuston käynnistymisestä koko maakunnan käynnistymiseen se on pakko pakko huomioida mutta vielä ministerille yksi kysymys jos tätä kuntataloutta edelleen pyritään vahvistamaan tämän vaalikauden lopulla niin mihin kaikkeen hallituksen on syytä sitten jatkossa kiinnittää

arvoisa puhemies tämän hallituskauden kunnianhimoinen sopeuttamistarve oli kymmenen miljardia euroa josta yhden miljardin piti tulla kuntien tehtävien karsinnasta tämä kyllä jäi valitettavasti kesken ja ja sen jälkeenhän tämä harjoitus muuttui kuntia ja julkista hallintoa koskevien velvoitteiden karsinnaksi onko tässä nyt edetty aikataulussa ja ja kuinka tämä nyt sitten on muuttanut kokonaiskuvaa tästä miljardista se on todella kunnianhimoinen tavoite ja siinä kyllä täytyy ministeriölle toivottaa kaikki tsempit koska se ei ole todellakaan helppo

puheenjohtaja yksi yksityiskohta tässä kun varhaiskasvatusmaksuja alennetaan se on hyvä juttu ja se on kannatettavaa mutta sitten niitten kompensaatio tulee mielenkiintoisella tavalla koska jos ajattelee niitten kuntien osalta tai niitten perheiden osalta jotka hyötyvät siitä varhaiskasvatusmaksun alenemisesta ne saavat kuitenkin toiselta puolelta kiinteistöveron korotuksen jos tämä on kerran kompensaatio että kuntien on nostettava kiinteistöveroa kun niillä varhaiskasvatusmaksut alenevat niin minä en tiedä kenelle se on kompensaatio se on kaunis ele jonka ne samat ihmiset maksavat ja siellä kuntataloudessa se vain tulee yhdestä ovesta sisään ja menee toisesta ovesta ulos nämä tämmöiset mallit ovat hirvittävän kivoja luovia malleja mutta minä toivon että tällaisia ei ruveta käyttämään enempää

herra puhemies digitalisaatiosta kun haetaan säästöjä ja kustannustasoa ja myös palvelujen parantamista niin missä vaiheessa sote digi on tällä hetkellä ja kuinka isolla panoksella valtio lähtee sitä viemään meillä on todellakin erilaisia järjestelmiä kymmeniä kymmeniä satoja ja näitten yhdistäminen olisi varmaan tärkeää jotta ne saataisiin keskustelemaan samaan putkeen toinen tähän asiaan liittyvä on tietenkin parantaminen ja integ raatio kaikkinensakin kolmas kolmas asia oikeastaan on mikä tässä on esillekin tullut kuntien elinvoimapalvelut ja kasvupalvelujen yhteensopivuus kuinka vahvasti me saamme sitten myös elinkeinoyhtiöt mukaan tähän eli niin sanotusti kuntien palvelurakenteen missä on mukana kaavoitus elinvoimapalvelut ja koulutus maakunta ja kasvupalvelujen rinnalla tuomaan sitä

arvoisa puhemies edustaja paaterolle vielä tästä että voisiko se uudistus alkaa kesken vuotta ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä kyllä minä olen edustaja korhosen kanssa samaa mieltä että erittäin vaikeaa koska siellä on verolakeja valtionosuusjärjestelmän muutos maakuntien rahoituslaki niin en pidä kyllä oikein mahdollisena että se voisi kesken vuoden vuoden alkaa olen saanut myös tämän tuorin selvityksen mutta en ole vielä siihen ehtinyt perehtyä mutta aion siihen tietysti perehtyä edustaja eestilälle aikaisemmalta kierrokselta luovan aikataulusta se on meillä vielä auki ja me pohdimme sitä siinä on molemmille puolille hyviä näkökohtia sille että se alkaisi yhdeksäntoista mutta erittäin painavia että se alkaisi samaan aikaan kuin tämä koko maakuntauudistus pitää tehdä siinä lähiaikoina ratkaisu edustaja katainen kysyi tästä digistä miten turvataan että kaikki voivat saada palvelunsa myös ne jotka eivät sähköisiä palveluita voi käyttää tietysti täällä hallintovaliokunnassahan olivat käsittelyssä nämä yhteispalvelupisteet ja miten niitä voidaan hyödyntää sitten meillä valtiovarainministeriössä on tähän digiin erikseen tämmöinen auta hanke jossa haetaan ratkaisuja erityisesti niille jotka tarvitsevat tukea sähköisten palveluitten käytössä siinä on muutamia kymmeniä paikkakuntia mukana niitä haetaan ja se on osittain myös yhteistyössä tämän laajemman digikuntakokeilun kanssa sitten olemme perustaneet erillisen neuvottelukunnan jossa on paljon sosiaali ja terveysalan järjestöjä ja tutkijoita jotka katsovat käyttäjälähtöisesti minkälaista tukea ihmiset niissä sähköisissä palveluissa tarvitsisivat tällä viikolla oli

se tarkoittaa sitä että meidän pitää huolehtia kaikin eri tavoin olkoon se puhelimitse kirjeitse käyntiasioinnilla tai sitten sähköisillä palveluilla että jokaisella on oikeus hoitaa niitä omia viranomaispalveluitaan sitten edustaja kulmalalle unohdin sanoa siitä kun nyt on nämä ennakolliset tiedot ensi vuoden valtionosuuksista per kunta olen katsonut myös rääkkylän osalta sen ja kannattaa avata mistä johtuu se että on kuusisataatuhatta euroa vähemmän

mennyt kolme vuotta sitten kaksituhattaviisitoista joka on niin sanotusti kantaluku enemmän kuin olisi pitänyt mennä minulla on semmoinen tilasto että me voimme yhdessäkin katsoa sen rääkkylän kohdan ja mistä se johtuu sitten nousivat nämä kasvupalvelulait tässä esille ja tämähän on ministeri lintilän vastuualueella tiedätte sen että nehän olivat jo lausuntokierroksella ja se on ihan selvä asia

mikä oli tämä perustuslakivaliokunnan lausunto kesäkuun lopussa olen ihan varma että temissä sitä luetaan myös tarkasti että mitä se tarkoittaa ja minkä verran voi olla sillä yksityisellä palveluntuottajalla oikeutta tehdä hallinnollisia päätöksiä ei voi olla vakiintuneen tulkinnan mukaisesti koko kasvupalvelulain tavallaan jatkotyöstä on linjattu niin että se tulee tänne eduskuntaan käsiteltäväksi maaliskuun alussa tai ensi talvena minä en tunne nyt yksityiskohtia minkälaisia muutoksia siihen on tulossa mutta sitä tarkastellaan sitten vielä palaan tähän kun edustaja räsänen otti kiinni tästä kiireestä sanon kyllä nyt ihan suoraan että kun olin viime vaalikaudella sosiaali ja terveysvaliokunnassa tein hartiavoimin töitä sen eteen että se parlamentaarisesti yhdessä valmisteltu sote esitys olisi mennyt läpi ja se kaatui perustuslakivaliokuntaan ja sitä ennenkin meillä oli ollut tarkoitus saada aikaiseksi sote uudistus ajattelen jotenkin niin että meidän pitäisi saada nyt valmista siksi minä niin tiukasti puolustan sitä että yritettäisiin yritettäisiin pinnistellä tässä talossa niin että meillä on kaksituhattakaksikymmentä uudistus voimassa täällähän on neljäkymmentäyksi lakia jo käsittelyssä esimerkiksi hallintovaliokunta joka on tuttu valiokunta edustajalle

erittäin hyvin sitten edustaja pirttilahdelle sotedigistä sinne on varattu ensinnäkin se satakolmekymmentä miljoonaa tähän vimanan kehittämiseen ja erikseen sotedigi yhtiöön yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa on tätä pääomitusta nyt loppuu aika kesken mutta jts miljardille kuuluu itse asiassa edustaja wallinheimo kohtalaisen hyvää siinä on meillä hyvät teemat ja mielelläni vaikka käyn niitä läpi kun taidan tavata teidän edustajia lähiviikkoina

arvoisa

paikallaan katsoa myös hieman pidemmälle ja ajattelin omassa puheenvuorossani käydä hieman läpi näitä isänmaan haasteita joita me joudumme joka tapauksessa tässä myös tulevina vuosina ratkomaan ensinnäkin on sanottava että on hienoa että pitkästä aikaa suomen taloudessa näkyy enemmän positiivisia positiivisia merkkejä kuin negatiivisia merkkejä kyllähän se näkyy siinä että meillä sekä vienti että investoinnit ovat elpyneet ja se antaa pelivaraa myös valtiontalouteen ja sitä kautta myös varmasti paine uusissa menosäästöissä on pienempi oikeastaan se asia mistä haluaisin yleinen taloudellinen tilanne nyt näyttääkin vähän valoisammalta niin ei ole kuitenkaan varaa jäädä laakereilleen lepäämään nämä myönteiset talousuutiset eivät poista sitä tosiasiaa että suomen taloutta vaivaavat kuitenkin pitkällä aikavälillä ne samat ongelmat mitkä meillä ovat olleet jo useita vuosia velkaantuminen jatkuu erilaiset tarpeelliset rakenteelliset uudistukset odottavat toteutumistaan ja työllisyysasteemme laahaa muita verrokkimaita alempana tästä päästäänkin hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta keskeisimpään ongelmaan eli jos me haluamme vielä ensi vuosikymmenellä ja sitä seuraavina vuosikymmeninä pitää tämän hyvinvointivaltion palvelut ja etuudet sillä tasolla kuin ne tänä päivänä ovat niin työllisyysasteemme pitäisi olla enemmänkin lähempänä kahdeksaakymmentä prosenttia kuin nykyistä seitsemääkymmentä kun täällä on hyviä puheenvuoroja käyty siitä

työllisyysasteestakin näyttää aika vaikealta niin kyllä meillä tässä asiassa riittää tekemistä jotta me pystymme pitkällä aikavälillä myös työllisyysastetta entisestään nostamaan ja kuitenkin tämä työllisyysasteen nostaminen on ainut kestävä keino sille että me laitamme julkisen talouden parempaan tasapainoon ja turvaamme myös hyvinvointipalvelut tulevaisuudessa silloinhan keskiöön nousevat sitten uudistukset joilla toisaalta pystymme laajentamaan meidän työllisyyden pohjaa tuomaan useamman ihmisen käsiksi työhön mutta toisaalta myös näillä rakenteellisilla uudistuksilla pyrkimään siihen että tämä julkisten palveluiden kustannusten nousupaine tasoittuu ja tässä keskiössä on totta kai tämä edelläkin paljon puhuttanut sote uudistus toinen keskeisempi kysymys mistä myös ensi vuoden budjetin osalta on paljon keskustelua käyty ja mikä on enemmän tämmöinen myös

eriarvoisuuteen ja sen kehittämiseen nythän tämän budjetin tulonjakokeskustelua ja siis pelkästään ensi vuoden budjettia katsomalla jos katsomme sitä rikkainta tulodesiiliä saamme neljäsataa euroa lisää ja sitten täällä alimmassa tulodesiilissä pienituloisimmat menettävät sen noin neljäkymmentä euroa tämä ihan ymmärrettävästi on paljon keskustelua aiheuttanut ja vaikka tätä ei nyt vuositasolla katseltaisikaan tai annettaisi liikaa painoarvoa näille staattisille laskelmille niin on silti hyvä todeta että tämä yhdistettynä siihen kehitykseen joka meillä suomessa on viime vuosina vallinnut on haasteellista meillä ylipäätänsä ihmisten väliset erot kasvavat alueiden väliset erot kasvavat terveyserot kasvavat ja niin edelleen jokainen ymmärtää kun nämä nivotaan yhteen niin siitä ei mitään hyvää seuraa joten kyllä meillä tulevaisuudessakin paljon töitä riittää siinä jotta me pystymme pitämään kaikki mukana ja suomalaisen yhteiskunnan eheänä ja huolehtimaan tästä keskinäisestä koheesiosta koska se on kuitenkin sen hyvän yhteiskunnan ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion merkki että pidämme todella kaikki mukana ja huolehdimme siitä tähän eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen ja kääntämiseen toiseen suuntaan liittyen totta kai tehdään keskeisiä päätöksiä täällä suomen eduskunnassa mutta valtavan keskeiseen rooliin nousevat myös kuntien tekemät päätökset budjettejaan laativat toivottavasti myös jokaisessa kunnassa mietitään millä tavalla me pystymme hieman paremmin näissä asioissa pärjäämään toisaalta tukemaan tätä työllisyyttä mutta myös ehkäisemään tätä

arvoisa puhemies on suorastaan helpotus saada kiittää hallituksen vahvaa panostusta sisäiseen turvallisuuteen ja erityiskiitos siitä sisäministerille hänen jämäkästä työstään kansallisen turvallisuutemme turvallisuutemme eteen uhka suomessa on kohonnut suojelupoliisi kohotti uhkatasoa viime kesäkuussa riski kotimaisten ääriliikkeiden väkivaltaisesta toiminnasta on toistaiseksi matala tässä on kuitenkin oltava tarkkana esimerkiksi suomessa on vallalla vihapuhe ja se ei ole mikään vaaraton ilmiö uhka arvion nosto tarkoittaa päivittäistoiminnan voimakasta suuntaamista ja tämä aina merkitsee kustannusten merkittävää kasvua tällöin priorisoinnista johtuen joitakin poliisin lakisääteisiä tehtäviä joudutaan siirtämään ja on vaara että ne jäävät jopa kokonaan tekemättä

terrorismin vastaisessa työssä ei voi kansainvälistä yhteistyötä liikaa korostaa sitä on jo tehty pitkään mutta kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä tarvitaan tässä hiljattain juncker esitteli unionin tilaa koskevassa puheessaan seitsemästoista kohtaa eun kehittämiseksi nostan turvallinen eurooppa otsikon alta neljä kohtaa jotka erityisesti ilahduttavat ja osoittavat mitä hyötyä suomenkin sisäiselle turvallisuudelle eu yhteistyöstä yhteistyöstä voi olla yhteinen tiedusteluyksikkö kyberturvallisuusvirasto yhteisellä syyttäjävirastolla oikeus rajat ylittävään syyttämiseen terrorismirikoksissa ja neljäntenä kohtana yhteinen maahanmuutto ja turvapaikkajärjestelmä mukaan lukien muun muassa tehokkaammat palautukset palautusten tehokkuuden kehittämisestä kerron hieman esimerkkiä henkilön palauttaminen monasti kaukaiseen maahan vaatii valmisteluja poliisissa maastakarkotusesitysten lisäksi olen tehnyt myös maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoja joten tunnen käytännöt kokemuksesta jo tuolloin reilut viisitoista vuotta sitten kartoitimme mahdollisuutta muiden pohjoismaiden kanssa yhteisiin palautuskuljetuksiin tapauksissa joissa on useita saman maan kansalaisia eri maiden keskinäisiä palautuslentoja voitaisiin hyödyntää eussa myös kustannusten jakamisen näkökulmasta arvoisa puhemies meillä on suomessa kansainvälisestikin arvioiden erittäin ammattitaitoinen poliisi joka on kehittänyt suorituskykyään ja vastetta terroritekojen sekä vaativien erityistilanteiden hoitamiseen systemaattisesti jo vuosien ajan joten voidaan todeta että poliisin perusvalmius on nykyiseenkin uhkatasoon nähden hyvä

meillä on koko poliisin henkilöstö koulutettu taktiseen toimintamalliin aseellisen iskun keskeyttämiseksi poliisihallitus antoi helmikuussa kaksituhattaseitsemäntoista ohjeet siitä miten poliisiyksiköt toimivat yhteistyössä sellaisten henkilöiden kohdalla joihin liittyy terrorismin tai väkivaltaisen ekstremismin uhka lopuksi arvoisa puhemies korostan että peruspoliisityö on arvokas tuki myöskin suojelupoliisille

keskityn tässä puheenvuorossani

toteuttanut merkittäviä ansiotulon veronkevennyksiä vuosina kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista vuonna jatkaa tällä hyvällä linjalla muun muassa palkansaajamaksujen eli eläke ja työttömyysvakuutusmaksujen työntekijän osuuksien korotusten kompensoimiseksi palkkatuloverotuksen arvioidaan pysyvän suunnilleen nykyisellään kun otetaan huomioon vuodelle kaksituhattakahdeksantoista päätetyt

ansiotulon veronkevennys koskee luonnollisesti myös yritystulon ansiotulo osuutta maatalouden

lisäksi asteikoissa toteutetaan työn verotuksen kevennystä lisäksi kasvatetaan työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä hallitus päätti

puolivälitarkastelussaan edistää työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia selkeyttämällä ja laajentamalla työnantajan kustantaman koulutuksen verovapautta työntekijäverotuksessa

kustantamasta työntekijän koulutuksesta joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä myös matkakustannusten korvaukset jotka johtuvat työnantajan

kustantamasta koulutuksesta olisivat verovapaita samoin perustein kuin

matkakustannusten korvaukset siis kilometrikorvaukset ja

arvoisa puhemies

talouskasvu on jo vakavasti otettavaa ja kasvua on luvassa lähivuosille lisää valoisa kasvunäkymä osoittaa että tiukka talouspolitiikka on purrut ja säästäminen on ollut tarpeen vertailumaissamme talous on kasvanut jo vuosikausia ja on hyvä että olemme nyt kasvussa mukana silti on todettava että olemme esimerkiksi ruotsia rajusti jäljessä emmekä vielä lähitulevaisuudessakaan ole edes siinä pisteessä missä olimme kun talouskriisi alkoi kirittävää siis on talousarvion loppusumma on viisikymmentäviisi pilkku seitsemän miljardia euroa ja velkaa otetaan kaksi pilkku yhdeksän miljardia se on vähemmän kuin alun perin kaavailtiin vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa velkasuhde taittuu ja ennusteen mukaan velkaa ensi vuoden lopulla on miljardia euroa tavoite on että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista talous alkaa olla tasapainossa tasapainon saavuttamiseksi on tinkimättä ja tiukasti noudatettava hallitusohjelman periaatteita ja sovittuja toimia tämänhetkinen tilanne osoittaa että toimet ovat oikeita ja ne purevat erityisesti työllisyystavoitteeseen ja sen ylikin pääsemiseksi on tehtävä kaikki mitä voidaan ja tarvittaessa sorvattava uusia toimenpiteitä mikäli tarvetta on esimerkiksi paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tulee työpaikoilla lisätä eli paikalliseen sopimiseen liittyvää lainsäädäntöä kehittää budjetissa on monia hyviä panostuksia ja painopisteitä turvallisuuteen kiinnitetään huomiota entistä enemmän ja poliisi suojelupoliisi ja rajavartiolaitos saavat lisää rahaa todettakoon että tämä panostuksen lisäys ei pitkällä tähtäimellä ole riittävä vaan on ryhdyttävä toimiin muun muassa poliisien määrän kasvattamiseksi siten että virkojen määrä nousee vähintään kahdeksaantuhanteen hallitus satsaa perheisiin eläkkeisiin yrittämiseen tutkimukseen haittaveroja nostetaan ja niin edelleen kenenkään verotus ei kiristy ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset kompensoidaan palkansaajille tämä on hyvä asia tuloerojen voidaan ennustaa pienenevän työllisyyden kohenemisen myötä arvoisa puhemies liikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeita talousarviossa on totuttua vähemmän syy on ymmärrettävä niukkuutta jaetaan liikenteelle siinä mitassa kuin muillekin hallinnonaloille vuosaaren ja kokkolan kehityshankkeet ovat viennin kannalta tärkeitä ja siksi perusteltuja hailuodon lautan korvaaminen sillalla maksaa itse itsensä joten sekin kehityshanke on perusteltu jos jonkin hankkeen olisin suonut olevan mukana talousarviossa niin se on valtatie neljän varrella kirri tikkakoski välin kehityshanke valtatie neljä on tärkeimpiä vientiväyliämme ja liikenne siellä on suurta toivottavasti tämä tarpeellinen hanke saa rahoituksensa lähivuosina jotta keskisuomalaiset ja muutkin pääsevät ajamaan kirri tikkakoski väliä uutta tietä pitkin

arvoisa puhemies

eun tiukkeneviin päästörajoituksiin jotka tulevat aiheuttamaan maantiekuljetuksiin lisäkustannuksia kuljetustukea kehittämällä valtiovalta mahdollistaa ja vahvistaa taloudellista kasvua varsinkin nyt kun euroopan talouskriisi heikentää edelleen lähivuosina suomen vientiteollisuuden näkymiä käytännössä kuljetustuki parantaa syrjäseudulla tehtyjen tuotteiden mahdollisuuksia selvitä hintakilpailussa ja turvaa näiden alueiden työpaikkoja tällä tavoin osa tuesta palautuu verona takaisin valtiolle ja kunnille tämän lisäksi kuljetustuki kannustaa edelleen pääomien ja investointien hakeutumista alueille joilla alueen muut kilpailuedellytykset ovat kunnossa kuljetustuen säilyttäminen on erittäin järkevä päätös hallitukselta ja osoittaa maaseudulla asuvia yrittäjiä kohtaan yksi asia mikä on myös erittäin tärkeä päätös hallitukselta on autojen romutuspalkkio ja se että se saa jatkoa valtio on myöntänyt ensi vuoden budjettiin romutuspalkkion jatkamiseksi kahdeksan miljoonaa euroa yli kymmenen vuotta vanhan auton romuttamisesta saa tuhannenviidensadan euron hyvityksen uutta autoa ostaessa hyvityksiä myönnetään niin pitkään kuin kahdeksan miljoonan potista riittää tein romutuspalkkion palauttamisesta toimenpidealoitteen vuoden kaksituhattakuusitoista helmikuussa erittäin hieno asia että tämä etenee nyt toteutukseen asti romutuspalkkio tulee olemaan valtion verotulojen ja työllistämismahdollisuuksien näkökulmasta erittäin tärkeä jatkossakin tavoitteena tulee olemaan autokannan muuttaminen nuoremmaksi ympäristöystävällisemmäksi sekä liikenneturvallisemmaksi lisäksi romutuspalkkion jatkaminen on hyvää jatkoa hallituksen päätökselle alentaa autoveroa portaittain sitten arvoisa puheenjohtaja vielä hieman tullista mielestäni tulli on selvästi sisäisen turvallisuuden toimija poliisin ja rajavartiolaitoksen ohella tavaraliikenteen valvontaan ja suomen kaikilla rajoilla mukaan lukien sisärajat toimiva tulli on keskeinen sisäisen turvallisuuden viranomainen valvonnan resurssit ovat kuitenkin kovin niukat budjettiehdotus mahdollistaa sen ettei tullin henkilöstöä tarvitse ensi vuonna ainakaan merkittävästi vähentää ja että osan poistumasta korvaamalla tulli voi pienessä määrin hankkia itselleen kipeästi tarvittavaa uutta osaamista esimerkiksi verkkorikollisuuden torjuntaan valitettavasti ehdotettu budjetti ei mahdollista riittävää teknisen valvontatekniikan kehittämistä mainitsen kaksi tärkeintä esimerkkiä tullin ohella erityisesti poliisille ja rajavartiolaitokselle erittäin tärkeä tullin ylläpitämä rekisterikilpien ja konttien numeroiden lukujärjestelmä kaipaa nopeasti päivittämistä ja täydentämistä vastaavasti nopeasti lisääntyvän nettikaupan valvonnan asiallisen valvontatason ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista näissä tehtävissä toimivaa henkilöstöä lisäämällä vaan henkilöstön lisätarve tulisi korvata hankkimalla nykyaikaista tekniikkaa hyödyntävän automaattisen valvontalinjaston kehittämistä postitulliin

arvoisa herra puhemies on ilo tehdä budjettia kolmen prosentin kasvulla ja se ehkä kuvastuu tästä budjettikirjasta tämä on tämmöinen helpotuksen budjetti

maailmantalouden kasvu on lähtenyt näkymään myös täällä suomessa siitä huolimatta nämä sopeutustoimet joita on siis tehty tämän hallituksen aikana ja edellisen hallituksen aikana ovat tietenkin olleet tarpeellisia ehkä muutama sana nyt ensin alkuun siitä että itse asiassa edellisen hallituskauden sopeutuksia tehtiin huomattavasti enemmän kuin tällä hallituskaudella mutta ero on siinä että tämän hallituskauden sopeutus tehdään enemmän leikkaamalla kun viime kerralla sitä tehtiin niin että siellä olivat sekä tulot että menot nyt tässä kohtaa on ollut varaa säästää vähentää valtion tuloja yksi pilkku viisi miljardia vähentämällä verotuloja ja toisaalta leikkaamalla yleisesti ottaen siis suomalaisten kulutuksesta koska on leikattu pienituloisimmilta ja pienituloisten kaikki rahat menevät aina suomalaiseen kulutukseen on arvovalinta miettiä miten itse asiassa tämmöistä sopeutusta tehdään ja tämän hallituksen arvovalinta on selkeä se näyttäytyy tällä hetkellä jos katsoo vmn ptn sisu

eduskunnan tietopalvelun minkä tahansa arvioiden perusteella tämän hallituksen arvovalinta tehdä sopeutusta on tehdä se niin että pienituloisimmilta leikataan ja suurituloisimmille tulee lisää

tämä on valtiovarainministeriön laskelma että se kolmenkymmenenseitsemän euron vähennys pienituloisilta on plus neljäsataa euroa suurituloisille ja tämä näkyy katsoo mitä tahansa näitten tutkimuslaitosten tai selvitysihmisten tekemiä raportteja se että sanotaan että kaikkien tuloverotus alenee on melkein totta paitsi pienituloisten ja keskituloisten lapsiperheiden siitä syystä että poistetaan lapsiperhevähennys sitä ei kompensoi varhaiskasvatusmaksujen aleneminen

lapset eivät ole enää päivähoidossa ja toisaalta se kiinteistövero mikä äsken keskustelussa nostettiin esille tulee toista kautta niihin samoihin perheisiin kohdistumaan meidän mielestämme demareiden mielestä kasvu kuuluu kaikille jotenka edellisellä kaudella tehty versio että päätösperusteisesti tuloeroja kavennetaan olisi ollut tehtävissä myöskin nyt ja erityisesti nyt kun talous on kerran kasvamassa

kaksi pilkku viisi vuotta on katsonut minkä tahansa talousviisaan haastattelua tai eri järjestöjen tutkimuslaitosten analyysejä niin on ollut huomattavissa se linja varmaan kaikki heistä ovat olleet sitä mieltä että hallituksen koulutusleikkaukset ovat liian suuria ja ne kohdentuvat huonosti tällaisia leikkauksia koulutukseen ei missään tapauksessa pitäisi tehdä koska me elämme koulutuksesta suomalaisesta osaamisesta ja siitä syystä me syömme sitä tulevaa työllistymistä ja tulevaa kasvua jos meillä ei niitä osaajia löydy ja tähän on saatava muutos toisena ovat nämä

se on valitettavaa myöskin sosiaalidemokraatit ovat olleet semmoisissa hallituksissa joissa on leikattu tk panostuksia yhä edelleen leikataan tk panostuksia vaikkapa aalto yliopisto puhuu jatkuvasti siitä asiasta että suomeen tarvitaan uusia ideoita minä joka tulen kymenlaaksosta rakastan sellutehtaita ja metsäteollisuutta ja muuta mutta me tarvitsemme uusia ideoita me tarvitsemme tk panostuksia yliopistoihin ammattikorkeakouluille työpaikoille joka paikkaan sillä se on se meidän meidän kasvumme pohja ja siihen olisin toivonut tässä esityksessä nyt edes pientä panostusta kun tämä kasvu lähtee käyntiin velkaantuminen siis jatkuu velkaantuminen ei taitu tämän hallituksen aikana on hienoa että se joka tapauksessa lievenee niin että nyt ei mennä enää siellä yli viiden miljardin lisävelkaantumisen tasolla vaan se on maltillistunut mutta siitä huolimatta siihen tavoitteeseen mikä ymmärtääkseni hallituksella oli että lisävelkaantuminen taittuu ei nyt päästä

arvoisa puhemies

valtion ensi vuoden budjetti tukee talouskasvua työpaikkojen syntymistä keventää verotusta ja taittaa valtion velkaantumista suomen talouden synkkä vuosikymmen on ohi talouskasvu on tänä vuonna ripeässä kolmen prosentin vauhdissa ja ensi vuodestakin odotetaan hyvää vienti kasvaa jo tuontia nopeammin merkittävä ansio viennin vedosta kuuluu parantuneelle maamme kilpailukyvylle teollisuuden tilaukset tilaukset ovat kasvaneet lähes kaksikymmentä prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja mikä tärkeää lähes neljäsataakaksikymmentätuhatta turistia vieraili suomessa heinäkuussa enemmän kuin ennen taantumaa erityisesti tämä kehitys tuntuu kotoisessa lapissa vierailee tai on jo tänä vuonna vieraillut ennätyksellinen määrä turisteja lapin rauha ja turvallisuus on saanut muun muassa kiinalaiset juutalaiset ja kaukoidän kansat valitsemaan lapin maamme on heidän mielestään turvallinen siisti ja palvelee hyvin mihinkään tuhkan päälle heittelyyn siis ei ole syytä on tärkeää huomioida että tammi heinäkuussa konkursseja laitettiin vireille viisitoista prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli lähes vähemmän kuin viime vuonna mikä tärkeää ensi vuonna työttömyysaste laskee prosentin verran tämä suuntaus on oikea mutta työllisyyttä tukevia toimenpiteitä tarvitaan lisää työllisyyden lisäämiseksi ja työttömyyden keston lyhentämiseksi otetaankin käyttöön aktiivimalli omavastuupäivin työttömyysturvan käyttö yritystoiminnan aloittamiseen sekä lyhytkestoiseen opiskeluun mahdollistetaan tämä on nimenomaan aloittavalle yrittäjälle tärkeä etu täällä on puhuttu paljon yritystuista ja moitittu niiden vaikutuksia hyvä että puhutaan mutta nyt on aika tutkia ja sitten vasta hutkia työ ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän johon kutsutaan painotan kaikkien eduskuntaryhmien edustus työryhmä laatii pitkän aikavälin suunnitelman ja esitykset yritystukien uudistamiseksi mukaan lukien suorat tuet ja verotuet haluan ottaa esimerkiksi pohjois ja itä suomen kuljetustuen ja henkilöyhtiöiden verohelpotukset nimenomaan pienille yrityksille kuljetustuki kohdentuu nimenomaan pienille yhtiöille ja parantaa pitkien matkojen takana olevien yritysten kilpailukykyä ja henkilöyhtiöiden verohelpotukset taas kohdentuvat nimenomaan pienille yrityksille esimerkiksi koko lapin matkailutalous nojaa mikroyrityksiin ne saavat verohelpotuksen täällä on perusteetta voisiko sanoa populistisesti väitetty tuen kohdentuvan apteekeille joista kuitenkin vain muutama kymmen saa noin viidentuhannen euron edun vuodessa todellisuudessa tämä tuki ohjautuu parillesadalletuhannelle yhden miehen ja naisen mikroyritykselle

sisäministeriön debattikeskustelussa hieman rajallisen puheajan takia jäi sanomatta muutamia asioita jotka sanon sitten tässä kohtaa siinä keskustelussa sekä myöskin hallituksen esityksessä tuli hyvin esille sellainen epäsuhta että aina nämä asiat eivät ole pelkkiä resurssikysymyksiä ei aina auta pelkästään laittaa lisää rahaa vaan sitä rahaa pitäisi myös kohdistaa hieman järkevämmin aina ei ole kysymys resursseista puhutaan esimerkiksi siitä että nettipoliisitoimintaan laitetaan jotakuinkin kolmekymmentä miljoonaa ja terrorismin ehkäisyyn laitetaan yhdeksän miljoonaa suhde siinä on täysin väärinpäin kyllä me kaikki sen ymmärrämme todellisuudessa että kun on näitä tapauksia että varusmiehiä kehotetaan olemaan kulkematta pimeässä sotilaspuvussa tai muita virkapukuisia henkilöitä kehotetaan välttämään liikkumista virkapuvuissa niin eiväthän suomalaiset syrjäytyneet ole niitä jotka näitä henkilöitä uhkaavat kyllä me sen kaikki tiedämme ketkä heitä uhkaavat olemme rehellisiä ja sen myönnämme sen ohella ettei synny aivan väärää kuvaa talouden toiminnasta ja kokonaistaloudellisuudesta on muistettava että veronmaksajien rahan laitto vastaanottokeskusten toimintaan on vasta alkua ei se lopu siihen kun se henkilö sieltä vastaanottoprosessista tulee ulos sen jälkeen kun tulee kuntapaikka alkavat monentyyppiset sosiaalituet kaikennäköiset kotiutumisrahat todennäköisesti myöskin rikollisuus ja sen aiheuttamat kerrannaisvaikutukset kokonaisuudessaan miljardeja mitä tulee vastaanottokeskustoimintaan olen useamman vuoden kysynyt saanut vähän heikommin vastauksia missä viipyy se vastaanottokeskusten yksikkökustannusten lasku kouluissa säästetään vanhuksilta säästetään kaikesta muustakin säästetään ja leikataan ei voi ajatella niin että vastaanottotoiminta olisi sellainen pyhä lehmä johon ei voi kohdistaa säästöpaineita vastaanottotoiminta on vähentynyt väliaikaisia järjestelyjä on purettu mutta onko se johtanut yksikkökustannusten laskuun valitettavasti ministeri ei ole tähän vastaamassa

arvoisa herra puhemies

kemijoen valuma alueella kaksikymmentäyksi ja iijoen valuma valuma alueella kahdeksan nyt vihdoinkin köyhille kunnille saadaan palautusta vuosikymmenten aikana aiheutetuista piinoista ja haitoista tämä hallitus on ottanut matkailun kärkihankkeekseen matkailu neljä piste nolla nopeaa kasvua ja työllisyyttä toimenpiteellä tuetaan suomeen suuntautuvan matkailun poikkeuksellisen hyvää kehitystä vuosina kaksituhattakahdeksantoista

tämä on erittäin merkittävä matkailutalouden tukemisen toimenpide ja alue tulee muistaa että matkailu on viidenneksi suurin vientiala suomessa ja mikä tärkeää matkailu on ainoa viennin ala jonka kulutus tapahtuu suomessa ja joka maksaa toiminnastaan arvonlisäveroa sen vuoksi on järkevää kohdentaa tukea matkailutaloudelle niin kuin hallitus on tehnyt matkailualan matkailualan yli kaksikymmentäyhdeksäntuhatta yritystä pääosin mik royrityksiä työllistävät noin sataneljäkymmentätuhatta henkilöä on viisi pilkku viisi prosenttia työvoimasta suurin osa työvoimasta on nuoria alle kaksikymmentäkuusi vuotiaiden työntekijöiden osuus on kolmannes koko määrästä he työllistävät myös alueilla joilla työllistyminen esimerkiksi alueen syrjäisyyden vuoksi voi olla vaikeaa eli nimenomaan itä ja pohjois suomessa hieman tuosta turvallisuudesta pidän hyvänä että terrorismin torjuntaan osoitettiin kaksitoista miljoonaa euroa lisää määrärahoja poliisille ja suojelupoliisille on lisätty kevään kehysriihessä ja nyt sitten budjettiriihessä budjettiriihessä annettiin yhdeksän miljoonaa euroa lisämäärärahaa poliisin vaativien tilanteiden kaluston ja varusteiden lisäämiseen operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen ja puoli miljoonaa ennalta estävän toiminnan kehittämiseen tärkeää on myös että suojelupoliisin operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen annettiin kaksi miljoonaa euroa lisää rahaa joka käytetään nimenomaan terrorismia ja ääriliikkeitä koskevan tiedon hankintaan käsittelyyn ja analyysiin ja saatuihin tietoihin perustuvaan toimintaan kuten terrorismin kohdehenkilöiden valvontaan oleellinen osa on myös se että rajavartiolaitokselle osoitettiin seitsemän pilkku yhdeksän miljoonaa sisäisen turvallisuuden parantamiseen hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen osoitettiin kaksisataakuusikymmentäviisituhatta euroa ja siviilikriisinhallinnan kotimaan parantamiseen kolmesataatuhatta euroa ne ovat merkittäviä euromääriä nimenomaan tälle alueelle turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämän valmiuden parantamiseksi puolustukseen kohdistetaan viidenkymmenen miljoonan euron lisäys hallituksen syksyllä kaksituhattaviisitoista laatiman turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman toteutusta tehostetaan terrorismirikoksesta tuomittujen karkotusta tehostetaan ja mikä tärkeää kansalaisuuslakia päivitetään niin että suomen kansalaisuus voidaan mitätöidä sellaisilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta jotka ovat osallistuneet terroritoimintaan tämä on tärkeä

mitä edustaja ruoho sanoi näinhän olisi tietysti mukava uskoa ja toivoa että näitä määrärahoja käytettäisiin islamistisen ja jihadistisen vihapuheen torjuntaan mutta valitettavasti kun asiaa on selvitetty tieto lisää tuskaa edustaja juho eerola on tehnyt kirjallisen kysymyksen asiasta voidaanko tällaista toimintaa harjoittaa ja on saanut vastauksen että poliisilla on käytössään käännös ja tulkkauspalveluita sekä teknologiaan perustuvia ratkaisuja vihapuheen seulontaan kun asiaa tarkemmin selvitettiin suomen uutisten toimesta kahdestoista yhdeksättä niin helsingin poliisilaitoksen vihapuheryhmän esimies rikostarkastaja jouni niskanen sanoi ettei ryhmässä ole ketään somalian tai arabian kielen taitoisia henkilöitä ja että tosiaankin tällaisia tapauksia kun selvitetään niin ne kyllä selvitetään jos rikoksia epäillään mutta joudutaan käyttämään tulkkauspalveluita näiden rikosten rikosten selvittämiseen kun voisi kuvitella että tämä olisi heidän leipälajinsa niin heillä ei ole ketään joka edes osaisi näitä kieliä eikö siis tämä ole vähän sellaista hölmöläisten touhua että kannetaan valoa säkissä sisään pimeään huoneeseen ovatkohan nämä tulkkaukset mukana tässä määrärahassa sen lisäksi jopa pääministeri sipilä kyselytunnilla pari viikkoa sitten esitti lausuntoja jotka voisi tulkita niin että niissä vähäteltiin islamistisen vihapuheen vakavuutta tässä asenneilmapiirissä epäilen vahvasti joita nyt tässä osoitetaan kolmekymmentä miljoonaa käytetä oikeasti tähän tarkoitukseen mihin veronmaksajien rahoja lopulta tullaan käyttämään

arvoisa puhemies mäkelä nosti tärkeän näkökohdan jota olen myös itse tiedustellut ja tuonut esiin että siellä on ilman muuta tarve arabiankieliselle poliisille itse muistan kyllä jo siitä on varmaan lähemmäs parikymmentä vuotta kun olin ulkomaalaispoliisissa töissä että kyllä jo

oli semmoinen että hän puhui kyllä arabiaa mutta nämä ovatkin juuri niitä poliisimiehiä joita nopeasti rekrytoidaan kyllä niin krphen kuin joka paikkaan se olisi äärimmäisen tärkeätä että me saisimme semmoisia jotka puhuisivat jopa äidinkielenään arabian kieltä todella sujuvasti silloin ymmärtää kaiken maailman vivahteet ynnä muuta nostit kyllä asian esille siinä mielessä että tämä on tärkeä asia että pitää olla myöskin se arabian kielen taito hallussa mutta tarkoitin kuitenkin sitä että onhan meillä tapauksia tapauksia joissa

väkivaltaisia vihatekoja voivat tehdä kantasuomalaisetkin
arvoisa

puhemies vielä muutamaan kohtaan on aina jonkun verran korjaamisen varaakin ja otan muutaman pienen noston täältä nämä ovat erittäin tärkeitä kun puhuin tuosta nuorisotyöttömyydestäkin niin muun muassa neljä h yhdistysten toimintaan on erittäin merkittävä leikkaus mikä nyt liittyy tähän budjettikohtaan ja myös proagrian toiminnassa on yhtä lailla toivon kyllä tässä käsittelyssä että valtiovarainvaliokunta löytäisi jostain näihin kohtiin rahoitusta aivan kuten edellisinäkin vuosina on on löydetty ja onneksi joulu on tullut ja yhdistykset ovat toimineet aktiivisesti korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen osalta ehdotetaan kolme

euroa joka on noin kaksikymmentäyksi miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna erittäin tärkeää meillä on korkeakoulu opetus ja tutkimus jos me suomea olemme myös nostamassa ylöspäin toivon kovastikin että myös budjetin muista kohdista löydettäisiin tuohon tampere kolme hankkeeseen vielä seitsemän miljoonaa euroa näitten strategisten rahoituspohjien tutkimukseen ja selvittämiseen se tarvitsee yhteensä noin miljoonaa euroa kolmelle vuodelle siellä on noin seitsemän miljoonan vaje tampere kolme on merkittävä uudistus siinä yhdistyvät ammattikorkeakoulu teknillinen korkeakoulu ja tampereen yliopisto ja pääomatarve on noin parisataa miljoonaa josta valtion osuus olisi sataviisikymmentä on hienoa että meillä on nyt aalto yliopistoon ja tänne helsingin alueelle tämä huippuyksikkö tulossa ja sitä kautta me myös vahvistamme meidän innovaatio ja osaamiskehitystoimintaa mutta toivon myös että meidän tampereen alueella vastaava huippuyksikkö saisi voimia kasvuunsa ja uuden uuden toiminnan aloitukseen

arvoisa puhemies hieman kommentoin edustaja mäkelän ja ruohon näitä tulkkausasioita meillä on viisisataa vuotta ollut romanit vähemmistönä suomessa ja tällä hetkelläkään vielä esimerkiksi poliisiammattikorkeakoulussa ei opeteta mitään heidän kulttuuristaan minä pidän tätä varsin erikoisena asiana mielestäni jonkinlaista koulutusta tarvittaisiin myös myös poliiseille hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä on myös tässä budjetissa ja hallituksen esityksessä sakkomenettelyn tosiasiallista käyttöä ehdotetaan laajennettavaksi siirtämällä toimivalta ajokieltoseuraamusten määräämiseen kaikilta osin poliisille muutoksen johdosta rattijuopumuksia voitaisiin käsitellä sakkomenettelyssä ajokielto määrättäisiin syyksi lukevan ratkaisun pohjalta hallinnollisessa menettelyssä mielestäni tämä on juuri oikeansuuntainen muutos silloin kun asia on selvä ja yksinkertainen niin miksi rasittaa asialla tuomioistuimia kuten esityksessäkin todetaan tuomioistuimet ratkaisevat nykyisin runsaasti selviä ja yksinkertaisia rattijuopumusrikoksia jotka soveltuisivat käsiteltäväksi sakkomenettelyssä sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen mahdollistaisi tuomioistuinten ja syyttäjälaitosten resurssien kohdentamisen niihin asioihin joiden käsittely tuomioistuimessa on muun muassa oikeusturvasyistä tarpeen ja turvaisi tätä kautta kansalaisten oikeutta saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä tätä muutosta on poliisissakin jo pitkään odotettu joten kiitos hallitukselle tästä esityksestä toivottavasti tämä menee maaliin saakka

juristina pidän hyvänä että käräjäoikeusverkosto tehostuu tulevan vuoden ja tulevan budjetin myötä tällä hetkellä suomessa ongelmana on se että käräjäoikeudet eivät ole erikoistuneet erilaisiin osa alueisiin tämä uudistus merkitsee sitä että tulevaisuudessa käräjäoikeudet keskittyvät erilaisiin osaamisalueisiin käräjäoikeuksissa on osastoja jotka kykenevät työskentelemään ja perehtymään esimerkiksi rakennusalan riitojen ratkaisuun konkurssimenettelyyn erilaisiin rikosoikeuden erityisalueisiin tämä on tärkeä uudistus ja parantaa osaamisen kautta oikeusvarmuutta tämä kuitenkin edellyttää jatkossa toimenpiteitä että syrjäisillä alueilla ja niillä paikkakunnilla ei ole tarjolla käräjäoikeus tai hovioikeuspalveluja

on on mahdollista saada julkista oikeusapua yksityisiltä alan toimijoilta koska julkinen oikeusapu ei kata eikä tavoita paikkakuntia kuten vaikkapa sallaa lieksaa tai pohjanmaan kuntia on tärkeää että tätä kehitystyötä jatketaan oikeusministeriön toimesta niin että kansalaiset ovat yhdenvertaisia oikeuspalveluiden saatavuudessa saatavuudessa

arvoisa puhemies

sen takia menen varhaiskasvatukseen ja totean että maahanmuuttajataustaisten lasten etu on päästä osallistumaan varhaiskasvatukseen mahdollisimman hyvin kielen oppimisen turvaamiseksi ja koko perheen kotoutumisen edistymiseksi varhaiskasvatuksen etuihin liittyykin sen merkittävä vaikutus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulumenestykseen pisa tutkimuksissa on havaittu että varhaiskasvatuksen piirissä olleet maahanmuuttajataustaiset lapset menestyvät niissä selkeästi paremmin kuin ne jotka eivät sen piirissä ole olleet erot suoritustasoissa vastaavat pahimmillaan kahta kouluvuotta täällä on todettu jo useamman vuoden aikana eri ryhmistä että suomessa kotoutuminen ei ole ollut kovin onnistunutta mutta juurikin tähän panostamalla varhaiseen lapsuuteen me voimme pitää ihmiset heti alusta asti mukana arvoisa puhemies lisää lasten ja perheiden hyvinvoinnista kaikilla lapsilla on säilynyt ja säilyy oikeus kahteenkymmeneen tuntiin varhaiskasvatusta viikossa varhaiskasvatusmaksuja alennetaan seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta alkaen ja tämä tuo kuten tänään useamman kerran on jo mainittu kuusituhattaseitsemänsataa perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin samalla varhaiskasvatusmaksujen sisaralennus nostetaan viiteenkymmeneen prosenttiin lisäksi hyvä hallitus on päättänyt käynnistää kokeilun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja tähän kokeiluun käytetään viisi miljoonaa euroa valtion rahoitusta

otan esimerkkejä näitten maksujen kevennysten taloudellisista vaikutuksista perheisiin keskituloinen kahden lapsen perhe säästää maksualennusten ansiosta vuodessa noin tuhat euroa sama keskituloinen kahden lapsen perhe menettää lapsivähennyksen poistumisen takia kaksisataa euroa vuodessa nämä kun netotaan keskenään perhe jää noin kahdeksansataa viiva tuhat euroa plussalle riippuen tapauksesta alle keskituloinen kahden lapsen perhe säästää vuodessa yli tuhatviisisataa euroa maksut laskevat satakolmekymmentäseitsemän euroa kuussa suurimmat alennukset perheille ovat jopa kaksituhattakahdeksansataa euroa vuodessa mitä nämä maksujen kevennykset tekevät ne parantavat merkittävästi työnteon kannustimia hallitus käynnisti perhevapaauudistuksen jolla tavoitellaan korkeampaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta perheiden arkeen joustavuutta vanhempien välistä tasa arvoa ja korkeampaa työllisyysastetta kokoomuksen perhevapaamalli täyttää kaikki tavoitteet ja mahtuu kaiken päälle julkisen talouden raameihin tällä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostolla pyritään tukemaan koulutuspolkuja aina lapsuudesta alkaen varhaiskasvatukseen osallistuminen parantaa tutkitusti lapsen edellytyksiä ja valmiuksia kouluttautua tulevaisuudessa suomi on varhaiskasvatukseen osallistumisessa muita pohjoismaita ja ja oecd tasoa jäljessä ja nyt tähän puututaan kiitos

arvoisa herra puhemies ja

nopeasti itse aloitin kuutisen vuotta sitten puolustusvaliokunnassa ja muistan kuinka silloin ajattelimme että kun puolustusvoimauudistus saadaan tehtyä niin sen jälkeen on rauhallisempaa rauhallisempaa sillä sektorilla mutta jo viime kaudella tapahtumat osoittivat että ei tilanne rauhoittunut vaan vaan tehtävää on riittänyt paljon ja ja niin on riittänyt nyt tälläkin hallituskaudella haluan kyllä antaa suuren tunnustuksen nykyiselle puolustusministeri jussi niinistölle joka määrätietoisesti on tarttunut näihin turvallisuusympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin muun muassa valmiuden eteen on tehty lukuisia toimenpiteitä ja ja paljon muita muita lainsäädäntöuudistuksia vaikkapa siitä että puolustusvoimille on tullut tuo tuo neljäs tehtävä kansainvälisen avun vastaanottamisesta ja kansainvälisen avun antamisesta terrorin uhka on koko euroopassa iskuja on tapahtunut paljon ja ensimmäinen isku on myös tapahtunut suomessa ja sen takia sisäiseen turvallisuuteen lisätään määrärahoja muun muassa poliisille ja suojelupoliisille yhteensä ensi vuodelle poliisille on osoitettu neljäkymmentäneljä miljoonaa euroa ja suojelupoliisille kuusi miljoonaa euroa lisämäärärahaa ja tällä nimenomaan halutaan vastata tähän tähän muuttuneeseen sisäisen turvallisuuden tilanteeseen budjettiriihessä päätettiin lisäksi yhdeksän miljoonan euron lisämäärärahasta poliisin vaativien tilanteiden kaluston ja varusteiden lisäämiseen ja operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen ja nolla pilkku viisi miljoonaa euroa ennalta estävän toiminnan mallien kehittämiseen suojelupoliisille osoitetaan suojelupoliisille osoitetaan myös lisämäärärahoja ja ja tiedustelulainsäädäntöä valmistellaan päivällä jo totesin että toivon että tuo tiedustelulaki saadaan eteenpäin että sitä ei enää jarrutettaisi meillä on muista maista näyttöä että tiedustelulainsäädännöllä on pystytty estämään terrori iskuja esimerkiksi ruotsissa mene ja tiedä olisiko esimerkiksi turunkin tapauksessa ajanmukainen tiedustelulainsäädäntö voinut olla avuksi sitä ei ainakaan toistaiseksi ole tietoon saatettu mutta voi olla että tutkinta tutkinta sen aikanaan myös julki

puolustusvoimien puolella nyt toimeenpannaan puolustusselonteon linjauksia painopisteet ovat kaikkien puolustushaarojen välittömän valmiuden valmiuden joukkojen sekä valmiusjoukkojen kehittäminen meri ja ilmapuolustuksen suorituskykyjen korvaaminen eli hx hanke sekä laivue ja lisäksi uusien suorituskykyjen kehittäminen puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle kaksituhattakahdeksantoista on noin neljäkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa suurempi kuin tänä vuonna eli myös puolustusvoimille osoitetaan lisää määrärahoja turvallisuusympäristön muutoksen edellyttämän valmiuden parantamiseen on lisätty viisikymmentä miljoonaa euroa ja sopimussotilaiden palkkaamiseen kaksi miljoonaa euroa myös maanpuolustuskoulutusyhdistykselle maanpuolustuskoulutusyhdistykselle varataan nyt automaattisesti budjetissa joka aikanaan on kuulunut näihin minun sanomiin teatraalisiin leikkauksiin joista on tiedetty että ne eduskunnassa palautetaan mutta aiempina vuosina on jouduttu esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin että mpk on aloittanut yt neuvottelut sen takia että budjetissa heidän rahoitustaan on leikattu

arvoisa puhemies maa ja metsätalousministeriön hallinnon alalle ehdotetaan ensi vuodeksi määrärahoja noin kaksi pilkku kuusi miljardia euroa budjettiesityksessä määrärahat kasvavat kymmenen pilkku viisi miljoonaa euroa tämän vuoden talousarvioon verrattuna maatalouden elintarviketeollisuuden sekä koko ruokaketjun työllistävä vaikutus on noin kolmesataaneljäkymmentätuhatta henkilöä eli ei ole kyse pienestä määrästä elintarvikevienti on lähtenyt jo hienoiseen kasvuun mikä on erinomainen asia valitettavasti viennin kasvu ei ole kuitenkaan helpottanut viljelijöiden ahdinkoa tämä sateinen kesä sitä ainakaan tee maatalousyrityksen tärkein voimavara on maatalousyrittäjä itse joskus henkiset voimavarat tai taloudelliset resurssit saattavat kuitenkin joutua koetukselle ja apu on tarpeen maatalousyrittäjien eläkelaitos mela sai vuonna kaksituhattaseitsemäntoista lisämäärärahaa jonka turvin mela on voinut tarjota apua vaikeuksiin joutuneille viljelijöille melan apu kohdentuu sekä välittömästi maatalousyrittäjien jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin että pitkävaikutteiseen ennalta ehkäisevään hyvinvointityöhön mielestäni onkin erittäin tärkeää että tällaisia hankkeita on tehty maanviljelijöiden tärkeässä työssään maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen on myös vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviossa sosiaali ja terveysministeriön pääluokkaan varattu kaksi miljoonaa euroa puolet summasta kohdistetaan lomituksen sijaisavun maksujen huojennukseen ja toinen puoli maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toteuttamaan välitä viljelijästä hankkeeseen luonnonvaratalouden määrärahat kasvavat myös ensi vuonna nettomääräisesti neljällä miljoonalla eurolla tässä merkittävin lisäys kohdistuu metso ohjelmaan jota pidän erittäin myös riista ja kalatalouden edistämiseen tarkoitetut määrärahat nousevat riistanhoitomaksuun ja kalastonhoitomaksuun esitettyjen korotusten vuoksi

arvoisa herra puhemies ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseksi oikeusministeriö arvioi ylivelkaantumiseen liittyviä lainsäädännön muutostarpeita tulevalla kaudella kuten esimerkiksi positiivisen luottorekisterin perustamista pikaluottojen sääntelyä ja yrittäjien uutta mahdollisuutta aloittaa liiketoiminta ja elämä oleellista on kuitenkin se että talous ja velkaneuvontapalvelut siirretään oikeusaputoimistoihin jos hieman historiaa käydään läpi tuossa yhdeksänkymmentä luvulla suomi romahti syvään lamaan ja me loimme järjestelmän jossa nimenomaan nuo talous ja velkaneuvontapalvelut koettiin tärkeiksi ja ne annettiin kuntien tehtäviksi asioiden ja monimutkaisten velkatilanteiden kehittyessä monet kunnat eivät kuitenkaan kyenneet tarjoamaan eivätkä ole kyenneet tarjoamaan sellaista palvelua joka vastaisi nykyistä tilannetta ja helpottaisi ylivelkaantuneiden asemaa monissa kunnissa velkaneuvontaan pääseminen vie useita kuukausia omalta osaltani olen tietysti kokenut omassa lakiasiaintoimistoyrityksessäni jossa sitten asiakkaita tulee näiltä kunnallisilta sektoreilta koska hyvinkin huonoon asemaan ajautuneet yrittäjät eivät ole saaneet riittävästi apua on erityisen hyvä että se siirtyy valtion vastuulle ja ihmisten oikeudenmukainen

arvoisa puhemies edustaja heinonen nosti esiin poliisien määrän ja toi esiin näkemyksensä että se voisi olla tulevaisuudessa seitsemäntuhattakaksisataa hienoa sitähän minäkin poliisiylijohtaja kolehmainen on ollut meillä asiantuntijana täällä eduskunnassakin ja esittänyt pohjoismaiden poliisien määrät väestömäärään suhteutettuna suomi on tuossa vertailussa maa jossa on vähiten poliiseja vaikka meillä on yhteiskuntarakenteet suurin piirtein samanlaiset ja ja poliisien tehtävät yhteiskuntaan kohdistuneet uhat niin entiset kuin uudemmat ovat samanlaisia tässä pysyvästi muuttuneessa toimintaympäristössä arvoisa puhemies tiedustelulainsäädäntö pitää saattaa mahdollisimman pian valmiiksi voimaan sisäisen turvallisuuden strategiassakin jos muistan sanatarkasti oikein on todettu ja mitä itsekin ajattelen tärkeäksi ottaa huomioon että

pitää huomioida ja ennakoida tulevaa

arvoisa puhemies tässä oli jokin aika sitten puhetta siitä että poliisiin kohdistuu uhkauksia ja näin kohdistuu myös kansanedustajiin ja ministereihin tästä olemme saaneet lukea lehdistä ja meille kansanedustajille tehtiin myös jonkin lehden puolelta tällainen kysely olen aivan varma siitä että henkilöt jotka vastasivat siihen omalla nimellään näihin uhkailuihin varmasti saavat huomiota myös jatkossakin mutta täytyisi miettiä myös sitä millä tavalla hallitus pystyy suojaamaan kansanedustajia myös työmatkoilla myös kotona ja jos ajatellaan ministereitä niin ministereillähän on turvamiehet mutta seuraavana päivänä kun ministerin pesti loppuu sitä turvamiestä ei sitten enää ole millä tavalla heitä pystytään suojelemaan tästä eteenpäin kunhan ministeri risikko tulee paikalle

on puhuttu ja ja tietysti ymmärrän sen että se huolettaa tällä hetkellä varmasti jokaista niin meitä päättäjiä kuin jokaista suomalaistakin voisi sanoa että poliisilla kävi siinä mielessä kyllä hyvä tuuri että tämä tapaus sattui turussa jossa lähellä toria niin kuin isoissa kaupungeissa yleensä on poliisipartioita ja tämä tekijä pystyttiin taltuttamaan minuuteissa mutta olen saanut huolestunutta viestiä myös kansalaisilta siitä että jos tämä tapahtuma olisikin ollut vaikkapa lapin hiihtokeskuksissa tai maaseudulla oikeastaan missä tahansa niin silloin meillä olisi aivan toisenlainen tilanne tilanne sen takia itse kannan suurta huolta siitä että meillä maaseudulla mistä itsekin tulen poliisit näkyvät kyllä liian vähän arjessa ymmärrän sen ettei pienessä paikassa luonnollisestikaan poliisi pysty olemaan estämässä tämäntyyppisiä tapahtumia mutta sillä on moneen tapahtumaan ennalta ehkäisevä vaikutus jos siellä silloin tällöin edes näkyisi poliisi siinä mielessä liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja sen toiminnan siirtäminen osaksi muuta poliisin toimintaa on ehkä tässä valossa ollut jos ei väärä niin niin ainakin tilannetta heikentävä toimenpide itse toivon että pohdittaisiin uudestaan uudestaan sitä miten poliisien näkyvyyttä ihmisten tavallisessa arjessa pystyttäisiin pystyttäisiin nostamaan se olisi erittäin tärkeää että me pystyisimme tuon poliisien määrän nostamaan tuosta seitsemästätuhannestakahdestasadasta mikä on nyt raja

arvoisa puhemies edustaja heinonen nosti taas semmoisen asian joka varmasti meitä kaikkia salissa salissa olevia kansanedustajia joilla on liikkuvassa poliisissa hieno menneisyys takana ilahdutti näinhän on että liikkuva poliisi oli oli tarpeellinen ja sitä on kaivattu monessa eri yhteydessä kansalaispalautteenkin myötä takaisin menen kuitenkin tähän mitä edustaja kulmala nosti esille tärkeän asian elikkä poliitikkoihin kohdistuvista uhkailuista pelottelusta tai vähintäänkin jonkinasteisesta kiusaamisesta sain itsekin saman saman kyselyn ja ja vastasin ensin toimittajalle näin että en haluaisi puhua niistä asioista enää sitten kuitenkin päädyimme toimittajan kanssa siihen keskusteltiin siitä asiasta ja todettiin se että tällaisesta asiasta vaikeneminen on juuri

ketkä tätä tätä vastenmielistä asiaa

se on samalla demokratian

tietyllä lailla halventamistakin sitä että että yritetään saada toinen vaikenemaan välttämään puhumista ja olemaan kertomatta niistä olin erittäin tyytyväinen siihen kun meidän valtiovarainministeri orpo orpo puolusti vaimoaan he olivat jo pitkään kärsineet siitä että että tämmöistä valheellista tietoa levitettiin ja siitä sitten seurasi erilaisia erilaisia erittäin ikäviä asioita perheelle

lailla kuin poliisit saavat virkatehtävissään nykypäivänä entistä enemmän tämmöistä vastaavanlaista häirintää ja joka myös sitten pitkässä suhteessa romuttaa luottamusta poliisiin kun sitä julkisuudessa erilaisissa medioissa somen puolella levitellään ja minä vähän peräänkuuluttaisin että se kehitys kehitys pitää lopettaa alkuunsa eli valheille valheiden levittelemiselle pitää antaa stoppi me olemme jotenkin tottuneet me poliisit olemme tottuneet tietynlaiseen että meillä on paksu nahka että me kestämme mutta sitten siinä vaiheessa kun se menee siihen että se ei vaikuta pelkästään meihin yksilöihin vaan myöskin meidän perheisiin niin se on jo liian pitkälle mennyttä ja näenkin sen että tässä asiassa ei saa vaieta meillä ei saa olla mitään semmoisia tabuja eihän enää meillä ole niin kuin takavuosina oli silleen että

puhuminen oli vähän semmoinen tietynlainen tabu että niistä ei saanut puhua tänään se on ihan arkipäivää että siitä keskustellaan vaikka ainahan ollaan tehty siihen liittyviä jos on ollut turvallisuuteen liittyviä asioita niitähän on vuosikausia tehty kokoomus on tehnyt oikein hyvää työtä myöskin turvallisuussektorialalla mutta ei ollut pitänyt suurta mölyä siitä asiasta eli nyt on tullut semmoinen mielikuva että että on vain yksi tietty joukko joka joka näistä asioista jotain tietäisi vaikka todellisuudessa tämä hallitus on jo tehnyt pitkän aikaa pitkän aikaa sitä hyvää työtä ja siitä osoituksena on se että jo kevään kehysriihessä panostettiin sisäiseen turvallisuuteen päätettiin että tulee lisää resursseja supolle oltiin hyvin niin kuin me tiedämme että me olemme jatkuvasti yhteydessä myös alan ammattilaisiin ja viranomaisiin he nostivat silloin aiheesta uhkatasoa kohonneeksi kiitos